ennakkotiedoista poiketen tämän päivän täysistunnon aikataulutukset hieman muuttuvat aloitamme lisäbudjettiesityksellä johon aikataulutetaan puolentoista tunnin keskustelu mutta sen sijaan sitä seuraavassa asiassa ravintoloita

ole aikataulurajaa vaan sen keskustelu käydään kerralla loppuun saakka ja sen jälkeen palataan lisäbudjettiin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään yksi pilkku viisi tuntia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies koronaviruksen aiheuttaman merkittävän taloudellisen sokin vuoksi hallitus esittää poikkeuksellisesti jo vuoden tässä vaiheessa kolmannen lisätalousarvioehdotuksen antamista eduskunnalle määrärahojen lisäys vuoden kolmannessa lisätalousarvioesityksessä on kahdeksansataakolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa ja valtion nettolainanoton tarpeen lisäys saman verran valtion nettolainanotoksi arvioidaan kolmetoista pilkku viisi miljardia euroa tässä vaiheessa mutta valitettavasti tuo luku tulee vielä kasvamaan koronatoimien seurauksena valtion omistajaohjauksen osakehankintoihin ehdotetaan lisäystä seitsemänsataa miljoonaa euroa lisäys aiheutuu rahoituksesta osakemerkintöihin valtio merkitsee finnairin järjestämässä osakeannissa osakkeita tarvittaessa valtio voi myös osallistua muihin pääomitusjärjestelyihin suunniteltu osakeanti ja muut mahdolliset pääomitusratkaisut ovat tarpeellisia yhtiön oman pääoman ja rahoitusaseman vahvistamiseksi finnair on valtiolle strategisen intressin yhtiö kansainväliset lentoyhteydet ovat suomelle välttämättömät ja yhtiön merkitys suomen kansantaloudelle on suuri esimerkiksi matkailun kannalta lentoyhteydet ovat olennaiset hyvät yhteydet ovat myös suomalaisen vientiteollisuuden toimintaympäristön kannalta keskeisiä asioita ja kotimaan lentoreiteillä on tärkeä merkitys myös alueellisessa saavutettavuudessa ravintolayrittäjien tukemiseen ehdotetaan sadankahdenkymmenenkolmen miljoonan euron määrärahaa käytettäväksi ravintoloiden toiminnan rajoitusten hyvittämiseen ja uudelleentyöllistämisen tukemiseen hyvitettävässä osuudessa on myynnin määrään liittyvä leikkuri ja enimmillään hyvitys voi olla viisisataatuhatta euroa suuret alan toimijat saavat siis suhteessa vähemmän kuin pienet toimijat tarkoituksena on varmistaa etteivät hyvitysmäärät nouse toimijoiden kohdalla kohtuuttoman suuriksi uudelleentyöllistämiseen myönnettävää tukea maksetaan tuhat euroa työllistettävää työntekijää kohden tukea maksetaan työntekijästä jolle yritys maksaa palkkaa vähintään kaksituhattaviisisataa euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta lisäksi suomen akatemian valtuutta ehdotetaan lisättävän kymmenen miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakaksikymmentä johtuen kansallisen covid yhdeksäntoista rokote ja lääkekehitystutkimuksen tukemisesta ja uusien koronavirusrokotteiden ja lääkkeiden tehon turvallisuuden ja vaikuttavuuden tutkimuksesta koronavirustartuntojen jäljityssovelluksen valmistelusta hankinnasta käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin ja valtionavustuksiin ehdotetaan kuusi miljoonaa euroa arvoisa puhemies määrärahalisäysten lisäksi lisätalousarvioehdotuksessa esitetään valtiontakausten kasvattamista koronakriisin myötä työllisyysrahaston vastuulla olevat työttömyysturvamenot lisääntyvät merkittävästi rahasto tarvitsee velkarahoitusta alijäämän kattamiseksi ja maksuvalmiuden varmistamiseksi rahoituksen saatavuuden varmistamiseksi ehdotetaan myönnettävän valtiontakaus jonka enimmäismääräksi ehdotetaan kahdeksansataa miljoonaa euroa pääoman osalta lisätalousarviossa ehdotetaan että valtioneuvosto voi myöntää enintään neljänsadankolmenkymmenenkahden miljoonan euron suuruisen valtiontakauksen eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen suren puitteissa myönnettävien lainojen vakuudeksi lisäksi valtioneuvostolle ehdotetaan valtuutta myöntää enintään kolmensadanseitsemänkymmenenkahden miljoonan euron suuruinen valtiontakuu euroopan investointipankille pankin yhteyteen perustettavasta yleiseurooppalaisesta covid yhdeksäntoista takuurahastosta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta sure on väliaikainen tukiväline jolla pyritään lieventämään koronan aiheuttamia työllisyyteen liittyviä vaikutuksia se toimisi lainajärjestelynä jolla voidaan kattaa äkillisesti ja voimakkaasti koronan vuoksi kasvaneita jäsenvaltioiden työttömyysmenoja

ovat edellyttäneet että sureen liittyvä kokonaisvastuu on selkeästi tarkkarajaisesti ja yksiselitteisesti rajattu takausvastuu on määritelty takaussopimuksessa euromääräisesti se että joku tai jotkut jäsenmaat eivät lopulta pystyisi maksamaan lainaansa ja takauksiin jouduttaisiin turvautumaan on tietysti sekin mahdollista mutta äärimmäisen epätodennäköistä se edellyttäisi sitä että joku jäsenvaltio julistautuisi maksukyvyttömäksi euroopan investointipankin yhteyteen perustettavassa rahastossa on kyse siitä että väliaikaiseksi perustettavan takuurahaston tuella euroopan investointipankki voisi myöntää takauksia pankeille ja kansallisille erityisrahoituslaitoksille jotta ne voisivat avata ja lisätä luotonantoaan reaalitalouden toimijoille erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille

tuki rajataan koronasta johtuvaan poikkeukselliseen tilanteeseen tässä keskustelussa on erotettava toisistaan kaksi asiaa on selvää että kaikki eu maat eivät ole ennen kriisiä hoitaneet talouttaan yhtä hyvin kuin toiset eikä saa olla liian sinisilmäinen sen suhteen että kaikki eivät ole tehneet tarpeeksi taloutensa kuntoon saattamiseksi

osalta ja se saadaan mahdollisesti ensi viikolla arvoisa puhemies tässä esittely

arvoisa puhemies tätä kolmatta lisätalousarviota voisi kai kiireelliseksi lisätalousarvioksi elikkä tänne eduskuntaan on tuotu päätettäväksi sellaisia määrärahalisäyksiä ja myöskin takuuvaltuuksien lisäyksiä jotka on aikataulullisista syistä saatava heti päätökseen määrärahalisäyksistä voisi todeta noin yleisesti että kristillisdemokraatit kannattavat niitä mutta joiltakin osin ne ovat mielestämme riittämättömiä olemme katsoneet että muun muassa ravitsemisalan yrittäjien tukeminen sadallakahdellakymmenelläkolmella miljoonalla

löytynyt suomen akatemian tutkimusvaltuuksien korottaminen tietenkin kannatettavaa kristillisdemokraatit haluavat siinä kohtaa muistuttaa myöskin tämän oman rokotetuotannon mahdollisuudesta ja siitä että tutkimusmäärärahoja tulisi siltä kohtaa myös lisätä

täytyy muistuttaa nytten siitä niin kuin valtiovarainministeriön omissakin asiakirjoissa on todettu että näissä eu takausvaltuuksien myöntämisissä kyse on korkeariskisistä takauksista ja myöskin siitä että on hyvin mahdollista että näitä takauksia lankeaa jossakin vaiheessa maksettavaksi siinä mielessä olisi tärkeää huomioida se mitä perustuslakivaliokunta nosti esille että voidaanko näitä koronkriisiin liittyviä järjestelyjä edes pitää perustuslain mukaisina vaarantamatta valtiontaloutta jos emme ole koko ajan selkeästi

vuoden kolmannessa lisätalousarviossa keskitytään erityisesti yritysten rahoitustilanteen helpottamiseen ja koronaviruksen hallinnan ja torjunnan aiheuttamiin kustannuksiin kuten tiedetään koronavirusepidemia on on laittanut maamme talouden koville ja se kohtelee myös yrityksiä eri tavoin erityisen koville on joutunut esimerkiksi matkailu joka on loppunut loppunut lähes kokonaan ihmisten pysytellessä kotona ei voida myöskään laittaisivat matkailuun varaamansa rahat sivuun odottamaan parempia aikoja matkarahat käytetään nyt koronan heikentämän henkilökohtaisen talouden paikkaamiseen suomen palvelu ja matkailutoimialat ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi ja suomeen tuleva turismi on kukoistanut finnair on valtiolle strategisen intressin yhtiö kansainväliset lentoyhteydet ovat suomelle välttämättömät ja finnairin merkitys suomen kansantaloudelle on suuri finnairin pääomittaminen valtion taholta on tässä yhteydessä hyvin perusteltua koronakriisin siihen liittyvien rajoitusten seurauksena lomautusten ja irtisanomisten määrä on kasvanut voimakkaasti tämä kasvattaa merkittävästi työllisyysrahaston vastuulla olevia työttömyysturvamenoja työllisyysrahaston tuloksen arvioidaan painuvan alijäämäiseksi vuonna kaksituhattakaksikymmentä hallitus on tässäkin kohtaa tässä lisätalousarviossa aivan oikealla tiellä

samalla vuokrat ja muut kulut on kuitenkin hoidettava lisätalousarviossa ravitsemisyrittäjien tukemiseen siis ehdotetaan miljoonan euron määrärahaa käytettäväksi ravintoloiden toiminnan rajoittamisten hyvittämiseen ja uudelleentyöllistämisen tukemiseen esitys on tältä osin hyvä ja perusteltu sen sijaan esitys toiminnan rajoitusten hyvittämisestä on hiukan ongelmallinen siinä ehdotetaan että hyvitys maksettaisiin suhteessa

vuoden takaiseen samaan aikaan lisäksi eduskunnan on muutenkin ehkä syytä jonkinlaista jumppaa tämän asian kohdalta tehdä puhemies ravintoloista kuitenkin puhutaan vielä seuraavan pykälän kohdalla

arvoisa puhemies suomen sijainti suhteessa itä aasiaan on lentoliikenteen näkökulmasta edullinen ja lentoajat esimerkiksi kiinaan japaniin ja etelä koreaan ovat euroopan unionin lyhimpiä finnairin aseman turvaaminen euroopan ja aasian välisessä lentoliikenteessä on erittäin tärkeää samoin kuin sujuvien lentoyhteyksien varmistaminen etenkin eri puolille eurooppaa finnairin selviäminen koronakriisistä on ensiarvoisen tärkeää ja on selvää että esitys finnairin talouden turvaamiseksi ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi saa eduskunnan tuen yhtiön strateginen merkitys suomen kansantaloudelle on valtava sillä se turvaa sujuvat pois suomesta ja suomen sisällä arvoisa puhemies ravintola ala kuuluu koronakriisin suurimpiin kärsijöihin sillä liiketoiminta on toistaiseksi rajoitettu ulosmyyntiin tukipaketti on siis ehdottoman tarpeellinen ja sen on oltava mahdollisimman oikeudenmukainen ravintola ala on iso työllistäjä joten alan mahdollisimman sujuva toipuminen on yhteinen etumme myös uudelleen työllistymiseen tuki tulee todella tarpeeseen tähän asiaan palaan sitten kun ravintolatukea koskeva esitys on seuraavassa kohdassa lähetekeskustelussa

arvoisa herra puhemies kokoomus on tänään jättänyt kaksi lisätalousarvioaloitetta palaan niihin hetken kuluttua mutta me annamme tuen näille toimenpiteille esimerkiksi välittömälle avulle finnairin tilanteen ratkaisemiseksi jota hallitus esittää kuten myös työllisyysrahaston eun sure työttömyysjärjestelmän kautta sekä eun covid yhdeksäntoista takuurahaston kautta me olemme niihin jättäneet aika lailla hallituksen esityksen mukaiset kirjaukset ja ja toivomme että hallitus ottaa ne huomioon me yhdessä tästä selviämme parhaiten läheisen eurooppa päivän hengessä itse olen vakuuttunut että eurooppa on vahvempi yhdessä kuin yksitellen pääasia on täyttää velvollisuutensa ja tehdä työtä mikäli voimat riittävät paha päivä menee menojaan niin kuin hyväkin j viiden snellman aikanaan totesi ja tämä on varmasti hyvä neuvo ja oppi meille tehdä ahkerasti töitä tämän koronakriisin voittamiseksi akatemialle rokote ja lääketutkimukseen kokoomus esittää hieman lisää rahaa tuohon hallituksen pohjaesitykseen nähden niin että tuo valtuutus nousisi kahteenkymmeneen miljoonaan ja olemme tukemassa myös covid yhdeksäntoista jäljitysohjelman

on rajoitettu poikkeuksellisesti kokoomus ei myöskään hyväksy sitä että business finlandin tai elyn kehittämishankerahat voisivat olla vähentämässä tätä perustuslakivaliokunnankin edellyttämää tukea menetetystä liikevaihdosta tämä kytkös pitää eduskunnassa purkaa myös pitää olla joku muu kuin vuoden hiljaisimmat ravintolakuukaudet tammi ja helmikuu me olemme esittäneet että yritykset ravintolat voisivat valita kolmesta eri vaihtoehdosta edellinen tilikausi kuusi kuukautta ennen koronakriisiä tai huhti ja toukokuu edelliseltä vuodelta ja kokoomuksen mallissa tämä ravintolatuki olisi myös yksinkertaisempi yleistuki nopea tasapuolinen ei kilpailua vääristävä eikä myöskään henkilöstöön sidottu se olisi oikeudenmukaista näille

arvoisa puhemies yksi kaikkein kriittisimmistä koronakriisin on toimivan ja turvallisen rokotteen löytäminen tällä hetkellä koronaan ei ole saatavilla rokotetta tai tehokasta lääkehoitoa mutta rokotteen kehittämisessä ja toki myös lääkehoidon kehittämisessä tarvitaan sekä kansallista että kansainvälistä tutkimusta kehittämistä ja yhteistyötä siksi kokoomus esittää rokotteen kehittämiseen osoitettavan kokonaisrahoituksen nostamista kahteenkymmeneen miljoonaan euroon

suomen akatemian valtuutta on tässä korotettu mutta haastamme kaksinkertaistamaan tämän suomen akatemian määrärahat kohdistuvat kaikkein kilpailluimpaan huippututkimukseen jonka arviointikriteereissä korostuvat laajat vertaisarvioinnit ja tutkimustyön laatu ja sen tukeminen näissä vallitsevissa olosuhteissa on ensiarvoisen tärkeää jatkossa kuitenkin kiinnitän huomiota siihen että kun varmasti tätä rokotetutkimusta lääketutkimusta tulee myöskin jatkaa niin tulevissa lisätalousarvioesityksissä tätä tutkimusrahoitusta voitaisiin kohdistaa myöskin suoraan yliopistojen määrärahoihin jolloin varmistetaan tutkimushankkeiden jatkuvuus ja vähennettäisiin ylimääräisiä kuluja aiheuttavaa byrokratiaa ja raskaita hakuja kiinnitän huomiota myöskin siihen että jatkossa on varattava rahoitusta paitsi tähän lääke ja rokotetutkimukseen myöskin itse rokotteisiin koronan nujertamiseksi myöskin tartuntojen jäljityssovellus on kriittisen tärkeä ja kannustamme lämpimästi esitetyn kuuden miljoonan euron lisäämistä siihen se on hieno asia tässä esityksessä kokoomus kannattaa vahvasti ravintoloiden ja kahviloiden tukemista mutta eduskunnalle jätetty esitys satakaksikymmentäkolme miljoonaa euroa on riittämätön

arvoisa puhemies lopuksi muutama näkökulma vielä kaupungeista kuntien pelastuspaketti on tulossa vasta seuraavassa lisätalousarvioesityksessä mutta juuri nyt esimerkiksi suurilla kaupunkiseuduilla käydään mal neuvotteluja eli neuvotteluja maankäytön asumisen ja liikenteen sopimuksista monet näistä ajatelluista hankkeista ovat kaupunkiseuduilla tällä hetkellä odottavassa tilassa kunnes valtion sitoutuminen varmistuu kun koronakriisistä nousemiseksi haetaan välineitä elvytykseen niin näistä mal hankkeista löytyisi aivan suoraan konkreettisia esityksiä ja toivon että niihin tartutaan seuraavassa valmistelussa ne palvelevat kaupunkiseutujen kestävää kasvua mutta ei saa unohtaa myöskään kansallista ja kansainvälistä saavutettavuutta niin maanteitse rautateitse kuin lentoyhteyksin kun täällä nyt sitten vielä puhutaan lentoyhteyksien merkityksestä tämän finnairin pääomituskohdan yhteydessä niin toivon että tässä yhteydessä nähdään helsinki vantaan ohella myös muut kentät ja niiden suuri merkitys

arvoisa puhemies kriisiä ei saa kaataa heikompiosaisten kannettavaksi vaan tästä selvitään yhdessä ja yhtenäisinä on oikein että samanaikaisesti tuetaan sekä työpaikkojen säilymistä estämällä terveiden yritysten konkursseja että työttömiksi jääviä lomautettuja ja muita heikossa tilanteessa olevia ministereiden kulmuni ja lintilä asettama vihriälän ekonomistiryhmä jätti raporttinsa jonka iso linja tukee todella hienolla tavalla sekä hallituksen ohjelmaa että valittua koronalinjaa taloutta on nyt pidettävä letkuruokinnassa jonka jälkeen tarvitaan useiden miljardien elvytys jotta ei juututa lamaan joka tulisi kalliiksi niin ihmisten hyvinvoinnin kuin taloudenkin kannalta suomen on myöhemmin tehtävä myös rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi vihriälän raportin koulutuspanostukset välttämättömiä jos halutaan että suomi menestyy tulevaisuudessakin toisaalta tarvitaan lisää verorahaa joka on kerättävä aivan kuten raportti toteaa sellaisilla veroilla jotka mahdollisimman vähän haittaavat taloutta ja paras esimerkki tällaisesta välttämättömästä rakenneuudistuksesta on varakkaimpien listaamattomien yritysten omistajien verotuen poisto

seuraavassa pykälässä ravintoloiden osalta niissäkin olennaista on tietysti tukea työtä kriisin yli samalla kun tuetaan yrityksiä niin kyllä meidän pitäisi tukea myös pienituloisia ihmisiä tekemällä esimerkiksi väliaikainen korotus toimeentulotukeen

arvoisa puhemies ympäristö ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus tulee huomioida kaikissa jälleenrakennustoimissa on kannatettavaa että valtio pyrkii takaamaan valtionyhtiö finnairin toimintaedellytykset tukipaketilla tukemalla finnairia säilytämme yhteydet suomesta maailmalle mikä on tärkeää erityisesti suomen matkailu ja yrityssektorille on kuitenkin kestämätöntä ettei finnairin tuen vastineeksi edellytetä yhtiöltä minkäänlaisia ilmastotoimia tuoreessa kansainvälisessä tutkimuksessa yli kaksisataa huippuekonomistia listasi lentoyhtiöille ilman ilmastoehtoja annettavan tuen erittäin huonoksi elvytystoimenpiteeksi ilmaston ja pitkän aikavälin talousvaikutusten kannalta

arvoisa puhemies ympäristökriisi ei ole kadonnut koronan myötä mihinkään siksi nyt tehtävät tukitoimet eivät saa johtaa paluuseen vanhoihin kestämättömiin toimintamalleihin vaan toimien täytyy uudistaa yhteiskuntaa siten että se kykenee vastaamaan myös muihin kriiseihin

askel uuteen suuntaan on että me poliittiset päättäjät luomme rakenteet jotka kannustavat merkittävien päästöjen aiheuttajia ottamaan niistä itse vastuuta yksittäisten kansalaisten vastuuttamisen sijaan

arvoisa puhemies tänä kriisiaikana on osoittautunut tehokkaaksi tehdä mahdollisimman nopeita koronan vastaisia taloutta ylläpitäviä toimia ja jatkuvasti kehittää linjaa jotta saadaan sekä tautia että talouden kriisiä taltutettua ja se tässä onkin tärkeää että pystytään nopeasti tekemään tarvittavia toimia samalla on pidettävä kiinni niistä keskeisistä periaatteista joista suomi maailmallakin tunnetaan ketään ei saa jättää yksin tämän taudin keskellä vaan on varmistettava että jokainen saa apua ja tukea tässä kriisissä ja lisäksi työllisyydestä ja sitä kautta hyvinvointivaltion pohjasta on huolehdittava

ja eun toimilla on suuri merkitys elpymisessä ja sen takia nimenomaan sentyyppinen toiminta jossa turvataan työpaikkoja ja yrityksiä eussa on on myös suomen etu siksi nämä lisätalousarvioesityksen panostukset eu toimiin ovat erinomaisen kannatettavia

on keskeistä kääntyä vihreän elvytyksen tielle eli tukea työpaikkoja ja yrityksiä joiden toiminta on kestävällä pohjalla myös jatkossa ja pyrkiä nimenomaan verouudistuksiin joilla verotetaan ympäristölle haitallista toimintaa sen kun on monesti todettu olevan nimenomaan talouden muuta toimintaa vähiten haittaava tapa kerätä lisää verotuloja ja lisää verotulojahan me pidemmällä aikavälillä tarvitsemme koska muuten emme tästä julkisen talouden alijäämästä selviä

miten pidetään ylipäätään huolta meidän koulujen oppilaitosten ja tutkimuslaitosten toiminnasta tähänhän hallitus on tehnyt toimia korkeakoulujen perusrahoitusta on kasvatettu kuudellakymmenellä miljoonalla tämä on nyt noussut aivan arvoon arvaamattomaan koska nyt on tunnistettu että kun vaikkapa epidemiologian alalla ei ole ollut riittävästi resursseja suomessa ja muualla maailmassa kuluneina vuosina niin se näkyy nyt siinä että meillä ei ole kaikkea sitä tutkimusta mitä olisi voinut olla mistä olisi ollut aivan valtava apu tämän taudin taltuttamisessa

leikkauskohteita kun pohditaan talouden tasapainottamista
arvoisa herra puhemies epidemian seurauksena yleinen taloudellinen aktiviteetti heikkenee ja sen vuoksi tietysti hallitus on näitä lisätalousarvioita meille tuonut yksi linjaus pääkohdiltaan aivan perusteltu on se että heinäkuun loppuun asti yli viidensadan hengen tilaisuudet on peruttava ja tämä linjaus tietysti vaikuttaa merkittävästi kesätapahtumiin ja festivaaleihin kulttuurilla on

sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden lisäksi paljon vaikutuksia myös talouteen pienyrittäjyyteen yhteisöön hyvinvointiin freelancereitten toimintaan ja näin poispäin toisessa lisätalousarviossa hallitus osoitti noin neljäkymmentä miljoonaa euroa kulttuurin tukemiseen ja siellä oli kohdistettu rahaa kulttuurialan ammattilaisille taiteilijoille ja kulttuuritapahtumille hyvä näin kiitos siitä tuki ulottui kuitenkin vain kolmaskymmenesensimmäinen viidettä asti ja tähän liittyen opetus ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt haun mutta todellakin kesätapahtumiin se haku ei auta valtiovarainvaliokunta sanoi mietinnössään toisesta lisätalousarviosta että on tärkeä seurata tuen tarvetta ja varautua osoittamaan lisäresursseja tilanteessa jossa kesätapahtumat joudutaan epidemian vuoksi perumaan no nyt niitä joudutaan perumaan ja tähän valtiovarainvaliokunnan mietintöön liittyen odotin että tässä tässä kolmannessa lisätalousarviossa olisi tämä festivaaliasia tullut esille mutta se ei ole tähän vielä ehtinyt ja toivon että neljänteen se tulee mukaan näiden festareiden toivoisi pääsevän tästä kuolemanlaaksosta ylitse ja toivoisi katseiden suuntautuvan seuraavaan vuoteen toinen asia johon ei sinänsä rahaa tarvita koskee esimerkiksi veikkausliigaa ja superpesistä kun tämä viidensadan henkilön kirjaus on meillä heinäkuun loppuun asti niin toivoisin että hallitukselta tulisi tähän valtioneuvoston periaatepäätökseen tarkentavia soveltamisohjeita onko se viisisataa tiukka raja vai onko siinä tilannekohtaista harkintaa jos otetaan esimerkiksi jalkapallopeli joka pelataan vaikka ratinassa katsomossa on seitsemäntoistatuhatta paikkaa niin tilanne on tietysti erilainen kuin pienellä stadionilla jossa on kolmetuhatta paikkaa ihan samalla tavalla tieliikenteessä meillä on erilaisia nopeusrajoituksia turvallisuudesta johtuen pienille teille ja isoille teille ja tässä toivoisin että voidaan tapauskohtaista harkintaa tehdä jos on iso stadion ulkona monta katsomoa eri sisäänkäynnit

arvoisa herra puhemies kuten täällä ovat useat kollegat jo tuoneet esille tämä kriisi on vaikuttanut alkuvaiheessa erityisesti palvelualojen yrityksiin ja niistä monen tilanne on tällä hetkellä erittäin esille erityisesti ravintola ala monen yrityksen liikevaihto on romahtanut täysin tällä hetkellä vaarassa ovat tuhannet yritykset ja kymmenettuhannet näissä yrityksissä työskentelevät ihmiset ja sen takia on tärkeää että heitä autetaan nyt ja tässä jotta mahdollisimman moni näistä yrityksistä pääsee tämän akuutin kriisin yli herra puhemies käsittelimme maaliskuun lopussa ravintoloiden sulkemista koskevaa lainsäädäntöä tässä salissa ja ja silloin silloin teimme tämän päätöksen siitä että ravintolat tässä poikkeustilanteessa suljetaan tässä yhteydessä hyväksyimme yksimielisesti myös lausuman joka on velvoittanut hallitusta ryhtymään viipymättömiin toimiin joilla sitten tuetaan ravintolayrittäjien toimeentuloa tässä

perustuslakivaliokunta piti lausunnossaan välttämättömänä että lailla säädetään sekä kiellon aiheuttamien menetysten kohtuullisesta kompensoimisesta että vaikutuksia lieventävistä järjestelyistä elinkeinonharjoittajille herra puhemies nyt olennainen kysymys kuuluu vastaako tämä hallituksen esitys sitä mitä eduskunta tämä sali on hallitukselta edellyttänyt ei vastaa tätä hallituksen mallia ei voi pitää kohtuullisena kompensaationa yrityksille joiden liikevaihto on romahtanut täysin tämä sadankahdenkymmenenkolmen miljoonan euron tuki näine valuvikoineen jotka on tuotu jo esille tässä keskustelussa ei ole sitä mitä eduskunta on maan hallitukselta edellyttänyt ja sen takia on tärkeää että että nyt talousvaliokunta käytännössä joutuu muuttamaan tekemään aika paljon työtä jotta tämä esitys saadaan sellaiseen kuntoon että sen kanssa päästään eteenpäin herra puhemies olemme siis tosiaan kuten edustaja heinonen täällä toi esille esittäneet tätä ravintolatuen korottamista kolmeensataan miljoonaan euroon olemme myös tuoneet esille sen että mikäli yrittäjä on hakenut tukea ely keskuksesta tai business finlandilta nämä tuet eivät saa vaikuttaa tämän ravintolayrityksen saamaan mahdolliseen ravintolatukeen on myös järjetöntä että vertailuajankohta on vuoden alku joka on taas kaikkein hiljaisinta aikaa ravintolan liiketoiminnassa herra puhemies nämä kaikki asiat täytyy nyt korjata kun tätä asiaa tässä talossa käsitellään
arvoisa puhemies on aiheuttanut terveydellisen kriisin lisäksi akuutin sokin talouteen meidän on nyt ehdottoman tärkeää välttää yhdeksänkymmentä luvun laman virheet työpaikkoja on puolustettava määrätietoisesti tänään käsittelyssä olevassa lisätalousarviossa esitetään sadankahdenkymmenenkolmen miljoonan euron tukea ravintoloille sulkemispäätöksestä johtuvat tulonmenetykset korvataan ja alan yrityksiä kannustetaan työllistämään eduskunta vielä tarkastelee kuinka tuki kohdentuisi mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi niiden ravintoloiden osalta jotka ovat jo aiemmin hakeneet kehittämistukia pitää varmistaa ettei niitä aseteta muita hankalampaan asemaan samalla kun yrityksiä tuetaan on myös muistettava niiden ihmisten toimeentulo joilla ei vasemmistoliitto on tyytyväinen että työttömyysturvan suojaosaa päätettiin nostaa viiteensataan euroon näin helpotetaan työttömän mahdollisuutta työn vastaanottamiseen ilman toimeentulon heikentymistä väliaikainen korotus myös toimeentulotukeen varmistaisi että kaikkein pienituloisimmat selviytyisivät kriisin keskellä arvoisa puhemies päivinä on puhuttu paljon siitä miten suomen taloutta tulisi pitkällä aikavälillä vahvistaa on ollut ikävää huomata miten innokkaasti opposition riveistä on lähdetty lietsomaan epävarmuutta ja puhumaan leikkauksista meidän tehtävämme on nyt varmistaa ihmisten luottamus yhteiskuntaan pitämällä huolta ihmisten hyvinvoinnista ja toimeentulosta kun akuutti kriisi on ohi tulemme tarvitsemaan elvyttäviä toimia näistä linjattaneen seuraavissa lisätalousarvioissa esimerkiksi kaikille suomalaisille jaettava elvytysseteli olisi tehokas tapa vauhdittaa kulttuuri ja palvelualojen elpymistä nämä alat ovat kriisin suurimpia kärsijöitä ja seteli tukisi yrittäjiä sekä pieni ja keskituloisten mahdollisuutta käyttää palveluita lisäksi ilmaston näkökulmasta tärkeitä infrahankkeita on syytä vauhdittaa samoin kohtuuhintaisten vuokra asuntojen rakentamista poikkeusoloissa on herännyt huoli myös lasten ja perheiden hyvinvoinnista hallituksen tulee panostaa siihen että mahdollisimman pian annetaan erityistä lisätukea lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi

myös kunnissa odotetaan jo kuumeisesti hallituksen lupaamaa vähintään miljardin euron tukipakettia ja tästä olisi hyvä saada lisätietoa mahdollisimman pian jotta kunnat voisivat keskittyä kuntalaisten hyvinvointiin eivätkä taloushuoliin
arvoisa herra puhemies lisätalousarvioesityksessä määrärahoja miljoonalla eurolla kokonaan lisävelan otolla hyvinä elvytyskohteina voidaan pitää esimerkiksi infraa tai vaikkapa homekoulujen korjaamista sillä ennen kaikkea nyt pitäisi satsata koulutukseen tutkimukseen ja kehitykseen näissä osaamisinvestoinneissa olemme jääneet viime vuosina kilpailijoita jälkeen on selvää että tukitoimia täytyy osoittaa tahoille joiden liiketoimintaa valtiovalta on rajoittanut vaikka elvytyksen tarve on suuri se ei poissulje sitä tosiasiaa että syksyn budjettiriihessä on myös kriittisesti käytävä läpi valtiontalouden menoja miljoonia ei ole varaa heitellä jokaiseen koloon mikä tuntuu tällä hetkellä olevan hallituksen linja peräänkuuluttaisin myös kustannustehokkuutta budjetissa on kuusi miljoonaa euroa mobiilisovelluksen kehittämiseen jota ei ole edes kilpailutettu miksi ylipäätänsä jokaisen eu maan täytyy kehittää oma sovellus olisiko voitu koordinoidusti yhteiskehittää lähes sama summa viisi miljoonaa euroa annettiin juuri vapaaehtoisrahoituksena wholle vaikka järjestö käyttää vuosittain noin kaksisataa miljoonaa dollaria pelkästään työntekijöidensä matkakuluihin missä on toiminnan tehostaminen ja varmistus että nämä miljoonat jotka velkarahalla wholle syötämme menevät todella covid yhdeksäntoista vastaiseen toimintaan myöskään euromaiden yhteisvastuun kasvattaminen ei ole perusteltua ei ole perusteltua ennen kaikkea tulisi kuitenkin pohtia mitä vaihtoehtoja meillä on pelkälle velanotolle perussuomalaiset eivät kannata verotuksen kiristämistä mutta olen jo useaan otteeseen puhunut veropohjan tiivistämisestä ay liikkeiden osalta sillä nämä yleishyödyllisiksi listatut yhteisöt nauttivat yhä edelleen verovapaudestaan täältä valtio voisi laskelmien mukaan saada satojen miljoonien tulot tänä keväänä pelkästään kojamo maksaa omistajilleen kaikesta huolimatta osinkoina kahdeksankymmentäneljä miljoonaa kansalaiset ovat ahdingossa lomautuksien vuoksi ja korkeiden vuokrien takia kelan kautta tulevat asumistuet valuvat suoraan kojamon kautta verovapaana vuolaana tulona eläkeyhtiöille ja ammattiliitoille onko puoluetukien korotuksessa mitään järkeä tässä tilanteessa

valtionvelka on ennennäkemättömissä lukemissa ja sen myötä tuleekin kriittisesti tarkastella mihin nykytoimintoihin saati hallituksen uusiin suunnitelmiin on varaa hallitusohjelmalta on pudonnut pois mutta hallitus jatkaa ideologisten asioiden parissa puuhastelua jättäen sopeuttamistoimet seuraavan hallituksen harteille hyvä hallitus teillä on nyt vastuu toimikaa sen mukaisesti ja missä viipyy kuntien tukipaketti kuntapolitiikassa sosiaalidemokraatit ja muu vihervasemmisto jarruttavat kuntien yt neuvotteluita ja muita säästötoimenpiteitä uskotellen itselleen ja muille päättäjille hallituksen tulevan vielä apuun se on tyhjänpäiväistä haihattelua ja silmien sulkemista todelliselta tilanteelta hallitukselta ei ole tulossa sellaista kuntapakettia jolla oikeasti pelastettaisiin syvissä vesissä uivaa kuntataloutta kuntien onkin nyt tarkasteltava investointeja ja käyttökuluja mikä on lakisääteistä ja mikä ei mihin on aidosti aidosti enää tulevaisuudessa varaa ja mihin ei harmillinen tosiasia on se että te hallituksessa olette vain lisäämässä kuntien tehtäviä onko siinä yhtään mitään järkeä monissa kunnissa pohditaan säästötoimia kuumeisesti samaa ei voi sanoa hallituksen toiminnasta hiukan vaikuttaa siltä että hallituksessa ei ymmärretä kuntien eikä yrittäjien ahdinkoa teille täällä asiat eivät tunnu konkretisoituvan tarpeeksi hyvin jotta tekisitte rohkeitakin liikkuja taloustilanteen parantamiseksi kunnissa koronakriisi on käsin kosketeltavissa ja miljoonien tappiot täytyy paikata jollain arvoisa herra puhemies kunnissa on ennen koronakriisiä tehty pakon edessä miljoonasäästöjä ja kuten todettua entistä kovemmat säästöpaineet ovat päällä ensi syksyn budjettiriihistä tulee kunnissa ennennäkemättömän vaikeat leikkauslistat ja veronkorotukset vaanivat aivan nurkan takana osa kunnista karsinee toivottavasti turhista investoinneista mutta osassa niistä on jo karsittu ja jäljellä on enää esimerkiksi homekoulujen korjauksia tai uudisrakentamista niitä on muuten aika vaikea jättää tekemättä

arvoisa puhemies lisätalousarviossa ja kevään rahoitusjärjestelyissä arveluttavat erityisesti eu takausvastuut takausvastuut voivat olla suomen kaltaiselle pienelle taloudelle vaarallisia tässä esityksessä on neljänsadankolmenkymmenenkahden miljoonan euron suuruinen valtiontakaus eun sure tukivälineen vakuudeksi ja kolmensadanseitsemänkymmenenkahden miljoonan euron suuruinen valtiontakuu eun covid takuurahastolle pitää nyt jo ajatella tilanteen varalta jossa rahoitusmarkkinat mahdollisesti ajautuvat epävakaaseen tilanteeseen suomi olisi tällaisessa tilanteessa aivan erilaisessa asemassa kuin esimerkiksi saksa ja yhteisvastuullisten takausvastuiden kokonaisuudessa ja kokonsa puolesta heittopussi nythän tilanne on poikkeuksellisen hankala koska talous heikkenee kaikilla osa alueilla ensinnäkin valtiontalouden näkökulmasta sitten on yritysten kysyntä katkennut ja lomautusaalto yritysten tuotantokyky ja samalla verojen maksukyky heikkenevät kuntatalouden tilanne on heikentynyt jo pitkän aikaa kaksituhatta luvulla ja silti tehdään hankkeita joille ei ole riittävää kannattavuutta tulorahoituksen kautta takausvastuut finnveran kautta ovat lisääntyneet tuntuvasti ja tämän päälle tulevat sitten nämä eu tason yhteisvastuut niin kuin tämä sure takuurahasto evm ja pöydällä oleva elpymisrahasto näitä erilaisia ehdotuksia tulee nyt ovista ja ikkunoista kuten perustuslakivaliokunnassa edellytimme nimenomaan tätä kokonaisuutta pitää nyt tarkastella ei pelkästään näitä yksittäisiä tuki instrumentteja tai takausinstrumentteja yksittäin vaan nimenomaan tätä koko tilannetta sellaisessa tilanteessa että että suomen taloustilanne voi vielä tästä heikentyä esimerkiksi englannin pankki on ennustanut että maa kohtaa pahimman laman jopa kolmeensataan vuoteen hallituksen asenne yhteisvastuisiin on liian kevytmielinen varsinkin tässä esityksessä oleva eu riskialtis ja tappiot ovat mahdollisia vähintään täytyy siis siirtää päätöstä ja silloinkin pitää olla vahvan ehdollinen päätös mukana euroopan vakausmekanismin evmn osalta perustuslakivaliokunta edellytti asianmukaista ehdollisuutta tukien ehdoksi tällä tarkoitetaan siis tukia ottavien jäsenmaiden sitoutumista julkisen talouden tervehdyttämiseen muuten raha vain otetaan ja saatetaan valuttaa käytännössä toista kautta muualle kuin akuutteihin terveystoimiin joihin se oli tarkoitettu lopuksi vielä täytyy nostaa esiin tämä valmistelussa oleva eun elpymisrahasto huolimatta kyseessä on käytännössä hanke laittaa liikkeelle yhteisvastuulliset eurobondit jolloin yhteisvastuiden suuruusluokka liikkuu jo tuhansissa miljardeissa euroissa

suomi tukee tässä myöskin whota kun joku pudottaa kapulan niin yhteisvastuuta kantavat maat nostavat sen yhteisen hyvän puolesta ylös ja ja vievät vievät sitä eteenpäin pienen maan kuten suomen kiistaton etu on se että meillä on sääntöihin pohjautuvaa kansainvälistä yhteistyötä tekemään työtä yhdessä yhdessä vaikka tietenkin puutteita niissä kaikissa jossain määrin on tämän kevään aikana on tuettu yrityksiä ennennäkemättömällä tavalla monin eri tavoin tämä lisäbudjetti on taas osoitus siitä että että halu tukea on kova ja me näemme kaikki sen että vaikka tässä nyt on suunnaton negatiivinen rahavirta niin niin se on edellytys sille että että se rahavirta kääntyisi positiiviseksi että meillä on yrityksiä jotka voivat työllistää siinä vaiheessa kun talous taas saadaan liikkeelle ravintolatuki varsinaisena asiana käsitellään tässä myöhemmin on hienoa että se tulee se on eduskunnan vaatimus on hyvä että että tässä vielä on keskusteluvaraa voidaan pohtia niitä tiettyjä kohtia detaljeja ehkä on syytä justeerata lähinnä liittyen vertailukuukausiin ja ehkä siihen miten muihin erilaisiin tarkoituksiin myönnettyjä tukia otetaan otetaan tässä huomioon voi toki myöskin pohtia ihan ilmaisia keinoja tukea pienpanimotoimintaa tai ravintoloita ja tilapäisesti tehdä poikkeuksia alkoholilainsäädäntöön ja ulosmyyntiin liittyviin liittyviin määräyksiin finnairkin on tässä mukana ja ei voi aliarvioida pienen euroopan reunavaltion oman lentoyhtiön merkitystä on tärkeää että se pidetään pystyssä ilman finnairia suomen edellytykset pärjätä tulevaisuuden haasteissa huomattavasti heikommat kolmetoista pilkku viisi miljardia se on suunnaton vaje se pitää nopeasti kuroa umpeen umpeen vaikka nyt ei ole leikkauslistojen aika vaikkakin perussuomalaiset niitä ilmeisesti tuossa hieman tivasikin niin on selvä että kun elvytystä lähdetään tekemään niin meillä pitää myöskin olla suunnitelma sopeutustoimille pitää olla suunnitelma sille miten tätä aukkoa saadaan kurottua umpeen ja se oli myöskin asiantuntijoiden

aikaa ei ole hukattavaksi siinä asiassa yhtä lailla pitää pohtia miten miten nyt kriisin aikana käyttöön otettuja joustoja voitaisiin säilyttää miten työelämää saadaan joustavoitettua myöskin työvoiman tarjontaa lisättyä ja nähdä suomen kaltaisen maan vahvuudet joustavuuden ja osaamisen merkitys myöskin tulevaisuudessa kiitos

arvoisa herra puhemies edustaja koposelle ja edustaja simulalle vastauksena kuntien tukipaketti on tulossa neljännessä lisätalousarvioehdotuksessa edustaja puisto puhui edellä suomen takuista ja jatkan niistä olen samaa mieltä siitä että tilannetta tulee katsoa

kokonaisuutena tässä kolmannessa lisätalousarviossa ehdotetaan että valtioneuvosto voi myöntää

enintään neljänsadankolmenkymmenenkahden miljoonan suuruisen valtiontakauksen lainoille jotka myönnetään eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen suren puitteissa lisäksi valtioneuvostolle ehdotetaan valtuutta myöntää enintään

miljoonan euron suuruinen valtiontakuu euroopan investointipankille yleiseurooppalaisesta takuurahastosta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta tämä takuurahasto perustetaan euroopan investointipankin yhteyteen

yhdyn tässä perustuslakivaliokunnan näkemykseen että kokonaisarvio kasvavista vastuista viime kädessä vaikuttaa siihen voidaanko koronakriisiin liittyviä järjestelyitä pitää perustuslain mukaisina jatkossa käsiteltäessä tällaisia eu jäsenyyteen liittyviä ehdotuksia valtioneuvoston selvityksessä arvioidaan taloudellisia vastuita ja riskejä kumulatiivisesti sitä toivon huomioiden myös jo päätetyt ja ennakoitavat tulevat asiat tulisi olla tiedossa riittävä selvitys suomen eu jäsenyyteen liittyvistä takaus ja vastaavista vastuista kokonaisuutena tämä on hyvä jatkossa pitää mielessä vesa vihriälän työryhmän raportti on hakenut taloudellemme tietä ulos tästä kriisistä ja eväitä jälleenrakentamiseen elvytyksen rinnalle tulee hakea toimia jotka pitävät julkisen talouden tasapainoisella uralla emme saa lisätä kohtuuttomasti tulevien sukupolvien taakkaa edessä on haastavien päätösten aika päätökset koskevat niin suomen kuin euroopan unionin yhteisiä päätöksiä tässä lisätalousarviossa keskitytään paljon yritysten tilanteisiin niiden helpottamiseen ja koronaviruksen hallinnan ja torjunnan aiheuttamiin kustannuksiin pidän näitä kaikkia toimenpiteitä tarpeellisina

arvoisa herra puhemies tällä kriisillä on neljä vaihetta ensimmäisenä on epidemian tukahduttaminen toisena exit kolmantena elvytys ja neljäntenä sopeutus aikaa menee varmasti toistakymmentä vuotta ennen kuin nämä kaikki on saatu hoidettua hallituksen politiikka epidemian tukahduttamisen tukahduttamisen suhteen on hyvin epäselvä ja jopa ennen kuin tukahduttamista on nähtävissä hallitus jo aloittaa exitin tällä viikolla koulujen osalta ja sitten hyvin pian mennään siitä eteenpäin tämä on todella politiikkaa tämä budjettiesitys sisältää jonkin verran näitä toimenpiteitä jotka kohdistuvat suomalaiseen yritystoimintaan ja perussuomalaiset kannattavat suomalaisen elinkeinoelämän ja työllisyyden puolesta valtion toimesta sen sijaan me emme kyllä missään tapauksessa ymmärrä tätä hallituksen eurooppa politiikkaa nyt kun täällä on eurooppaministerikin paikalla niin teillä varmasti on tarkkaan tiedossa minkälaiset suomen vastuut eurooppa tasolla nyt jo ovat euroopan keskuspankki osto ohjelmallaan on aiheuttanut jo noin kaksituhattaviisisataa kolmentuhannen miljardin summan keskuspankin taseeseen suomen laskennallinen osuus on siitä kymmeniä miljardeja euroja tämä on siellä sisässä meidän vastuullamme eun budjetti on tietysti auki ja sinne ollaan nyt rakentamassa lisää menoja meille target kaksi järjestelmä sisältänee noin sadan miljardin vastuut suomelle ne ovat laskennallisia vastuita tässä tilanteessa mutta olemassa olevia evmn sisällä on kymmenien miljardien ainakin kahdentoista miljardin euron summa joka vaadittaessa on sinne maksettava lisäksi näistä bondeista puhutaan tämä budjetti sisältää sure ja euroopan investointipankin takuun takuun kautta yhteensä yli kahdeksansadan miljoonan euron lisävastuut suomalaisille veronmaksajille kuinka suureksi hallitus on valmis viemään suomen vastuun muiden maiden huonosta holtittomasta taloudenpidosta ja toisaalta mikä tätä kautta tulee meille silloin kun suomessa on hätä niin kuin tällä hetkellä on meidän tehtävämme on pelastaa suomalaiset yritykset työpaikat ja luoda pohja elvytykselle ja sopeutukselle sen jälkeen kun tämä tilanne on ohi miten hallitus tähän varautuu ja mikä on teidän politiikkanne tältä osin sitä kysyy varmasti suomen kansa tänä päivänä

herra puhemies tänään vietetään kahta tällaista merkkipäivää huomionosoituspäivää ja siihen nähden tämän vuoden kaksituhattakaksikymmentä kolmannen lisätalousarvion käsittely sattuu oikeastaan aika mukavasti tänään vietetään suomalaisuuden päivää hyvää suomalaisuuden päivää kaikille ja myöskin

osa sitä koronakriisin hoitoa jota suomalainen yhteiskunta ja koko ihmiskunta on tässä nyt tämän alkuvuoden tehnyt mekin olemme

tässä salissa tehneet lukuisia lakiesityksiä talouspäätöksiä joilla tätä koronakriisiä hoidetaan ja siinä sairaanhoitajat ovat aivan etunenässä ja kyllähän tässä snellmanilaisella sinivalkoisella asialla monella tavalla ollaan kun näitä ratkaisuja tämänkin lisätalousarvion osalta tehdään puhemies tämän lisätalousarvion teemaksi voisi nostaa yritysten yritysten tukemisen elinkeinopolitiikan ja myös matkailun tukemisen suomessa tämän lisätalousarvion koko on noin kahdeksansataa miljoonaa euroa ja siitä leijonanosa noin seitsemänsataa miljoonaa euroa on varautumista meidän suomalaisen sinivalkoisen lentoyhtiömme finnairin pääomittamiseen siihen että valtio jolla on yli viisikymmentä prosenttia finnairin osakkeista voisi osallistua mahdolliseen osakeantiin tai sitten muulla tavalla pääomittaa tätä meidän omaa lentoyhtiötämme kaikki lentoyhtiöt maailmassa ovat tällä hetkellä kovissa vaikeuksissa ja voidaan ennakoida että siellä kyllä tapahtuu semmoinen harvennus ja pudotuspeli mutta kuten täällä edustaja adlercreutz muutenkin ansiokkaassa puheenvuorossaan totesi kyllä kansallinen lentoyhtiö on suomelle ihan välttämätön elinehto strateginen elinehto monistakin syistä me olemme käytännössä saari logistisista syistä turvallisuussyistä eikä vähiten elinkeinopoliittista syistä on hirveän harmillista että juuri kun meillä matkailu nousi oikein jaloilleen niin sitten tämä korona sitä painoi alaspäin mutta uskon että paremmat päivät ovat tulossa

tässä lisätalousarviossa käsitellään myös tätä kauan odotettua ravintolatukea ja pidän erittäin tärkeänä ja keskustan eduskuntaryhmä pitää erittäin tärkeänä sitä että hallitus teki pöytäkirjaansa tämän lausuman että eduskunta voi korjata tätä tukea siellä on sellaisia selkeitä

suomen budjettisuvereniteetista pitää pitää kiinni tämän salin pitää päättää suomalaisten veronmaksajien rahojen käytöstä

arvoisa puhemies vuoden kolmas lisätalousarvioesitys on jälleen mittaluokaltaan normaaliolojen lisätalousarvioita suurempi tällä kertaa kaikkiaan kahdeksansataakolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa tänä keväänä jo annettujen ja vielä annettavien lisätalousarvioesitysten mittaluokka jo itsessään kertookin tämän kriisin vakavuudesta laajuudesta ja

pitää sisällään lukuisia kannatettavia ja hyvin perusteltuja toimia muun muassa finnairin pääomitukseen työllisyysrahaston maksuvalmiuden varmistamiseen sekä ravintoloiden tukemiseen liittyen me keskustelemme hetken päästä tarkemmin ravintoloille osoitettavan tuen sisällöstä mutta aivan kuten tässäkin keskustelussa on on jo useasti todettu on päivänselvää että ravintoloiden tukeminen on välttämätöntä oikein ja kohtuullista ja että esitetty tukimalli edellyttää vielä eduskunnan toimesta joitakin parannuksia ja selvennyksiä aivan kuten hallitus itsekin on meitä evästänyt

edustaja kurvinen äsken totesi tulemme käymään esitetyn mallin ja siihen liittyvät muutostarpeet huolellisesti läpi asiantuntijoiden ja alan edustajien kanssa samalla on kuitenkin muistettava että myös monet muut yritykset muilla toimialoilla ovat ajaneet käytännössä suoraan seinään

valtavan tärkeä asia on erinomaisen hienoa että meillä on suomessa pitkälle edennyttä koronaviruksen torjumiseen soveltuvaa rokotetutkimusta ja sitä pitää nyt kaikin keinoin tukea ja edistää mitä nopeammin saamme tähän kulkutautiin purevan rokotteen sitä nopeammin pääsemme yhdessä voimalla kiinni uuden kasvun rakennustyöhön suomen menestyksen ja suomalaisten turvallisuuden vuoksi on tärkeää että meillä on maassamme omaa tuotantoa myös rokotteen suhteen olemme koronakriisin aikana oppineet paljon huoltovarmuudesta ja tämä on syytä pitää mielessä rokotteisiin ja lääkkeisiin liittyen vahva tuki siis tälle valtuudenkorotusesitykselle ja valtavasti voimia ja jaksamista kaikille niille huippuosaajille jotka tekevät nyt kovasti töitä koronavirukseen liittyvän rokote ja lääkekehitystutkimuksen parissa tähän liittyen rahoituksen tasoa ja riittävyyttä on syytä seurata tarkasti valtiolla pitää myös olla tarvittaessa valmius osoittaa lisärahoitusta jos tilanne ja kehitystyön eteneminen sitä vaativat tämä jos mikä on esimerkki erinomaisesta investoinnista joka todella kannattaa ja onnistuessaan maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin niin inhimillisesti kuin taloudellisesti arvioiden

tässä keskustelun aikana tuli suomihan ei ole ollut varautunut tämänkaltaiseen virusepidemiaan eikä meidän lainsäädäntömme ole ollut niin joustava kuin sen olisi pitänyt olla ja siitä seuraa esimerkiksi se että ravintolat eivät voi olla vain osittain auki jossakin auki ja jossakin kiinni vaan meillä on sellainen lainsäädäntö että ne ovat kaikkialla auki tai kaikkialla kiinni me voimme alueellisesti laittaa ne jossakin kiinni tai auki mutta se että me saamme osittain vaikka kahvilat auki ruokaravintolat auki terassit auki vaatii lainsäädäntöä ja sitä hallitus käsittelee huomenna ja on hyvä että meidän lainsäädännöstä tehdään joustavampi tulevaisuutta varten ettei vastaavanlaisiin tilanteisiin

että myös yleistuki saataisiin aikaiseksi ja pystyttäisiin vieläkin estämään sitä ettei konkurssiaaltoa tähän maahan tule niinpä hallituspuolueilla on aivan yksiselitteinen yhteisymmärrys siitä että mitä tulee vertailulukuun tai mitä tulee yhteensovittamiseen suorien tukien kanssa näitä on syytä eduskunnassa edelleenkin tarkastella sitten haluan vastata myös tähän lisätalousarvion takuuosioon tämä lisätalousarvio tuodaan eduskunnalle siitä syystä että me haluamme auttaa finnairia joka on joutunut nyt varsin vaikeaan tilanteeseen siinä yhteydessä tänne tuodaan myös tämä ravintolatuki mutta oikeastaan lähes samansuuruinen summa on niitä takuita missä me olemme mukana eurooppalaisella tasolla mutta kyllä se on niin että ne edelliset sukupolvet ovat tässä talossa päättäneet sen verran suurista takuista ja vastuista ei ole kohta enää mitä antaa nimittäin meillä on kaikista eun jäsenmaista kaikista korkeimmat vastuut joten siksi on tärkeää että me teemme senkaltaista ylisukupolvista politiikkaa että myös tulevat päättäjät ja tulevat suomalaiset selviävät niiden kanssa nimittäin meidän pöydälle on tullut sellaiset rätingit että meidän puolestamme ovat jo edelliset niitä asioita päättäneet

että euroalue säilyy vakaana ja siihen ovat olleet perussuomalaisetkin hallituksessa ollessaan sitoutuneita ette te te ole esittäneet evmn lakkauttamista tai eurosta lähtemistä aina te olette kiltisti hallituksessa eurooppalaista yhteistyötä eteenpäin vieneet koska kyllä on niin että suomikin saattaa joskus tarvita apua suomikin saattaa tarvita apua ja siksi meidänkin on syytä yhteistyötä tehdä tai ne suomalaiset firmat jotka ovat pystyneet käyttämään euroopan investointipankin rahoitusta miljardeja lähes seitsemäntoista miljardia on suomi sieltä pystynyt saamaan vuosittain parin miljardin molemmin puolin

arvoisa herra puhemies haluan nostaa esiin muutaman merkittävän asian hallituksen esittämästä kolmannesta lisätalousarviosta ensinnäkin on todella merkittävää että olemme tiukasti mukana koronavirusrokotteen kehittämisessä me emme ratkaise tätä ongelmaa yksin mutta panostukset suomen akatemialle covid yhdeksäntoista rokote ja lääkekehitystutkimuksen tukemiseen ovat pieniä askelia jotka voivat tuoda suuria lopputuloksia jopa koko toisena nostan esiin jo useamman viikon häveyksissä olleen eduskunnan hallitukselta vaatiman ravintoloiden tukipaketin nyt se on tullut mutta se ei ole riittävä eikä se kohtele kaikkia toimijoita tasapuolisesti ja siinä on täysin epäoikeudenmukainen vertailujakso näyttää vahvasti siltä että ravintola alan pelastus on että hallitus lopulta luovutti paketin tekemisen eduskunnalle kokoomus kyllä kantaa vastuun kerron mahdollisesta ratkaisusta erikseen seuraavassa tulevaan tukipakettiin liittyvässä pykälässä viimeisenä haluan vielä puhua hallituksen esittämästä suomen euroopan unionin takausvastuiden kasvattamisesta euroopan unioni on historiallisen upea rauhanprojekti joka on tuonut vaurautta ja hyvinvointia ympäri euroopan tämä tosiasia ei kuitenkaan saa ajaa meitä tilanteeseen jossa ainoa solidaarisuuden osoitus on tulonsiirrot ja takausten kasvattaminen omasta edusta pitää pitää huoli kukaan meidän puolestamme tee puolensa pitäminen ei tee meistä eu vastaisia eikä se että vaadimme tiukat säännöt eu maiden taloudenhoidossa tee meistä yhtään vähempää joukkuepelaajia vaan itse asiassa se pitkässä juoksussa vahvistaa eu joukkuetta ja sen yhteisiä pelisääntöjä suomi elää kansainvälisyydestä ja yhdessä tästäkin kriisistä tulemme selviämään kiitos
arvoisa herra puhemies tässä esityksessä on tärkeitä panostuksia jotka osaltaan auttavat epidemian vahinkojen korjaamisessa kiinnitän huomiota tähän rokote ja lääkekehitystutkimuksen tukemiseen osoitettuun kolmen miljoonan euron määrärahaan ja kymmenen miljoonan euron myöntövaltuuteen jotka ovat tietenkin ovat tietenkin tarpeellisia mutta kyllä tähän rokote ja lääkekehitystutkimukseen sekä myös sitten rokotetuotantoon tarvittaisiin nyt panostuksia nopeassa tahdissa tiedämme että suomalaisprofessorit ovat kehittäneet lähes valmiin koronarokotteen mutta rokotteen eteen tehty työ uhkaa valua hukkaan koska suomi on ajanut alas rokotteiden valmistuksen tutkijoiden mukaan olisi järkevää ja täysin mahdollista että myös rokotteen valmistaminen hoidettaisiin omin voimin ilman kansainvälisiä lääkejättejä vaarana on että suomi ei sitten aikanaan saa riittävän paljon ja ja nopeasti rokotetta jos jäämme jonottamaan valmista tuotetta kansainvälisiltä markkinoilta siksi olisi nyt tärkeää että suomella olisi rokotetuotantoa omissakin käsissä suomellahan oli rokotetuotantoa yli sadan vuoden ajan mutta se päätettiin lopettaa seitsemäntoista vuotta sitten silloinen kansanterveyslaitos nykyinen thl lopetti oman rokotetuotantonsa koska sitä pidettiin liian kalliina varmasti aikanaan oli oli perusteita tälle päätökselle mutta tuon päätöksen jälkeen rokotteiden valmistuksessa on kehitytty kaksituhatta luvulla käyttöön otettu niin sanottu vektoriteknologia on entisiä virusten kasvattamiseen perustuvia menetelmiä helpompi tämä menetelmä sallii myös tuotannon mittaluokan kasvattamisen helposti eli arvioidaan että suomalaiset tuottajat pystyisivät kaikille suomalaisille saamaan tämän rokotteen aikaiseksi no vaikka oman tuotannon ylläpitäminen edellyttää resursseja niin on myös kallista taistella tätä koronaa vastaan nuo aiemmatkin muun muassa sikainfluenssa ovat osoittaneet että oman tuotannon turvaaminen on erityisesti huoltovarmuuden kannalta kannattavaa ajattelen että nyt hallitukselta edellytettäisiin rohkeita ja tärkeitä päätöksiä jotta tuo tuotanto saataisiin käyntiin

on nyt käynnistetty tämä aiemmin lopetettu suojavarusteiden valmistaminen ja samalla tavalla näiden rokotteiden kohdalla tarvittaisiin jatkossa tätä omaa huoltovarmuutta

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys eduskunnalle vuoden kaksituhattakaksikymmentä kolmanneksi lisätalousarvioksi on akuutin kriisin ja tulipalon sammuttamista yksi tärkeä elementti tässä kokonaisuudessa on se että sinivalkoiset siivet eli finnair pyritään kannattelemaan kohti tulevaisuutta kyllä suomi tarvitsee jatkossa sekä lyhyellä että pitkällä näkymällä toimivat lentoyhteydet ja kun täällä suomalaisuuden päivän puheita on pidetty niin uskon että vankka talousmies snellmankin ymmärtäisi tämän jos tietäisi että tällaisella vekottimella nykyään lennetään avainkysymys talouden kannalta on kuitenkin se kuinka pian me voimme ottaa askeleita kohti kohti normaalimpaa olotilaa jos kriisi pitkittyy on selvä

uskotaankaan se voi olla jo syksyllä ja silloin tässä salissa kyllä nenät valkenevat aika lailla arvoisa puhemies edustaja kurvinen tuossa omassa puheenvuorossaan kutsui kokoomusta ja oppositiota mukaan näihin talkoisiin paikkailemaan myös hallituksen esityksiä nimittäin

sisältyy myös määräraha ravitsemusalalle ja eduskuntahan on edellyttänyt kohtuullista korvausta siitä että ravintolat laitettiin kiinni asia on viivästynyt ja nyt lainsäädäntö on saatu eduskuntaan hallituksen viestillä että korjatkaa nyt tästä virheet pois jos niitä on ja niitä kyllä on arvoisa puhemies kokoomus on esittänyt ja esittää tähän kohtaan joka tulee vielä myöhemmin käsittelyyn korjausesityksiä määräraha on riittämätön malli on liian monimutkainen ja se kohtelee eriarvoisesti yrityksiä myös alueellisuuteen siihen mitenkä niillä alueilla toimitaan joilla tätä epidemiaa ei käytännössä ole tarvitaan nopea toimenpide sehän nyt ei suoranaisesti ole tämän hallituksen esityksen kohta mutta se pitäisi myös huomioida oma lukunsa on sitten tämä business finland rahoitus josta muodostui vähän tämmöinen hybridimalli eli ajateltiin että se on kehittämistuki no sitten annettiin ohjeita että käyttäkääpä nyt vähän muitakin kohtia että kyllä tätä voidaan käyttää akuuttiin kriisiin nyt kun me mietimme talousvaliokunnassa miten tähän business finland tukeen pitäisi suhtautua niin tämä ongelma vähän lähti siitä liikkeelle että finland myöntöperuste on ollut kyllä hieman sekava vaikka hallitus on toki yrittänyt siinä parhaansa

arvoisa puhemies tänään on käsittelyssä hallituksen vuoden kaksituhattakaksikymmentä kolmas lisätalousarvioesitys haluan tässä ensimmäiseksi toivottaa hyvää sairaanhoitajapäivää kaikille sairaanhoitajille jotka tälläkin hetkellä sairaaloissa terveyskeskuksissa lääkäriasemilla vanhustenhuollossa ja muualla tekevät tärkeää työtä ja tekevät sitä työtä minkä eteen täälläkin nyt jatkuvasti yritetään kamppailla koronakriisissä ja sen aiheuttamia vaikutuksia vastaan lisätalousarvioesityksessä on suomen akatemialle lisätty määrärahoja liittyen lääkekehitystutkimuksen tukemiseen ja uusien koronavirusrokotteiden ja lääkkeiden tehon turvallisuuden ja vaikuttavuuden tutkimukseen ja tämä on erittäin kannatettava asia rokotetutkimuksen lisäksi koronan taltuttamiseksi on tarpeen myös muiden hoito ja preventiomenetelmien kehittäminen ja myös niihin tarvitaan panostuksia jatkon kannalta olisi tärkeää että myös kliininen lääketutkimus ja terveystieteiden yliopistotasoinen tutkimus saisivat riittävän pitkäjänteisen rahoituksen muiden kuin hankerahoitusten kautta sen takia sen sen turvaaminen jatkossa on ensiarvoisen tärkeää ja siitä asiasta löytyy myös eduskunnan lausuma myös terveysteknologian kehittäminen ja siihen liittyvä tutkimus on tärkeää sekä nyt koronakriisin aikaan jos ajatellaan esimerkiksi ikäihmisten yksinäisyyttä ja heidän palveluidensa turvaamista että myös tulevaisuudessa ikääntymisen haasteisiin vastatessa ja palvelutarpeiden kasvaessa lisätalousarvioesityksessä on myös mobiiliteknologiaa hyödyntävän covid yhdeksäntoista tartuntojen jäljityssovelluksen hankintaan ja valmisteluun määräraha mikä myöskin on tärkeää jotta pystytään myöskin hallitsemaan epidemia omalta osaltaan

finnair esimerkillisesti ilmoittanut lentokoneissaan ottavansa käyttöön kasvomaskipakon sekä henkilökunnalle että matkustajille

finavia lentokentillä oman henkilökuntansa osalta ja on suositeltu myös matkustajille tätä toivottavasti tämä nähdään seuraavassa lisätalousarvioesityksessä koska ennen kaikkea sitä kautta voidaan myöskin ehkäistä tartuntojen leviämistä ja se on merkittävä asia myöskin jos ajatellaan tätä ravintola alaa joka on suunniteltu avattavan ensimmäinen kuudetta jotta saadaan myös ihmisten luottamus takaisin ja niitä palveluita uskalletaan myös käyttää sitten jatkossa toki kaikkien kannalta on tärkeää että turvallisuus on taattu mutta me tarvitsemme myöskin luottamuksen lisäämistä jotta palveluihin voidaan myöskin hakeutua
edustaja kauma ja hänen jälkeensä ministeri tuppurainen
arvoisa puhemies kolmannen lisätalousarvion määrärahat ja niiden kohteet ovat kaikki kannatettavia varsinkin seitsemänsataa miljoonaa euroa finnairin pääomitukseen on hyvin kannatettava nythän me tiedämme että euroopassa ja maailmassa laajemminkin käydään lentoyhtiöiden pudotuspeliä lufthansasta lähtien ja maat toki haluavat tukea omien kansalaistensa matkaamista ja kotiuttamista maailmalta omin kansallisin siivin sitten seuraavana kohtana siellä on suomen akatemian rokotetutkimuksen vahvistaminen kolmella miljoonalla eurolla me kokoomuksessa olemme sitä mieltä että summa voisi olla suurempikin nythän tässä on kymmenen miljoonaa esitetty kymmenelle vuodelle haluaisimme summan kaksinkertaiseksi tein noin muutama viikko sitten asiasta kirjallisen kysymyksen ja sain vastauksena viime viikolla että whon mukaan kehitteillä on tällä hetkellä satakahdeksan eri rokotetta joista mahdollisesti kaksi on on tuottamassa tuloksia vuoden lopulla ja ja kolmas sitten ensi vuoden alussa suomessa on kehitteillä kaksi eri rokotetutkimusta koronavirusta vastaan mutta niistä kumpikaan ei lukeudu tuonne whon listaukseen tavoitteena voisi olla niin kuin täällä moni edustaja minua ennenkin on jo todennut oma rokotetuotanto myöskin suomessa ei pelkästään tutkimus nythän tämä tilanne on osoittanut sen että että omavaraisuutta tarvitaan myös tässä asiassa kirjalliseen kysymykseen saamassani vastauksessa todettiin että tavoitteena suomessa on tehdä kansallinen rokotetutkimuskeskus yksi meidän heikkoutemme on se että meillä on eri puolilla suomea rokotetutkimusta ja ne toimivat aika vähillä voimavaroilla eivätkä sitten koordinoi toimintaa toistensa kesken eli eli tässä tarvitaan todellakin lisärahoitusta ja johtamista arvoisa puhemies suomen akatemia ei ole ainoa joka sitä rahaa tarvitsee vaan myöskin vtr tutkimusrahoitus on kahdenkymmenen vuoden aikana vähentynyt merkittävästi se on ollut yhdeksänkymmentä miljoonaa aikaisemmin mutta on tänä vuonna enää vain kaksikymmentäyksi miljoonaa eli kaikki hallitukset kaikki hallituspuolueet ovat osallistuneet ikävä kyllä näiden määrärahojen vähentämiseen ja toivoisin arvoisa puhemies että hallitus

meillä on tosiaan tällä viikolla talousvaliokunnassa käsittelyssä ala itse on toivonut kolmeasataaviittäkymmentä miljoonaa joten nyt yritetään löytää sellainen malli ja sellainen summa joka joka heille riittäisi me kokoomuksessa olemme ehdottaneet kolmensadan miljoonan euron tukipakettia joka mahdollisesti riittäisi kaikkien näiden

arvoisa puhemies aluksi kiittää edustaja sankeloa joka kyllä ehti jo lähteä mielestäni hän hyvin kuvasi näin suomalaisuuden päivänä finnairin merkityksen kun hän sanoi että jopa itse snellman olisi halunnut pitää sinivalkoiset siivet lennossa juuri näin ja se kuvaa sitä henkeä mikä tässä salissa useista puheenvuoroista tuli finnair on meidän perinteikäs kansallinen lentoyhtiömme ja me haluamme turvata finnairin toiminnan yli tämän vaikean kriisin kriisin johon finnair ei itse millään tavalla ole syyllinen vaan tämä on kurittanut ennen kaikkea nimenomaan lentoyhtiöitä ja matkailualaa ja meidän tehtävämme vastuullisena omistajana on auttaa yhtiö tästä tilanteesta eteenpäin kiitän eduskuntaa seitsemänsadan miljoonan euron valtuuden myöntämisestä se näyttää olevan suotuisasti etenemässä kiitän myöskin jo aiemmin myönnetystä kuudensadan miljoonan euron takauksesta tyel takaisinlainaukselle siinä oli kysymyksessä yhtiön likviditeetin turvaaminen mutta tällä seitsemälläsadalla miljoonalla eurolla me varmistamme yhtiön vakavaraisuuden nyt on kysymys pääomitusjärjestelyistä osakeannista jossa valtiokin valmistautuu merkitsemään nykyisen omistusosuutensa suhteessa osakkeita

me valmistaudumme kaikkeen finnairin osalta siitä tämä seitsemänsadan miljoonan euron valtuus kaikkinensa kertoo me haluamme huolehtia siitä että yhtiö selviää on selvää että matkailun palautuminen lentämisen palautuminen ottaa aikaa mahdollisesti jopa kahdesta kolmeen vuotta joten tätä kriisiä vielä kestää

kysyttiin yhtiön kestävyydestä ja sen ilmastovastuusta ja haluaisin todeta että me olemme vastikään hyväksyneet valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen joka on todella kunnianhimoinen nimenomaan ilmastotavoitteiden suhteen siinä edellytetään että valtio omisteiset yhtiöt ottavat toiminnassaan huomioon hallituksen tavoitteen hiilineutraalista suomesta kaksituhattakolmekymmentäviisi ja ottavat huomioon pariisin ilmastosopimuksen edellytykset tämä koskee myös finnairia jossa me olemme enemmistöomistaja ja kaikkia yhtiöitä ja tulen omistajaohjaajana edellyttämään että kaikki valtionyhtiöt kehittävät omien ilmastovaikutustensa seurantaa kehittävät niiden raportointia ja me omistajana tulemme tätä hyvin huolellisesti seuraamaan viitattiin air ja kysyttiin emmekö me vastaavanlaista ehdollisuutta voisi rakentaa tähän pääomitusjärjestelyyn no tähän on sanottava että tapaukset eivät ole aivan yhdenmittaisia meidän tapauksessamme on kysymyksessä pääomitusjärjestely joka on markkinaehtoinen eun valtiontukisäännösten puitteissa ja jossa valtio sijoittaa yhtiöön pääomaa muiden sijoittajien kanssa samoin ehdoin eikä tällainen ehdollisuus olisi näitten markkinaehtoisten pääomitusjärjestelyjen luonteen mukaista mutta tämä periaatepäätös sitoo myös finnairia ja oma

puhemies kansanterveys ja kansantalous liittyvät tiiviisti toisiinsa meidän kansantaloutemme isä snellman on mainittu tänään voidaan tietysti dramaattisesti mainita että hän eli aikana jolloin hänen puolisonsa johanna wennberg kuoli kaksikymmentäyhdeksän vuotiaana lapsivuodekuumeeseen me elämme nyt tällä hetkellä täysin toisenlaisia aikoja kiitos kansatalouden ja kansanterveyden kehityksen

kolme tiedän että tulee helposti väärinymmärretyksi jos sanoo että tällä hetkellä koronaepidemia ei ole kansanterveyskriisi suomessa kansanterveyskriisejä olivat esimerkiksi tuberkuloosi johon kuoli ennen sotia seitsemäntuhatta viiva kahdeksantuhatta ihmistä joka vuosi monen vuosikymmenen ajan kansanterveyskriisi oli kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä lukujen sydäntautiepidemia johon kuoli alle kuusikymmentäviisi vuotiaita miehiä joka vuosi viidentuhannen enemmän kuin tällä hetkellä kuolee kansanterveyskriisi oli myös meidän liikennekuolemien määrä silloin kun se oli tuhannen enemmän per vuosi kuin se on tällä hetkellä meillä on nyt käsillä erittäin haastava terveysongelma mutta se ei ole ainakaan näillä näkymillä muodostumassa kansanterveyskriisiksi terveydenhuoltojärjestelmää se koettelee mutta se on sielläkin tällä hetkellä hallussa prosenttia sairaaloiden sairaansijoista on tällä hetkellä koronapotilaiden hoidossa yhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku viisi prosenttia ei ole mutta meillä on hiipivä terveydenhuoltokriisi niissä potilaissa jotka nyt jäävät tämän takia hoitamatta mutta se kolmas asia meillä on talouskriisi syvä talouskriisi itse ennakoin pari kuukautta sitten käyttämässäni puheenvuorossa että tämä saattaa mennä lähelle kymmenen prosentin pudotusta meidän bktssä meillähän ensimmäiset viralliset arviot olivat neljä sitten puhuttiin seitsemästä nyt puhutaan yhdeksästä ja ehkä tämä ylittää sen sen kymmenen prosenttia sen takia kaikki nämä lisätalousarviot joista tämä nyt on kolmas ja kalkkiviivoillahan on jo neljäs ovat erittäin tärkeitä meidän täytyy tehdä kaikki ne toimenpiteet joilla me saamme talouden vauhtiin tämä tulee olemaan vaikeaa tasapainoilua koronaepidemian ja talouden avaamisen ja sitten kriisissä olevien alojen tukemisen välillä mutta on erinomaista että meillä tulee tällä hetkellä aktiivisella vauhdilla konkreettisia toimenpiteitä joilla tätä kokonaisuutta pyritään ratkaisemaan

ravitsemisyrittäjille on todellakin niin kuin ministeri sanoi eduskunnan edellyttämä ja ehdottomasti tarpeellinen mutta tukeen varattu määräraha on liian alhainen tuohon tarpeeseen nähden tuen on omat puutteensa ja siinä ei kattavasti huomioida erilaisten yritysten tarpeita mutta niin kuin ministeri tuossa totesi eduskunnassa on toivetta tehdä muutoksia näihin muutamiin kohtiin ravintolat ja kahvilat siis suljettiin hallituksen päätöksellä päätöksellä ja siksi on tärkeää korvata tästä aiheutuvat menetykset näille ravitsemisalan yrittäjille ravitsemisyritykset ovat myös erittäin merkittäviä työllistäjiä ja valtiovallan tulee siksi tällä tuella pyrkiä kaikin tavoin säilyttämään alan työpaikat ja auttamaan myöskin näitä yrityksiä pahimman kriisin yli pidänkin tärkeänä että tässä tuessa on otettu nimenomaan tämä työllistämisnäkökulma esille

omassa vaihtoehdossaan lisätalousarvioaloitteessaan esittämään tuon tuen nostamista kahteensataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon ja myöskin sitä että noita myöntämisperusteita laajennettaisiin niin että voitaisiin huomioida paremmin erityyppisiä yrityksiä hallituksen esityksessä ravitsemisyrityksille maksetaan hyvitystä rajoitusten alaisilta kuukausilta myynnin muutoksiin perusten niille joiden huhtikuun myynti on ollut pienempi kuin tammi helmikuun keskimyynti suomessa on hyvin lukuisia erilaisia kausiravintoloita ja myöskin pitopalveluyrityksiä joilla on jatkuvia kiinteitä kuluja vuokratiloista ja joilla ei kuitenkaan välttämättä juurikaan kerry myyntiä alkuvuodesta ja jotka ovat sitten myöskin menettäneet kevään myynnin

alkuvuoden keskimyynnin sijaan esimerkiksi katsomalla millä tavalla vastaava ajankohta edellisenä vuonna tai sitten esimerkiksi koko viime vuoden keskimyynnin perusteella jolloinka tämmöiset erityyppiset kausivaihtelut tulisi paremmin huomioitua leikkuri ja liikevaihtorajoja varmasti eduskunnassa tullaan vielä tarkastelemaan on todellakin tärkeää huomioida se että ravitsemisalan yritykset ovat pystyneet kuitenkin tiukassa tilanteessa kehittämään liiketoimintaa ja säilyttämään osan myynnistään toivon mukaan tästä aktiivisuudesta ei toisaalta sitten myöskään rangaista ministeri mainitsikin minkä tähden nämä henkilöstöravintolayritykset eivät pysty olemaan mukana tässä tuessa vaikka tiedämme että myöskin nämä ravintolat ovat liikevaihdossaan runsaasti kärsineet

kunnioitettu ravintoloiden myynti on romahtanut ja työntekijät on jouduttu pääosin lomauttamaan samalla vuokrat ja monet muut kulut on kuitenkin hoidettava

ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä esitys uudelleentyöllistämisen on hyvä ja perusteltu sen sijaan esitys toiminnan rajoitusten hyvittämisestä on mielestäni ongelmallinen siinä ehdotetaan siis että hyvitys maksettaisiin suhteessa myynnin muutokseen mutta vertailukohtana esitetään käytettävän vuoden kaksituhattakaksikymmentä tammi ja

tilannetta ravintoloiden myynti on vahvasti kausiriippuvaista joten mielestäni paljon parempi olisi verrata tilannetta vuoden takaiseen tässä kohtaa mielestäni mielestäni tarvitsemme säätöä puhemies suomeen perustetaan vuodessa yli tuhat uutta ravintolaa

joilla ei ole ollut myyntiä tammikuussa tai vuosi sitten tai joilla tilanne on jostain muusta syystä oleellisesti muuttunut tulisi olla mahdollisuus tukeen tuon tuen määritteleminen ei mielestäni ole mahdoton tehtävä on myös hyvä tiedostaa että suomi on kausiravintoloiden luvattu maa mistä esimerkkeinä vaikkapa laiva tai tanssilavaravintolat korona koskee myös heitä myös heidän pajatsonsa on tyhjentynyt kompensaatiojärjestelyn pitää olla sujuva jotta yritysten kassoihin saadaan nopeasti rahaa tätä puoltaa tuen perustuminen olemassa oleviin tietoihin mikäli tietoja ei jostain syystä ole olemassa nyt esimerkiksi vaikka uusien ravintoloiden kohdalla lienee kuitenkin mahdollista tehdä tarkempi arviointi vaikka sitten hitaammassa aikataulussa puhemies täydellistä tukimekanismia voidaan tuskin luoda eikä voi olla niinkään että valtiolla on loputtomasti piikki auki tai kaikki tappiot korvataan täysimääräisenä on kuitenkin pyrittävä siihen että terveet yritykset autetaan tämän kriisin yli kannan erityistä huolta niistä ravintoloista jotka ovat panostaneet tähän kevääseen mutta eivät koronan takia koskaan päässeet näyttämään panostustensa toimivuutta

ovat monet muutkin alat arvoisa arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan hyvityksen laskentaperusteiksi vuoden kaksituhattakaksikymmentä tammi ja helmikuun euromääräisten myyntien keskiarvoa ja sen vertaamista vuoden kaksituhattakaksikymmentä huhtikuun myyntiin tämä laskentatapa ei riittävällä tavalla huomioi kausivaihtelua joka on alalle tyypillistä hyvin monella ravintolalla tammi ja helmikuun myynti on huhtikuuta pienempää normaaleina vuosina poikkeusoloilla on maalis huhtikuun lisäksi dramaattinen vaikutus myös toukokuun myyntiin joka olisi normaalioloissa vuoden tärkeimpiä kuukausia monille ravintoloille sisältäen ravintolapäivät vapun ja äitienpäivän sekä monet kevään juhlat valmistujaiset ja yritystapahtumat toukokuulle osuu myös koulujen päättyminen ja lakkiaispäivä joka normaalioloissa olisi olisi hyvin vilkas ravintolapäivä

yritysten alalle ilmaantuminen ja siltä poistuminen on kovin ripeätahtista ja ja siinä mielessä on selvää tietysti että täysin oikeudenmukaista hyvitysperustetta ei ilmeisesti ole

kuitenkin että tätä asiaa voitaisiin talousvaliokunnassa tarkastella laajasti ja uskon että sieltä löytyy järkeviä ajatuksia tähän liittyen joka tapauksessa esitetty hyvitysperusteen laskemistapa on valtaosalle liiketoimintansa vakiinnuttaneista vakiinnuttaneista ravintoloista epäreilu paljon oikeudenmukaisempaa olisi verrata toteutunutta myyntiä kokonaisuudessaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ja sisällyttää siihen vertailuun myös koko se aika jonka ravintolat ovat valtioneuvoston päätöksellä suljettuina tällä tietämällä ainakin vuoden kaksituhattakaksikymmentä toukokuun loppuun

arvoisa puhemies on tärkeää kiittää kun on sen paikka ja tunnustaa virheet jotta ne voidaan korjata kun on sen paikka terveyden suojelussa on tähän asti onnistuttu lähes kaikkia maita paremmin siitäkin huolimatta että kriisi on tuonut esiin useiden hallituskausien aikana syntyneitä ongelmia hallintokoneistossa kiitos tästä kuuluu ohjeita noudattaville ihmisille terveydenhuollon työntekijöille ja hallitukselle sekä stmn vastuuministereille jotka ovat tuoneet oikeita asioita oikeaan aikaan eduskunnan päätettäväksi sen sijaan yritystuissa kiire on aiheuttanut ongelmia joihin jokainen tässä salissa on osasyyllinen koska yrityksillä oli kiire saada tukea esitti hallitus jo olemassa olevien kehittämistukien käyttämistä kokoomuksen vaatimuksen mukaisesti tukia päätettiin kasvattaa ja vaikka ne eduskunnassa peräti viisinkertaistettiin hallituksen esityksestä jättivät perussuomalaiset vastalauseen jossa he halusivat nimenomaan kehittämistukia vielä satoja miljoonia lisää nyt kaikki ovat todenneet etteivät kehittämistuet toimi akuutteina kriisitukina ja meillä on toista kertaa tilanne jossa eduskunta harkitsee isoja muutoksia vauhdilla eduskunnalle tuotuun yritystukiesitykseen tällä kertaa kuitenkin tiedämme että tuki tulee kohdistumaan vain sellaisille yrityksille jotka sitä kipeästi tarvitsevat valitettavasti uhkana on että iso osa ravintoloista on jäämässä silti kokonaan tuen ulkopuolelle arvoisa puhemies kiire aiheuttaa ongelmia mikäli järjestelmästä haluttaisiin täysin oikeudenmukainen pitäisi jokainen hakemus käsitellä ajan kanssa ei ole mahdollisuutta koska yritysten kassanpohja näkyy jo ratkaisuksi on keksitty kätevä tapa hoitaa asiaa pääosin automaattisesti alkuvuoden tuloja korona ajan tuloihin vertaillen mutta sesonkiluonteisella ravintola alalla tämä ei toimi moni yritys on tehnyt hiljaisen alkuvuoden remonttia ja moni pienyrittäjä pitänyt siinä lomansa toivonkin että vertailukohdaksi voitaisiin ottaa kahdentoista kuukauden toiminta joka sekään ei ole täydellinen mutta vähiten ongelmallinen ja pääosin kuitenkin automaattisesti käsiteltävä erikseen käsiteltäisiin sitten ne hakemukset joissa ravintola on perustettu vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tai vuoden kaksituhattakaksikymmentä aikana näin toimimalla voitaisiin avustukset saada liikkeelle kohtuullisessa ajassa vaikka kaikki muutokset valitettavasti hidastavatkin käsittelyä kehittämistukia taas ei pitäisi vähentää muista tuista koska ne on pakko käyttää kehittämistoimiin

arvoisa puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys on on äärimmäisen tarpeellinen ja toivottu tukipaketti ravitsemusyrityksille kuten tiedämme lakisääteinen toiminnan rajoittaminen on vaikuttanut todella voimakkaasti kyseisten yritysten liiketoimintaan monilla myynti loppui kuin seinään jo maaliskuussa osa on pystynyt pitämään toimintansa osittain käynnissä koronan aiheuttamia rajoituksia noudattaen esitetty tukimalli koostuu kahdesta osasta ensinnäkin ravitsemusyrityksellä on mahdollisuus hakea tukea työntekijöiden työllistämiseen yrityksen toiminnan uudelleen käynnistyessä toisekseen esityksellä hyvitetään ja lievennetään aukiolorajoitusten vaikutuksia kuten eduskunta esityksen tarkoituksena on tukea ravitsemusyrityksen kykyä hoitaa pysyviä joustamattomia kustannuksia poikkeusaikana ja pyrkiä pitämään mahdollisimman moni alan yritys tolpillaan arvoisa puhemies ihmisten terveyden suojelemisen ohella työpaikkojen pelastaminen ja toimeentulon turvaaminen ovat hallituksen keskeisiä tehtäviä kriisin aikana emme vielä tiedä kuinka kauan ja millaisina poikkeusolot jatkuvat siksi meidän on tehtävä kaikkemme helpottaaksemme korona ajan liiketoimintaa kahviloissa ja ravintoloissa poikkeuslainsäädäntö ei saa estää uusien ideoiden tai toimivien konseptien toteuttamista myös hämeessä pienyrittäjiltä on tullut paljon huolestuneita viestejä siitä että tukitoimet keskittyvät liiaksi isoille toimijoille pelko siitä että alueellisesti rajatut tukieurot valuvat isoille ketjuille eivätkä paikallisille yrittäjille on otettava tosissaan ja tähän on yhdessä löydettävä tasapuolinen ja oikeudenmukainen ratkaisu esityksen mukainen huhtikuun liikevaihdon vertaaminen tammi helmikuun liikevaihtoon on saanut laajaa kritiikkiä kuten tiedämme alalla kiireisintä sesonkia juuri kevät ja alkukesä on ehdotettu että liikevaihtoa verrataan edellisen vuoden keskiarvoiseen kuukausimyyntiin ja tätä olisi syytä harkita vielä uudelleen erikseen ratkaistavana on esimerkiksi alkuvuodesta kaksikymmentä aloittaneiden yritysten tai vain sesonkiaikaan auki olevien yritysten vertailujakson valinta arvoisa puhemies korona on nostanut taas esiin alkoholilainsäädännön ongelmakohdat ravintolasta voi ostaa alkoholijuomia mukaan vain jos ravintolalla on oma erillinen myyntitila tuotteiden myynnille verkosta taas ei voi tilata kotiin juomia esimerkiksi kotimaisista pienpanimoista mutta sen sijaan ulkomaisista panimoista nettitilauksia voi tehdä viinin ulosmyynnin vapauttaminen parantaisi monen ravitsemusyrityksen tukalaa tilannetta ravintolat myyvät asiakkaille ruokaa mukaan vietäväksi näin ollen ruokajuoman myynti ulos turvaisi ravintoloiden ja panimoiden työpaikkoja myös poikkeusaikana arvoisa puhemies nostaisin myös esiin hallituksen hyvät linjaukset harmaan talouden toimijoiden rajaamisesta tuen ulkopuolelle kustannushyvitys maksetaan verottajan alv tietojen tai muuten luotettavaksi todennettujen tietojen pohjalta ja työllistämistuki perustuu verottajalle ilmoitettuihin palkkatietoihin valvonnassa hyödynnetään tietoja muun muassa veronmaksuhäiriöistä on ensisijaisen tärkeää etteivät tukitoimet valu harmaan talouden toimijoille tai runsaina osinkoina niitä jakaville vaan että nämä eurot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville

arvoisa herra puhemies aluksi pitää tuohon edustaja saramon puheenvuoroon hän kerkesi just lähteä sanoa se että hänen mielestään näyttää siltä että kun hallitus onnistuu jossain asiassa niin se on hallituksen hyvyyttä ja kun hallitus epäonnistuu jossain asiassa niin se on sitten

muiden syy se että ravintolat jouduttiin sulkemaan ei ole yrittäjien vika ravitsemusliiketoimintaa on rajoitettu voimakkaasti lainsäädännöllä sillä ravintolat kahvilat ja anniskelupaikat on pidettävä suljettuina asiakkailta koko maassa neljäs neljättä viiva kolmaskymmenesensimmäinen viidettä kaksikymmentä

finlandilta saadut tuet eli liiketoiminnan kehitykseen annettu rahoitus koska ely keskuksen ja business finlandin tukia ei saa käyttää esimerkiksi kiinteiden kulujen maksuun raaka aineisiin tai investointilainojen lyhennyksiin vaan pelkästään uusien liiketoimintojen kehittämiseen on selvää että kehittämishankkeita tullaan ajamaan alas jotta toimijat saavat haettua uutta tukea kiinteiden kulujen kattamiseksi tuet ovat näin ollen toisensa poissulkevia vaikka ne on suunnattu aivan eri tarpeisiin miksi ja millä perusteella jo myönnetty kehittämistuki vähennetään mahdollisesta ravintoloiden tukisummasta kysyisin tässä samassa yhteydessä ministeriltä myös miten muiden matkailualan toimijoiden liiketoiminta turvataan sillä ravintolat eivät kuitenkaan ole ainoita jotka kärsivät liiketoiminnan rajoittamisesta matkustus ja kokoontumisrajoitukset käytännössä kieltävät esimerkiksi matkatoimistoja ja hotellialan yrityksiä harjoittamasta elinkeinoaan matkailuala tulee kärsimään koronan vaikutuksista todennäköisesti pisimpään sillä ministeri ohisalon mukaan vapaa ajan matkustus suomen rajojen ulkopuolelle avataan vasta viimeisenä

arvoisa arvoisa herra puhemies koronakriisi on vaikuttanut yrittäjien ja yritysten tilanteeseen suomessa radikaalisti ja hyvin laajasti erityisesti matkailu ja ravintola ala on kärsinyt hallituksen päätös rajoittaa elinkeinovapautta nimenomaisesti ravintoloiden osalta on erityisellä tavalla vahingoittanut ravintolaliiketoimintaa se on tässä salissa kuultu tänään jo monta kertaa ja se on ihan totta hallituksen päätös on kuitenkin ymmärrettävä sillä tällä valitulla linjalla turvattiin suomalaisten terveys on tärkeää että kaikenlaisia koronasta kärsineitä yrityksiä tuetaan mahdollisimman tasapuolisesti näin vältetään yritysten mittava konkurssiaalto ja massatyöttömyys tämä tavoite hallituksella on erittäin kannatettava ja tätä varten valmisteltava yleistuki tulee todelliseen tarpeeseen siitä kiitos hallitukselle on kuitenkin selvää että

tulee auttaa kriisin yli turvaamalla kohtuullinen kompensaatio näistä menetetyistä tuloista jotka tämä kriisi on ravintoloille aiheuttanut nimenomaisesti ravintoloiden liiketoimintaa estettiin tähän kohtuulliseen hyvittämiseen löytyy myös eduskunnan tahto arvoisa puhemies ravintolatuissa tärkeintä on taata oikeudenmukainen korvaus menetettyihin tuloihin nähden selkeintä olisi verrata arvonlisällistä myyntiä nyt menetetyn koronakevään osalta suhteessa kevään kaksituhattayhdeksäntoista myyntiin hallituksen esityksen pohjana on hiljainen alkuvuosi joka ei kuvaa ravintoloiden menettämää tuloa parhaalla mahdollisella tavalla tuen on joka tapauksessa kohdeltava erikokoisia yrityksiä kohtuullisen yhdenvertaisesti kompensaatiojärjestelyn tulee olla myös sujuva hallituksen mukaan yrityksille on tarkoitus suorittaa ilman hakemuksia tuesta joukkoajona yksi osaerä jotta yritysten kassoihin saadaan rahaa tämä on erittäin järkevä ja kiitettävä linja mutta myös lisätoimia matkailu ja ravintola alan tukemiseksi tarvitaan alkoholin ulosmyynnin sallimista on ehdotettu monesta suunnasta ja minusta tätä esitystä on helppo kannattaa se olisi hyvä lisä ravintoloiden auttamiseksi kriisin keskellä ja toivon että hallitus tarttuu tähän hallitus oppositio rajan ylittävään

arvoisa puhemies hallituksen esitys perustuu perustuslakivaliokunnan talousvaliokunnan ja eduskunnan yksimieliseen vaatimukseen joka edellyttää että ravintoloiden tuesta on tuotava esitys eduskuntaan tätä perusoikeuksien merkittävää rajoittamista ravintolatoiminnan osalta on edellytetty korvattavaksi kohtuullisesti hienoa että nyt saimme vihdoin tähän saliin käsittelyyn tämän hallituksen esityksen sillä ravintolat ovat odottaneet tätä tukea kuukausia ravintola ja kahvila alalle on vaadittu riittävää erityistukea hallituksen esittämällä mallilla odotettavissa voi kuitenkin jopa tuhansia konkursseja ja kymmeniätuhansia uusia työttömiä määrärahaa onkin lisättävä merkittävästi jotta edes osa vahingoista voidaan välttää tuen tulee korvata kohtuullisesti alan menetykset ja turvata myös kahviloiden ja ravintoloiden selviäminen yli koronakriisin arvoisa puhemies ravitsemisliikkeiden myynti oli edellisvuonna vastaavaan aikaan noin miljardi euroa hallituksen esittämä tuki on tästä vain noin kaksitoista prosenttia arvonlisä alkoholijuoma ja palkkaveroina ravintolat maksavat tavanomaisesti noin yksi pilkku viisi miljardia euroa vuodessa hallituksen esittämää tukea ei täten voi millään tavalla pitää riittävänä tai kohtuullisena yritystoiminnan harjoittamisen rajoittaminen ja osittainen kieltäminen olisi pitänyt näkyä myös tuen suuruudessa kokoomus esitti jo viime kuussa kahdensadan miljoonan euron kohdennettua tukea ja kahviloille sekä korotusta tarvittaessa hallituksen esitys ei myöskään kohtele ravintola alan yrittäjiä yhdenvertaisesti tuen määräytymisen kriteerit ovat hankalat ja tietysti erityisesti vertailukohta myynnissä ei ole oikeudenmukainen monilla ravintola alan yrityksillä suurin osa liikevaihdosta kertyy aivan eri aikaan kuin nyt tässä hallituksen esityksessä ja toivonkin että näihin epäkohtiin talousvaliokunta kiinnittää huomiota kokoomus on tukenut ravintoloiden ja matkailualan alvn laskemista kymmeneen prosenttiin väliaikaisesti ja muita toimia joilla tilannetta voitaisiin helpottaa lisäksi tälläkin hetkellä edustajien allekirjoitettavana on tämä alkoholin ulosmyynnin sallimisen lakialoite ja toivonkin siihen laajalti tukea täällä on paljon edustajia jotka ovat sitä ilmoittaneet kannattavansa mutta eivät ole vielä allekirjoittaneet lakialoitetta kun tukea kerran laajasti löytyy niin voisimmeko tätäkin asiaa yhdessä ravintoloita tukien viedä eteenpäin olen ymmärtänyt että joidenkin toimesta ollaan huolissaan siitä että kokonaiskulutus sitten kääntyisi näin kasvuun kun ajatellaan että ravintoloista mahdollisesti ulosmyytävä viini lakimuutoksen myötä todennäköisesti kuitenkin on kalliimpaa kuin se mitä voidaan ostaa kaupoista tai alkoista niin en usko tällaisen vaikutuksen olevan kovinkaan suuri ja toisaalta väliaikaisena muutoksena tämä olisi

arvoisa puhemies tarvitsevat apua ripeästi olemme eläneet nyt kaksi kuukautta poikkeusoloissa lähes saman ajan eduskunta on on odottanut hallituksen tuovan esityksen tuesta ravintoloille suomen perustuslaissa taataan elinkeinovapaus kun hallitus päätti ravintoloiden osalta sitä rajoittaa voimakkaasti eduskunta edellytti perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta että taloudellisia menetyksiä on korvattava viipymättä on vaikea ymmärtää miksi ravintola alan kompensaatioesitystä ei annettu huhtikuussa vaan se on eduskunnan käsittelyssä vasta nyt mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan vaikka ihmisten terveys on etusijalla yritykset tarvitsevat yhtä lailla aputoimia jotta ne selviävät kriisin yli toimenpiteiden jotka perustuvat lakiin on oltava kannustavia ja vastuullisia on vaikutettava ripeästi onko tämä esitys sellainen kuten kollegat tässä edellä ovat tuoneet esiin esityksessä on ongelmakohtia ja epäkohtia kuten se että vertailukohta olisi tammi helmikuu hallituksen esityksen mukaan ravintoloille tulisi yhteensä sadankahdenkymmenenkolmen miljoonan euron tukipaketti se olisi vain reilu kymmenesosa ravitsemusliikkeiden vuoden kaksituhattayhdeksäntoista huhti toukokuun myynnistä joka oli siis viime vuonna noin miljardi euroa se on liian vähän eikä sitä voi hyväksyä kun muistamme ne rajoitustoimet mitkä olemme tehneet elinkeinovapauteen kokoomus esitti jo edellisen lisätalousarvion yhteydessä laajempaa tukipakettia ja on esittänyt että tämän kokonaisuuden joka ravintola alalle suunnataan suuruuden pitäisi olla kolmesataa miljoonaa euroa palvelualoilla kuten ravintoloilla ravintoloilla ei ole europuskureita kriisin varalle pelkät maksujen ja vuokrien lykkäykset saati lainantakaukset eivät auta hieman helpotusta pienyrittäjälle on tuonut uusi väliaikainen työttömyysturva mutta siitä ei ole kuitenkaan hyötyä isompien juoksevien kulujen kuten tuhansien eurojen jopa kymmenientuhansien eurojen vuokran maksuun yrityksiä on on autettava selviämään tämän akuutin koronakriisin yli mikäli yrityksiä katoaisi toipuminen siitä kestäisi pitkään ja markkinat saattaisivat jakautua osin isoille myös ulkomaalaisille ketjuille tämä kehitys ei ole toivottavaa ja palveluala tarvitsee jatkossakin yrittäjävetoisia yrityksiä nyt kun kyseessä on lähetekeskustelu on luotettava siihen että eduskunta ja erityisesti talousvaliokunta kuulee asiantuntijoita ja säätää sellaisen tukipaketin joka on kannustava vaikuttava ja myöskin koko meidän ravitsemusalan niin kausiyritysten kuin muidenkin osalta sellainen että he selviävät tämän kriisin yli talousvaliokunta on aloittanut kuulemiset jo tänään ja toivotaan että se saa asian myöskin päätökseen lähiviikkoina

edustaja saramo esitti täällä täysin virheellistä tietoa perussuomalaisten menettelystä toisen lisäbudjetin yhteydessä silloin käsiteltiin näitä ensimmäisiä elinkeinotukia valtiovarainvaliokunnassa kysyin asiantuntijalta ja pyysin että ministeriö välittömästi alkaisi muuttaa sitä asetusta jolla edellytetään kehittämistä yritykseltä tuen ehtona ja hän tämä temin virkamies lupasi että asiaa selvitetään sitten teimme vastalauseen tuohon toiseen lisätalousarvioon ja siellä lausumassa neljä

ponnessa esitetään että kehittämisvaatimuksesta tulee luopua tämä on se menettely jolla oppositio voi menetellä johdonmukaisesti sitten esitimme myös lisämäärärahaa tähän tarkoitukseen koska määrärahat ovat riittämättömiä tästä edustaja saramo antoi väärän todistuksen arvoisa puhemies edustaja saramo esitti myös että ei pidä tehdä niitä virheitä jotka tehtiin yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen totean että lipposen ensimmäinen hallitus toteutti niin sanotun liisan listan mukaiset leikkaukset siellä olivat vasemmistoliitto vihreät ja sosiaalidemokraatit mukana toteutettiin leikkaukset vuonna yhdeksänkymmentäkuusi jolloin lama oli ohi ja silloin iskettiin kaikkein köyhimpiin toimeentulotukea opintotukea työttömyysturvaa kiristettiin leikattiin tätä ei todellakaan pidä nyt tehdä silloin laman aikaan tilanne kuin nyt kun oltiin pankkikriisissä lainansaantikriisissä korkeissa koroissa eikä ollut elyjä finnveraa business finlandia joilla olisi voitu yrityksiä tukea tämä on tilanne nyt ja nyt odotan että hallitus ei tee niitä virheitä mitä on vaarassa tulla tämä esitys joka meillä on nyt käsittelyssä ravintoloiden tuki on todella tärkeä asia kannatamme sitä mutta tämä esitys niin kuin täällä on kerrottu on erittäin heikko hämmästelen sitä että ministerit eli käytännössä koko hallitus etukäteen ilmoittaneet että teimme huonon esityksen korjatkaa eduskunnassa tämä ei ole normaalia menettelyä tässä meidän järjestelmässämme hallitus tekee hyvän esityksen puolustaa sitä ja eduskunta tekee korjauksia jos niin katsoo joskus tehdään paljonkin korjauksia perustuslakivaliokunnan

ministeri haataisen johdolla valmistellut kriisissä olevalle ravintola alalle kohdistetun suoran tukipaketin ja tästä täällä nyt käymme keskustelua mielestäni mielestäni koronakriisin aiheuttamat taloudelliset ongelmat ovat olleet ravintoloille kohtuuttomia yrittäjien lisäksi tämä on koskettanut tuhansia ravintola alan työntekijöitä joutunut lomautetuksi ja osa on jouduttu irtisanomaan tämä ministeriön esittämä kaksiosainen tukipaketti on suuruudeltaan satakaksikymmentäkolme miljoonaa euroa tällä tuetaan ravintoloita henkilökunnan työllistämisessä ja samalla hyvitetään kustannuksia joita ravintolat eivät ole pystyneet sopeuttamaan johtuen koronasta aiheutuneista rajoituksista nyt käsittelyssä oleva tuki tulee monelle yritykselle todella tarpeeseen tämä auttaa yritystä joustamattomien juoksevien kustannusten kompensoinnissa hyvityksen määrään vaikuttaa se kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi helmikuun keskimääräiseen myyntiin hyvitys voi enimmillään olla viisisataatuhatta euroa josta vähennetään mahdolliset ely keskukselta ja finlandilta saadut koronaepidemian tuet myös minulta on kysytty miksi myyntiä verrataan tammi helmikuun keskimääräiseen myyntiin eikä vaikka edellisen vuoden kesän myyntiin perustelu on kyllä järkeenkäyvä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista lukujen keskeinen ongelma perustuu ravintola alan luonteeseen jossa yritysten elinkaari on suhteellisen lyhyt koska kyseessä on ainutlaatuinen automaattinen joukkomaksatus menisi hyvitystä myös sellaisille yrityksille jotka eivät enää ole toiminnassa siksi on päädytty esittämään käytettäväksi mahdollisimman tuoretta tietoa yrityksestä on tärkeää että tuki kohdentuu niille aidosti toimiville yrityksille jotka sitä tarvitsevat ja etenkin että rahat maksetaan tileille mahdollisimman nopeasti esityksessä on lähdetty liikkeelle siitä että työ on manuaalisesti kohtuullisessa työajassa tehtävissä ja siitä syystä business finlandin tuki vähentää kokonaisuudessaan ravintolan hyvitystä tuskin olisi ollut helppoa nopealla aikataululla löytää ratkaisua jossa manuaalisesti olisi ollut mahdollista käydä tuhansien yritysten tuet lävitse ja jokaisesta erikseen irrottaa se osuus joka on käytetty kehittämiseen ja on käytetty kiinteisiin kuluihin ja samalla varmistaa että yritykset saavat hyvityksen pikaisesti erikseen sitä hakematta osa tuesta määräytyy sen mukaan kuinka monta aiemmin lomautettua tai irtisanottua työntekijää ravintola sitoutuu työllistämään kertaluontoinen kompensaatio on tuhat euroa per kokoaikainen ennen koronakriisin alkua työsuhteessa ollut työntekijä säädetty ehto on että yrityksen on rajoituksen jälkeen maksettava työntekijälle seuraavan kolmen kuukauden ajalta palkkaa yhteensä vähintään kaksi ja puolituhatta euroa tätä tukipaketin osaa haetaan erikseen arvoisa puhemies nyt on tärkeää että ravintoloiden ahdinkoa pyritään lieventämään mahdollisimman paljon ei ole kenenkään etu jos ravintoloita ajautuu konkurssiin tämä ala on yksi suurimmista työllistäjistä eikä suomessa ole varaa konkursseihin eikä myöskään ravintola alan joukkotyöttömyyteen

herra puhemies täällä peräänkuulutettiin sitä että on tuotu esitys jossa on joitakin asioita joita eduskunnankin varmasti on hyvä vielä käydä läpi pitää muistaa se taisi olla edustaja kankaanniemi jolla on myös ministerikokemusta ja joka varmaan tuntee sen miten lakeja valmistellaan että normaali uuden lain valmisteluprosessi vie vähintään puolitoista vuotta tässä on laadittu ihan uusi maksatusjärjestelmä jollaista suomessa ei aiemmin ole ollut tehdään automaattimaksatusjärjestelmä tukea kansalaisten maksamia veroja suunnataan yrityksille jonka pitää osua oikeaan siinä että yritys on olemassa ja että se perustuu yhteneväisiin periaatteisiin tämän esityksen valmistelussa ei ole voitu käydä lausuntokierrosta monet niistä asioista jotka nyt tulevat ilmi olisivat varmasti nousseet esille lausuntokierroksella miksi ei ole lausuntokierrosta koska on ollut kiire reilu kuukausi sitten ravintolat suljettiin lailla ja nyt täällä on esitys joka on työ ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiesten kovalla työllä tänne puserrettu ja yhteen kasattu tämä esitys on nyt saatu talousvaliokuntaan ja nyt minä olen täysin avoin sille miten näitä viilauksia tänne tehdään jotta saadaan tämä vielä täsmennettyä niin että että vielä paremmin osuu osuu sinne sinne mihin tulee mennä tätä olisi voitu vielä pitää muutama viikko siellä ministeriössä käydä nämä kaikki läpi mutta nyt se tehdään yhteistyössä eduskunnan kanssa miksi olen tälle avoin siksi että tämä on eduskunnan edellyttämä laki eduskunta edellytti että ravintoloille tuodaan kohtuullinen hyvitys kompensaatio nyt kun kuuntelee tätä keskustelua niin vielä muistutan että tämä ei ole normaali yritystuki tämä on kohtuullinen hyvitys siitä menetyksestä tämä on se lähtökohta joka joka tässä on on taustalla sitten tässä on moni kysynyt tai alkoholin sehän on osa alkoholilainsäädäntöä ja se on sosiaali ja terveysministeriön vastuulla tässä meillä työ ja elinkeinoministeriössä ei siihen osuuteen olla menty eli me olemme tarkastelleet nyt vain sitä minkä eduskunta edellytti tekemään sitten täällä peräänkuulutettiin myös sitä miksi muut matkailualan toimijat eivät ole tässä mukana olen aivan samaa mieltä että matkailuala on kärsinyt tästä koronasta ihan yhtä paljon kuin ravintolat monet monet yritykset vielä enemmänkin ja pidemmällä aikajänteellä tämä tuki ei ole nyt menossa matkailualalle sen takia koska tämä rajautuu ravitsemusliikkeiden sulkemiseen siitä lähtee tämä oikeusperusta tälle hyvitykselle muut tuet joita hallitus on tehnyt jotka ovat olemassa finland tuki ely keskusten jakama tuki ja sitten tulossa oleva yleistuki ovat niitä jotka sitten kohdentuvat yleisesti ottaen yrityskenttään tämä kausivaihtelu on tosiasia niin kuin tuossa esittelypuheenvuorossanikin totesin se on todellinen todellinen ongelma tässä tämän valmistelun yhteydessä että miten se tulee sitten sitten kohdistumaan mutta se mitä minä haluaisin viestittää viestittää että mitkä ovat ne kaksi asiaa joista minun mielestäni pitää pitää kiinni tämän maksatuksen pitää olla sujuvaa eli sen rahan on tultava nyt nopeasti sinne niitten ravintolayritysten tileille siksi tämä automaatio kun on automaatio sen pitää olla selkeä ja sen pitää pohjautua faktoihin ja tässä se on kun on maksettu alvit verottajalta saadaan saadaan siihen tiedot sitten myös en halua että tästä leikkurista luovutaan täällä joissain puheenvuoroissa on edellytetty että

luovuttaisiin mutta tämä leikkuri on siitä syystä että minusta tämän tämän esityksen pitää tukea pieni ja keskisuuria yrityksiä eikä niin että kohtuuttoman isoja hyvityksiä kompensaatiota menisi suurille yrityksille tämä on tämä on valinta joka on tehty ja näistä näistä elementeistä on pidettävä kiinni

arvoisa puhemies jos joku toimiala täytyy nostaa esille joka olisi erityisesti kärsinyt kuluneiden parin kolmen kuukauden aikana on se ravitsemus ja majoitusalan yrittäjät ja sen lukuisat työntekijät koronakriisin vaikutukset ravintola alan yrittäjille ovat olleet kovat yritysten myyntitulot ovat voineet vähentyä vähintään seitsemänkymmentä mutta jopa sata prosenttia rajoittamistoimenpiteiden vuoksi samaan aikaan yritysten on kuitenkin pitänyt hoitaa kiinteät kulut kuten vuokrat vedet ja sähköt valitettavan vähän vuokranantajat ovat ymmärtäneet vuokralaisinaan olevia yrittäjiä on erittäin kannatettavaa että kyseisessä hallituksen esityksessä ravintola alan tukemiseen ehdotetaan sadankahdenkymmenenkolmen miljoonan euron määrärahaa käytettäväksi ravintoloiden toiminnan rajoitusten hyvittämiseen ja uudelleentyöllistämisen tukemiseen

kaksi toisiaan täydentävää toimintamallia tuki uudelleentyöllistämiselle ja kohtuullinen hyvitys kustannuksista jotka ovat aiheutuneet koronapandemian lakisääteisistä rajoittamistoimista tuen vertailuajankohta tammi helmikuu on aiheuttanut aiheellista kritiikkiä koska ajankohta on ravintola alalla yleisesti hiljaista meillä on ravintoloita jotka toimivat vain kesällä ja keväällä eikä toimintaa ole lainkaan talvikuukausina myös esimerkiksi viime kesänä toimintansa aloittaneet ravintolat jäisivät tällä nykyesityksellä ilman tukea on hyvä että asiaa tarkastellaan vielä täällä eduskunnassa koska nykyinen esitys ei ole aivan oikeudenmukainen vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi vertailu viime vuoden huhtikuun tilanteeseen koska se kuvaisi useiden yritysten osalta paljon paremmin rajoitusten todellista vaikutusta olisi myös hyvä että yritykset voisivat itse valita kumpi vertailuajankohta olisi heille parempi
arvoisa

ja sen taustan selkeästä esittelystä tässähän käsitellään lakia ravitsemusyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoittamisen hyvittämisestä kovan ulkoisen iskun kokenutta ja sitä edelleen kokevaa toimialaa on syytä auttaa tarkemmin on kyse siitä että kun ravintoloiden toimintaa rajoitettiin erillisellä lainsäädännöllä edellytti eduskunta kolmen lausuman muodossa että ravintolayrittäjien kärsimiä vahinkoja tulisi kompensoida kohtuullisesti että heidän toimeentuloaan tulisi tarvittaessa tukea ja että näin tehdessä on syytä

tasapainoiltava kohdentamisen ja kattavuuden sekä nopeuden ja tarkkuuden välillä erityisen hyvää tässä esityksessä on kaavailtu automaatio ja sen tuoma sujuvuus kiitos ravintola alallahan myynti sakkasi jo selkeästi ennen kuin varsinainen alaa rajoittava päätös astui voimaan jo pelkkä tieto tartuntariskistä ja leviävästä epidemiasta vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen samoin kuin nekin ohjeet ja rajoitukset jotka eivät suoraan tätä liiketoimintaa sääntele lisäksi ravintola alalla tehtiin omatoimisesti päätöksiä toiminnan rajoittamisesta epidemian hallinnan kannalta vastuullista ja oikeaa toimintaa josta ei ainakaan pitäisi rangaista kuten nyt suunniteltu kompensaation mittakaava on pieni suhteessa alan laajuuteen syntyykin houkutus verrata tämän kompensaation määrää erilaisiin muihin julkisiin yritystukiin sitä tehtäessä on kuitenkin syytä pitää mielessä että tukia on monenlaisia ja että tuille on erilaisia tavoitteita ja erilaisia oikeudellisia perusteita silti on todellakin tervetullutta ja paikallaan käydä analyyttistä keskustelua ja arvioida suomen elinkeinopolitiikkaa ja yritystukia kokonaisuutena nyt koronan edessä

suunnattu kompensaatio on vain yksi osa sitä talouden siltaamista koronakuopan yli jonka eri osia täällä on jo käsitelty muun muassa edellä käsitellyn lisätalousarvion yhteydessä ja valmistellaan edelleen esimerkiksi yleistuen muodossa tavoite on pitää elinkelpoiset firmat pystyssä mutta pelkään että konkurssejakin eittämättä tulee onkin tärkeää huolehtia konkurssien vähentämisen ohella siitä että niiden inhimillinen ja yhteiskunnallinen hinta jää mahdollisimman pieneksi rahan jakaminen ja lainojen takaaminen ei ole ainut keino lievittää yritysten ahdinkoa tässä tapauksessa yksi lisäkeino olisi sääntelyn harkittu löyhentäminen esimerkiksi alkoholin ulosmyynnin suhteen kaiken kaikkiaan aivan keskeistä on tietysti se miten ja missä aikataulussa saadaan nujerrettua ja riittävätkö ne epidemian torjuntakeinot jotka ovat tehokkaimpia ja yhteiskuntaa vähiten haittaavia talousvaliokunnan jäsenenä omasta puolestani kiitos edustajakollegoille läpi salin hyvistä huomioista ja ehdotuksista kuuntelin niitä myös tuolta huoneesta käsin ja

arvoisa puhemies kuten täällä ovat lukuisat puhujat todenneet ravintola ala jos mikä tarvitsee tässä tilanteessa tukitoimia totta kai kaikki toimialat ovat yhtä arvokkaita ja ja on monia muitakin toimialoja vaikeuksissa mutta ravintolat ovat nyt todella syvällä kuitenkin puhemies tähän puheenvuoron alkuun haluan todeta ettei tule nyt väärää kuvaa tätä keskustelua seuraaville ettäkö ravintoloita ei olisi tuettu ne mekanismit ja välineet mitä hallitus on ottanut käyttöön eduskunnan tuella esimerkiksi business finlandin kehittämistuki ely keskuksen tuki vähän pienemmille yrityksille ja yksinyrittäjien tuki joka on kanavoitu kuntien kautta ovat olleet myös kahvilanpitäjien

totuus ei saa unohtua että on jo tuettu näitä yrityksiä ja myös finnverankin takaukset ovat mahdollisia vaikka tässä kohtaa ehkä hieman teoreettisia puhemies syy tämän lakiesityksen käsittelyllehän on se että poikkeuksellisesti rajoitettiin meidän pykälässä turvattua omaisuudensuojaa ja kahdeksannessatoista pykälässä turvattua elinkeinovapautta nimenomaisella lailla siinä yhteydessä tämä talo ja etenkin perustuslakivaliokunta joka valvoo perustuslainmukaisuuden noudattamista suomessa edellytti että kun lailla estetään ihmisiä yrittämästä ja tekemästä töitä niin silloin täytyy myös korvauksia maksaa ja siihen pohjautuu tämä esitys tästä hyvityksestä

puhemies olen sitä mieltä ja ja koko eduskuntaryhmäni me keskustalaiset olemme sitä mieltä että näihin asioihin pitää täällä talossa tarttua eli juuri tähän yhteensovitukseen vaikka ministeri siitä hyvin puhui se ei ole helppo juttu mutta se pitää vielä talousvaliokunnassa katsoa lisäksi tämä vertailuaika on erittäin tärkeä koska moni ravintola on kausiluonteinen ja tiedämme että tammikuu ei varsinaisesti joulun ja eri juhlien jälkeen ole mikään kovin kovin hyvä kuukausi ravintoloille siihen täytyy miettiä muita vaihtoehtoja tämän tuenhan sitten tulisivat aikanaan maksamaan ely keskukset sekä te toimistojen keha keskus puhemies haluan tähän loppuun todeta sen että jossain määrin myös minusta tämä yhteiskunnallinen keskustelu on vääristynyt sillä kyllä tästä koronakriisistä ovat kärsineet taloudellisesti monet muutkin palveluyritykset kuten vaikka hotellit taksit parturit erikoiskauppa autoista vaatekauppaan ja juuri siksi puhemies pidän erittäin tärkeänä että otamme yleistuen käyttöön

pari virkettä vielä loppuun vaikka kolme minuuttia tulikin täyteen puhemies minua myös vähän tympäisee tässä keskustelussa se että oikeistossa olevat oppositiopuolueet jotka yleensä ovat niin kovia kovia kirstunvartijoita valtion varoille ovat kyllä aika helposti jakamassa rahaa sinne tänne kyllähän parasta koronakriisin hoitoa puhemies on se että me saamme purettua näitä rajoitustoimia että pääsee yrittämään aina kun tapaan yrittäjiä he sanovat emme halua tukea kunnalta ja valtiolta haluamme vapauden tehdä ja yrittää

arvoisa puhemies tässä on pidetty jo monta hyvää puheenvuoroa koskien ravintoloiden tilannetta mutta oli pakko pakko vähän palata alkutekijöihin tässä on nyt niputettu oikeastaan samaan muottiin kaikki ravintola alan yrittäjät kuitenkaan huomioimatta sitä että on yökerhoja on ruokaravintoloita on hesburgeria ketjuja ynnä muita ja me emme voi käsitellä tätä kokonaisuutta yhtenä könttinä vaan täytyy ottaa huomioon ne toimijat siellä taustalla kuitenkin ajattelin itse sen verran yleistää että ravintolayrittäminen ravintolayrittäminen tai ravintolan pystyyn pistäminen vaatii alkuun suhteellisen suuria kannattavuuslaskentoja kuinka monta ruokailupaikkaa kannattaa pitää minkälainen vuokra on maksettavana minkälainen määrä työntekijöitä tarvitaan millekin asiakaspaikoille ja muuhun tällaiseen nyt nämä rajoitustoimet koskevat juurikin tätä osastoa sitä juoksevien kulujen kiinteiden kulujen kustannusta me että he eivät voi käyttää sitä tarkkaan laskettua kapasiteettia jotta se yritystoiminta olisi kannattavaa ja vähän siinä mielessä hienoisesti särähtävät laskelmat tuelle kannattavuuden mukaan kun ne kiinteät kulut ovat se ongelma kiinteät kulut ovat juosseet nyt kaksi kuukautta siitä huolimatta oliko siinä ravintolassa sitten take away toimintaa kehitetty vai oliko se kiinni ihan kokonaan saamieni tietojen mukaan vuokrien osalta on vähän sama kuin täällä aikaisempikin edustaja totesi että helpotukset vuokrissa ovat kovin nimellisiä jos ovat ollenkaan tai että vuokrat joutuu maksamaan jälkikäteen eli tässä on tulossa ravintolayrityksille sitten sen jälkeen kun ne saavat puljunsa taas auki suhteellisen suuret kustannukset vuokrista näiltä kahdelta kuukaudelta mahdolliset siirretyt työeläkemaksut ja muut vastaavat kiinteät kulut ne kiinteät kulut ovat se ongelma eli toivoisin tässä ravintola alan yrittäjyyden ymmärtämistä myöskin siis nämä kehittämistuet ovat hyvä idea siinä kehitetään toimintaa mutta se on eri asia ja kokonaan erilainen kokonaisuus kuin ravintolatoiminta take away ravintolaksi muuttuminen ei kata niitä kustannuksia niitä kiinteitä kustannuksia mitä normaalista ravintolatoiminnasta tulee tämä tulisi muistaa myöskin sitten kun näitä rajoituksia puretaan ravintolat eivät voi olla melkein auki koska ravintoloita on yökerhoista lähtien ruokaravintoloihin ynnä muihin ne ovat joko auki tai ne ovat kiinni koska muuten sieltä tulevat jatkuvasti ne samat ongelmat tai sitten tulevat vielä investointikysymykset siihen päälle tanskassa on kuulemma hieno malli ravintoloiden tukemiseksi siltä ajalta kun valtio on niitten toimintaa rajoittanut suosittelen että valiokunnat perehtyvät myös siihen kiitos

arvoisa herra puhemies ravintola ala on merkittävä taloudellinen toimija suomessa haluan tuoda tähän lähetekeskusteluun muutamia näkökulmia ravintola alan selviytymisen tärkeydestä ja puolustaa suunniteltujen hyvitysten korotusta

hallituksen esittämä hyvitys pitäisi yli tuplata kansantalouden tilinpidon mukaan ala maksoi palkkoja eläkevakuutusmaksuja ja muita sosiaalivakuutusmaksuja sekä arvonlisäveroa luokkaa neljä miljardia euroa ala työllistää noin sataneljäkymmentätuhatta ihmistä ympäri suomen ravintola matkailualalla työvoiman määrä on kasvanut huimat neljäkymmentäkuusi prosenttia reilun parinkymmenen vuoden aikana tämä on erittäin tärkeä fakta samaan aikaan kun valmistava teollisuus on menettänyt ikävä kyllä työpaikkoja suomessa on ravintola ala niitä lisännyt ravintola ala on tulevaisuuden ala työllistäjänä noin kolmasosa alan työntekijöistä on nuoria alle kaksikymmentäkuusi vuotiaita meidän on etupainotteisesti tuettava ravintola alaa reilusti jotta ravintolayrittäjillä on mahdollisuus jatkaa toimintaansa yhtenä suomen kansantalouden tukipilarina myös ravintola alan arvonlisäveron määräaikaista alentamista olisi harkittava yhtenä tukikeinona tulevaisuudessa

arvoisa puhemies maaliskuun lopulla talousvaliokunnassa päätimme tähän alaan liittyvästä sulkemisesta kyllä ajatus silloin niiden tukien osalta oli se että hyvin nopeasti tulisi eduskunnalle esitys siitä millä tavalla ravintola alaa tuetaan ja nyt puolitoista kuukautta on siitä kulunut hyvä niin että se on edes nyt tänään täällä itse olisin kyllä toivonut että samassa yhteydessä kun viime viikolla päätettiin koulujen avaamisesta olisi myös pohdittu sitä ravintoloita jossakin päin suomea jo voitu avata toukokuun puolella koska meillähän on kuntia ja maakuntia joissa ei juuri koronavirustartuntoja ole joka tapauksessa nyt ollaan tässä tilanteessa ja meillä on tällä hetkellä noin kymmenentuhannen ravintola alan yritystä jotka tästä tilanteesta kärsivät ja moni niistä on todella pahoissa ongelmissa kassakriisi uhkaa ei ihan tarkalleen tiedetä mitä sitten ensimmäinen kuudetta seuraa millaisia rajoituksia tulee olemaan kuinka monta henkilöä saa olla samaan aikaan ravintolassa ja ja minkälaisia välejä täytyy noudattaa moni kysymys on vielä auki ja ravintola ala pohtii sitä millä tavalla he saavat heti heti hyvän startin sille että että ravintolat taas avataan uudestaan edustaja kaunisto toi täällä aiemmin esiin kokoomuksen ajatuksia siitä millä tavalla halunneet tätä pakettia muodostaa ja myöskin sen että meidän mielestämme tämä satakaksikymmentäkolme miljoonaa on liian pieni summa kolmesataa miljoonaa varmaankin olisi lähempänä sitä mikä mikä näitä yrityksiä todella auttaisi jos nyt katsotaan sitä mallia mikä meillä talousvaliokunnassa on käsittelyssä niin kyllä näen itse siinä myöskin hyviä ominaisuuksia siinä on varmasti lähdetty siitä kun siinä on tämä kaksiosainen malli että että nopeasti pystyttäisiin pystyttäisiin maksamaan ainakin osa näistä rahoista nyt sitten yrityksille eräänlainen vahingonkorvaus tai tuki näistä kustannuksista kun nyt on ajateltu että se olisi viisitoista prosenttia menetetystä myynnistä voidaan kysyä onko tämä viisitoista prosenttia nyt se lukkoon lyöty summa eikö se voisi olla vaikka kaksikymmentä prosenttia tai kaksikymmentäviisi prosenttia myöskin tämä enimmäissumma viisisataatuhatta mitä voidaan yritykselle maksaa tuntuu melko pieneltä täällä on aika moni edustaja tuonut esiin myöskin sen mihin kuukauteen tätä huhti toukokuun myyntiä sitten verrataan ja itsekin olen tätä pohtinut voisiko se olla esimerkiksi viime vuoden keskikuukausimyynti taikka sitten viime vuoden huhti toukokuun myynti tai niin että yritys valita onko se sitten viime vuoden huhti toukokuun myynti vai tämän vuoden tammi helmikuun myynti alalta itseltään on tullut sellainen näkökulma että se tammi helmikuun myynti olisi kuusitoista prosenttia pienempi verrattuna tähän huhti toukokuun myyntiin ja sen takia se on huono vertailukohta puheenjohtaja vielä haluaisin tuoda nopeasti esiin tämän uudelleentyöllistämistuen mallin nimittäin tässä on käytetty pohjana kahtatuhattaviittäsataa euroa keskikuukausipalkkana ja

arvoisa puhemies nyt kun koronakriisi on iskenyt erityisesti palvelualaan ja kulutuskysyntään niin olemme suomessakin varmasti huomanneet kuinka tärkeää näiden alojen toiminta on koko kansantaloudelle ja ennen kaikkea työllisyydelle kovin usein on teollisiin infrahankkeisiin suunnattu rahoitusta isojakin tukipaketteja tai summia kuitenkaan arvioimatta aina huolellisesti kuinka suuret työllisyysvaikutukset ovat mutta tosiaan ravintola ala on yksi niistä aloista jotka työllistävät merkittävästi ja jotka myös vaikuttavat suotuisasti matkailun edellytyksiin ja houkuttelevat tänne mahdollisesti myös muita investointeja ala on hyvin paljon sidoksissa myös tapahtumiin on tärkeää miettiä tätä kokonaiskuviota jatkossa miten myös tapahtumia joita joudutaan perumaan todennäköisesti hyvin pitkäänkin koska nämä isot tapahtumat ovat sellaisia joita ei varmasti kovin aikaisin voida avata tämän epidemian takia huomioidaan tässä jatkossa miten myös matkailualaa tuetaan kaikkein tärkeintä on tietysti se että meillä tämä epidemia saadaan hidastumaan ja tartuntaketjut tunnistettua saadaan pidettyä matalana tämän epidemian eteneminen tai jos mahdollista saadaan se jopa tukahtumaan niin kuin nyt alueellisesti suomessa on tapahtunut mielenkiintoista aika moni on viitannut siihen että ruotsin malli olisi jollain tavalla parempi taloudelle että nythän uusimpien arvioiden mukaan ruotsin kansantalous tulee kärsimään suunnilleen yhtä paljon tai tai jopa hieman enemmän kuin kuin suomen elikkä meillä meillä ei ole sellaista tilannetta jossa tämä tauti jyllää ja meillä olisi jotenkin kulutuskysyntä ennallaan

tällaisten tukielementtien lisäksi löytää myös ne keinot joilla saadaan ihmisille aidosti turvallinen tilanne asioida siellä ravintoloissa nythän hallitus on päättänyt tästä testaa jäljitä eristä mallista ja se täytyy saada tässä käyttöön vaikka kuinka olisi toiveita että voitaisiin normaalisti avata toimintoja niin eihän se onnistu jos jos tauti paikallisesti jyllää valiokunnassa käsittelemme tämän paketin yksityiskohtia ja pyrimme saamaan siitä taloudellisesti tehokkaan ja mahdollisimman oikeudenmukaisen yksityiskohtineen

rakentavassa puheenvuorossaan sen että että tanskassa on hyvä malli no tanskan tanskan malli on elinkeinopoliittinen tuki ja ja tämä taas on kompensaatiomalli jonka eduskunta edellytti nämä ovat erilaisia asioita meillä on sitten näitä elinkeinopoliittisia tukia joista muun muassa tämä yleistuki on valmisteilla

kolmen kuukauden aikana yhteensä kaksituhattaviisisataa euroa eli palkkasumma kolmen kuukauden aikana se voi olla osa aikaista työtä sen ei tarvitse olla täysijaksoisesti sen kolmen kuukauden aikana tämä työntekijä voi aloittaa myöhemmin eli se henkilön palkka ei ole vaan se palkkasumma työntekijälle kolmen kuukauden aikana on euroa sitten toinen asia mitä on tultu kysymään myös on se pitääkö näiden työntekijöiden jotka ovat olleet siellä helmikuun palkkasummaan se perustuu olla kokoaikaisia työntekijöitä näin ei ole se tukeen oikeutettujen määrä saadaan kun maksetut palkat helmikuulta jaetaan kahdellatuhannellaviidelläsadalla eurolla ja siitä saadaan sitten se luku jolle jolle tämä maksetaan eli nämä tarkennuksena tarkennuksena sitten näihin täällä on puhuttu paljon myös eri eri tavoista joilla voitaisiin tukea muun muassa alv vähennyksiä on otettu esiin ja niin edespäin mutta ne eivät nyt ole kuuluneet tämän lain esittelyyn verotuksesta vastaa sitten valtiovarainministeriö

arvoisa herra puhemies on ilahduttavaa että ravintoloille ja kahviloille ja baareille suunnattu tukipaketti on nyt saatu eduskuntaan ja että se kattaa myös ahvenanmaalaiset yrittäjät kiitos hallitukselle siitä ravintolayrittäjillä on ollut erittäin vaikeaa nyt samoin kuin monilla muilla toimialoilla vertailukuukausien vaihtaminen tammi helmikuusta huhti toukokuuhun on kuitenkin tärkeää jotta tuen jakaminen vastaisi todellista tilannetta arvoisa puhemies ahvenanmaa on erittäin riippuvainen sekä ravintoloista että matkailuelinkeinosta yleensä tuleva kesä näyttää sen takia melko synkältä vuodenvaihteessa ahvenanmaan työttömyys oli alle neljä prosenttia huhtikuun puolessavälissä se oli noussut jo yhteentoista pilkku neljään prosenttiin ja on vaara että se kesäkuussa kohoaa noin prosenttiin ahvenanmaan talous on riippuvainen merenkulusta palveluista ja matkailusta joita koronakriisi koskettaa erityisen paljon sen vuoksi onkin tervetullutta että ahvenanmaalaiset yritykset voivat saada osansa näistä tukipaketeista jotka vaikuttavat osaltaan siihen että monet tulevat selviytymään kriisistä silti tullaan tarvitsemaan lisätukia ja on tärkeää että myös ne tukipaketit koskevat ahvenanmaata ja ahvenanmaalaisia yrityksiä kiitos arvoisa
arvoisa puhemies hallituksen esitys ravitsemusliikkeiden tukemisesta ja tehtyjen rajoitustoimien hyvittämisestä on tarpeellinen mutta myöhässä epäselvä ja riittämätön on tietenkin hyvä että hallitus on nyt mennyt peilin eteen ja nostanut käden tietyllä tavalla myös virheen merkiksi talousvaliokunnalle pitääkin antaa nyt aito mahdollisuus ilman hallitus oppositio rajoja korjata tilannetta esitetty määräraha ei toteuta eduskunnan velvoitetta kohtuullisesta korvauksesta laillisen elinkeinon toiminta on estetty perustelluista syistä tosin mutta korvausvelvollisuushan tässä syntyy esitetty malli myös kohtelee eriarvoisesti yrittäjiä kompensaatio ei saa väärentää kilpailutilannetta arvoisa puhemies tähän kokonaisuuteen liittyvät myös finland tuet jotka hallitus lanseerasi tähän aikaisemmin mukaan sillä perusteella että se on tapa saada nopeasti yrityksille apua no kehittämiseen tarkoitetut tuet eivät kuitenkaan kaikella ystävyydellä taipuneet parhaalla tavalla ja siitä tuli eräänlainen hybridimalli kehittämisen ja akuutin tilanteen väliin kun virkamiehet yrittivät noudattaa hallituksen epäselviä ohjeita

siis saa vaikuttaa sen lisäksi tämän hallituksen esityksen ulkopuolelta on lähdettävä välittömästi purkamaan alueellisia rajoituksia niillä suomen alueilla joilla epidemia on hallussa tehty lainsäädäntö mahdollistaa tämän jo nyt
arvoisa

ehkä hieman on yllättänyt tässä kuinka kuinka monta sataa miljoonaa lisää on on tulossa täältä oikealta olen samaa mieltä osittain siitä että tämä reilu sata miljoonaa tuntuu pieneltä summalta suhteessa koko tähän koronan jälkipyykkiin mutta silti olisi ehkä reilua samalla kertoa onko kyse veronkorotuksista vai lisävelan otosta sitähän tämä käytännössä kuitenkin

arvoisa puhemies aukiolojen rajoittamisella on ollut massiiviset negatiiviset vaikutukset ravitsemusalalle joidenkin yritysten myynti on voinut vähentyä peräti seitsemälläkymmenellä viiva sadalla prosentilla osa ravintoloista on kuitenkin keksinyt uusia toimintamalleja joilla pahimman kriisin yli päästään osalle tämä ei ole ollut mahdollista on erittäin hienoa että hallitus on vastannut eduskunnan tahtotilaan toiminnan rajoitusten hyvittämisestä ravintoloille juoksevat kulut kuten vuokrat ovat monilla jatkuneet ja akuutti kassakriisi on ollut jo aika pitkään todellinen toivottavasti eduskunta käsittelee tämän tukipaketin ripeästi jotta varat tavoittavat niitä kipeästi tarvitsevat tukipaketti on perusteltu pidän kuitenkin niin kuin moni muukin tässä salissa hyvin

että esityksen mukaan hyvitystä saisivat vain ne yritykset joiden

kaksituhattakaksikymmentä huhtikuun myynti on ollut pienempi kuin tammi helmikuun keskimyynti tämä asettaa osan ravintoloista hyvin epätasa arvoiseen asemaan alkuvuonna monella ravintolalla myynti on pientä tai olematonta esimerkiksi saaristossa ja monella muullakin paikkakunnalla on näin parempi vertailuajankohta olisi esimerkiksi viime vuoden huhti toukokuun myynti tästä

arvoisa puhemies tosiaankin vasemmiston saramo tuossa aikaisemmin kehui miten on terveyden puoli suomessa hoidettu loistavasti ja kiitteli siitä hallitusta tietysti mediatietojen mukaan me emme ole hoitaneet sitä kauhean mairittelevasti sitten siinä kohtaa kun ruvetaan puhumaan yritystuista ja niitten epäonnistumisista niin kas kummaa se on jotenkin opposition vika ihan ihan käsittämättömiä heittoja sitten edustaja strand tuossa äsken vaati oppositiota esittämään teemmekö me leikkauslistoja vai teemmekö me veronkorotuksia me saamme tämän kustannuksen jaettua tässähän on on ajatus se että kustannuksia ei tulisi niin paljon kun nämä yritykset eivät menisi konkurssiin niin että jatkossakin tulee niitä verotuloja se on ihan sanomatta selvää että jos puolet yrityksistä kaatuu niin meillä on aika aika paljon työkkärin jonossa porukkaa ja ja vähän hautaustoimistojenkin nurkilla tammi helmikuu vertauskohtana tälle keväälle on siinä mielessä huono että se on epätasa arvoinen siinä mielessä että vaikkapa lapin matkailun tammi helmikuu on aivan eri kuin täällä etelässä minun mielestäni joko pitäisi jakaa koko viime vuoden myynti kahdellatoista tai sitten ottaa edellisen käyttää uusiin yrityksiin mihin tämä ei ylety siinä kohtaa jotain muuta mittaria kun me olemme kuitenkin koko ajan kehuneet kuinka teknologinen maa suomi on ja kuinka hyvin täällä asiat hoidetaan näissä jutuissa niin ei ei käsittääkseni voi olla ongelma etteikö verottajan listoista tai jostain nähdä milloin milloin yritykset on perustettu ja milloin ei ole ymmärrän hyvin sen suoranaisen maksatuksen ja siitä haluankin antaa kehuja että tässä on tosiaankin hyviä paketteja siinä mielessä että saadaan nopeasti tämä raha lähtemään liikenteeseen mutta koska tässä nyt pyydettiin nimenomaan oppositiota ottamaan kantaa tähän ja olemaan mukana tässä hommassa niin haluan vielä kertoa todellakin sen että näitä

aiempia kehitystukia ei pidä liittää tähän asiaan tällä hetkellä ja tietysti asian vierestä vähän menee mutta alkoholin ulosmyynti olisi kyllä kova juttu näissä tapauksissa nyt on vielä tullut tällaisiakin ravintoloitsijoille eteen että ei ole saanut kunnallisesta tukea sen takia kun on kaksinyrittäjä eli ei ole työntekijöitä mutta on pariskunta joka yrittää ja kun se ei olekaan yksinyrittäjä niin ei ole päässytkään sitten kunnalliseen hommaan mutta siitä sain nytten kyllä tänään jo lintilälle viestiä niin että se saattaa huomisissa keskusteluissa tulla esiin mutta tällainen lapsus oli siihen hommaan käynyt täällä tosi paljon puhutaan just näistä ravintola alan ja matkailun jutuista ja niitten tuskista ja se on kyllä totta mutta täällä puuttuu kokonaan vielä kaikkein pahin tapahtuma ja messualat elikkä messufirmat etenkin niillä on loppunut jokaisella sata prosenttisesti ja tänä vuonna tuskin tulee

arvoisa herra puhemies ensimmäiseksi kiitokset hallitukselle todella tärkeän esityksen antamisesta on tärkeää että me tuemme nyt matkailu ja ravintola alaa kaikilla niillä keinoilla joita meillä käytössämme on yhdyn niihin näkemyksiin joita täällä salissa on esitetty että vielä tähän tukien määräytymisperusteeseen liittyen on varmasti paikallaan että talousvaliokunta arvioi mikä on oikeudenmukaista edustaja laaksollekin tosiaan huomautan että lapissakaan matkailuyrityksillä tammi helmikuu ole pääkuukausia vaan se sesonki on tullut vasta myöhemmin eli tässä voisi olla vaikka useita eri vaihtoehtoja että verrataanko nyt tammi helmikuuhun vuonna kaksituhattakaksikymmentä tai sitten edellisen vuoden liikevaihtoon noin kokonaisuutena ja otetaan niistä paras sille yritykselle eli toivon tosiaan että talousvaliokunta tätä vielä arvioi kiritän myös monen muun puhujan lailla hallitusta näihin niin sanottuihin ilmaisiin toimiin ravintoloitten tukemiseksi niin kuin ministeri jo yhdessä vastauspuheenvuorossaan totesi tämä ei ole teidän ministeriönne alainen asia mutta sosiaali ja terveysministeriö voisi arvioida alkoholilakia olisiko meillä mahdollisuuksia siihen että tämä laajempi ulosmyynti ja kotiinkuljetusoikeus ravintoloille sitten sallittaisiin näyttää nyt siltä että tälle menettelylle olisi varsin laajaa tukea yli hallitus oppositio rajojen

täytyy katsoa millä tavalla millä tavalla ja miten se se sitten jaetaan siitäkin haluan kiittää hallitusta että kyllä tässä on koronakriisin alla kamppaileville yrityksille kaikki kivet käännetty ja toimenpiteitä on tehty tehty

hallituksen määräyksellä ravintolat käytännöllisesti katsoen määrättiin kiinni viimeistään neljäs neljättä nyt olevassa kolmannessa lisätalousarviossa ravintoloiden menetyksiin kohdennetaan satakaksikymmentäkolme miljoonaa euroa ravintoloiden tuki on vain noin kolmetoista prosenttia koko ravintola alan liikevaihdosta ja samalla se on noin kaksikymmentä viiva kolmekymmentä prosenttia ravintolasektorin kuluista alan jonka lähes koko toiminta on siis ajettu alas hyvityspaketti sisältää monta ongelmapistettä panostus painottuu pieniin yksiköihin mikä on oikeansuuntaista mutta miten sitten yhdenvertaisuusperiaate sopii tähän katsottaessa niitä suurempiakin yrityksiä koronavirus kohtelee suomen maakuntia eri tavalla olisiko ollut tai olisiko vieläkin järkevää avata ravintoloita asteittain uusimaa ja helsinki ovat koronan suhteen eri asemassa kuin moni muu maakunta suomessa jos koko maata käsitellään yhtenä alueena aiheutetaan turhaa viruksen leviämistä isoissa kaupungeissa ja turhia talousvaikeuksia pienempien paikkakuntien ravintoloille ja ja kuppiloille tällainen alueellisuuden huomioon ottaminen olisi mahdollista valmiuslain aikana joka tapauksessa kahden kuukauden lähes totaalinen stoppi tuo mukanaan konkursseja samalla osassa yrityksiä ja kerätyt puskurit ja omat pääomat ovat tulleet syödyiksi lisäksi on huomioitava että moni ravintola sulki omatoimisesti ovensa jo maaliskuun puolivälissä eli paljon ennen kuin sulkemisesta tuli pakollista näin toimineille yrityksille ei hyvitystä ole tältä ajalta tulossa vaikka ravintolat avattaisiin kesäkuussa jossakin muodossa yrittäjät ovat valmiiksi vaikeuksissa on täysin realistista että asiakkaiden ravintolakäyttäytyminen tulee muuttumaan nyt on koko ravintola matkailu ja hotellisektori pysyvässä kriisissä hyvä kysymys onkin palautuvatko ne koskaan edes entiselle tasolle toiminnan alkaessa kesäkuussa voimme olla varmoja että tarvitaan taloudellista tukea myös ylösajamiseen kulut lähtevät täysimuotoisesti juoksemaan saman tien mutta asiakkaat eivät todennäköisesti tule ryntäämään ravintoloihin ei liene kenellekään epäselvää että tammikuu ja helmikuu ovat ravintoloissa keskimäärin aivan toisenlaisia kuukausia kuin huhti toukokuu varsinkin jos puhutaan sesonkiravintoloista joilla osalla ei ole edes liikevaihtoa tammi helmikuussa huoli siitä kuinka tukea jaetaan pienentyneen myynnin mukaan on aiheellinen esimerkkinä vaikkapa yrittäjä joka poikkeustilasta huolimatta on yrittänyt kaikkensa tuottaisi vähemmän kuin yrittäjä joka on nostanut niin sanotusti kädet pystyyn tekemättä mitään arvoisa herra puhemies terassiravintolaa pyörittävä sesonkiyrittäjä totesi ikävän osuvasti tuki tuki on meille nolla euroa yrittäjien huoli siitä millaisin ehdoin ravintolat voidaan avata kesäkuussa on heille erityisen tärkeä tieto toimintaa on vaikea suunnitella jos yrittäjät eivät tiedä millä ehdoilla sitä voi harjoittaa samoin se koska mahdolliset maksatukset näkyvät yritysten tilillä huolestuttaa yrittäjiä näitä aiheellisia kysymyksiä tulee päivittäin meille kaikille edustajille uskon näin

arvoisa puhemies ravintolatuki on viimein tullut käsittelyyn monien arvioiden ja täällä puhutun perusteella se on kuitenkin hyvin alhainen verrattuna tarpeeseen eikä riitä pelastamaan vaikeuksiin ajautuneita ravintoloita monet täällä salissakin ovat kritisoineet sitä että tammi helmikuu on otettu vertailuluvuksi ne kun ovat ravintola ja majoitusalan hiljaisimmat kuukaudet lähes kaikkialla suomessa myös sesonkiravintolat olisivat avanneet ovensa vasta huhti toukokuussa useilla ravintoloilla on kesällä eniten työvoimaa järkevin toimintatapa ei varmastikaan olisi verrata kaikkein parhaimpiinkaan myyntikuukausiin mutta ehkä näiden väliltä olisi voitu löytää keskiarvo tai kuten on ehdotettu olisi voitu verrata edelliseen vuoteen yhtä tärkeää olisi että ravintola ja majoitusalalle tiedotetaan mitä rajoituksia on tulossa ja mitä tulee ottaa huomioon kun ne kesäkuussa saavat vähitellen avautua tarpeeksi ajoissa tulisi kertoa rajoitukset jotta niihin voi valmistautua on olemassa paljon ravintoloita jotka eivät voi avata koska rajoitustoimet ovat sellaisia etteivät ne tee toiminnasta kannattavaa informointia tarvitaan ja olisi tarvittu jo arvoisa puhemies noin kahdeksankymmentä prosenttia suomalaisista hotelleista ja kylpylöistä koronakriisin vuoksi vaikka hallituksen määräämät rajoitukset eivät suoraan koske majoitustoimintaa pam ja mara ovat esittäneet että hotellialan pelastamiseksi suomessa otettaisiin käyttöön valtiontuki jonka avulla hotelleille maksettaisiin huhti kesäkuun ajalta korvaus joka perustuisi liikehuoneiston vuokrakuluihin palkka ja ja henkilöstösivukuluihin sekä muihin kiinteisiin kuluihin määrällisesti tämä tarkoittaisi noin sadankuudenkymmenen miljoonan euron tukipakettia kesäkuun alusta sallitaan kontrolloidusti jalkapallo otteluihin enimmillään viidensadan hengen yleisö entä nämä suomessa niin kovin yleiset kesätapahtumat konsertit kyläjuhlat ja markkinat eikö näille pitäisi olla samat oikeudet soveltaa rajoituksia kuin jalkapallo otteluille ja niiden yleisölle jos tästä ei pian tule toimijoille ainakin informaatiota tapahtumia ei ehditä järjestää vaikka saataisiinkin sillä pelkät lupakäsittelyt vievät niin kauan aikaa arvoisa puhemies nostan vielä esille messualan messurakennusyritysten ja messujärjestäjien liikevaihto on käytännössä romahtanut sata prosenttia ja ja alan myynti ollut nolla pian kaksi kuukautta miten hallitus aikoo puuttua tähän lukuisia eri alojen yrityksiä ja tuhansia työntekijöitä koskevaan asiaan

arvoisa puhemies tämä ravintolatuki tässä on aiheuttanut keskustelua aika paljon nimenomaan siitä mitenkä määritellään tämä tämä korvausajankohta ja kun itse ajattelen sitä korvausajankohtaa tälle vuodelle mikä voisi olla semmoinen oikea kohta niin en minä löydä kyllä yhtään kuukautta mikä kävisi minä toivon että talousvaliokunta osaa etsiä sen oikean ajankohdan jotta sitä tukea annettaisiin näille ravintolayrittäjille mahdollisimman paljon ja mahdollisimman hyvin sieltä ja että löytäisivät löytäisivät yhteisen näkemyksen siitä mikä tasapuolisesti kohtelisi meillä näitä yrityksiä etenkin pienempiä ja näitä herkästi haavoittuvia yrityksiä pitää ihan kiittää hallitusta että se toi tämän esityksen ja ministeriä että me olemme saaneet tämän käsittelyyn täällä eduskunnassa pitää muistuttaa kun on hallitusta syytetty tästä ravintoloitten sulkemisesta että kyllähän se oli eduskunnan päätös näinhän eduskunta päätti valmiuslain pohjalta että ravintolat joudutaan tämän koronaepidemian leviämisen estämiseksi sulkemaan ja näitä tuloksia mitenkä paljon suomessa on sairastuttu koronaepidemiaan ja mitkä ne tulokset ovat olleet niin ne toimet ovat varmaankin olleet oikeansuuntaisia ja nyt kun ollaan vapauttamassa näitä asioita niin toivotaan että se oikea viisaus löytyy siitä niin että voidaan hyvillä mielin lähteä ravintolaan ja ne etäisyydet saadaan pidettyä ja että saadaan jollakin tavalla tuettua siis myös näitä ravintoloita sillä tavalla että ne pystyvät näitä osittain vajaita ravintoloita auki pitämään sen tähden toivon hallitukselta vielä jonkunlaisia suuntaviivoja siihen mitenkä tuetaan sitten jatkossa näitä ravintoloita jos näitä rajoituksia joudutaan kuitenkin ylläpitämään vielä pitemmän aikaa

tätä ravintolatukipakettia nyt on tässä jonkun aikaa odotettukin tänne eduskuntaan ja nyt se on käsiteltävänä käsiteltävänä tietenkin se on välttämättä tarpeen koska yhteiskuntahan on omalla päätöksellään tämän liiketoiminnan lopettanut ja näin ollen yhteiskunnan täytyy myös sen lopettamisen vaikutukset hyvittää paketti on silti melko vajavainen ja kattaa vain osan ongelmaa on erityisesti useissa puheenvuoroissa esille tulleiden kausiravintoloiden osalta nehän toimivat ja työllistävät hyvin lyhyellä aikajaksolla täällä etelä suomessa pääasiassa kesän parhaan aikana pahimmassa tapauksessa muutamina viikkoina parhaimmassa tapauksessa muutamina kuukausina jos ajateltaisiin että ravintolat voisivat jollain tavalla olla auki kesäkuun alusta ja kuitenkin isot yleisötapahtumat on käytännössä kielletty heinäkuun loppuun asti niin eihän se kesä enää käytännössä sen liiketoiminnan kannalta lähde samalla tavalla käyntiin kuin normaalisti vähintäänkään ihmiset eivät liiku samalla tavalla kuin tavallisena kesänä ja moni ravintola ja tapahtumayrittäjä on sidottu näihin suuriin yleisötapahtumiin jotka käytännössä henkisesti ottaen ainakin on jo peruttu tältä kesältä kioskien ja kahviloiden sesonkityöntekijöitä ei ole voitu palkata joten ei ole työntekijöitä joita vastaan saada tukea silti kuluja käytännössä kuitenkin ja liikevaihto ei tule toteutumaan tähän mielestäni valiokunnan olisi syytä rakentaa jonkinlainen tukimekanismi tämän alan yritysten konkurssien välttämiseksi mitä tulee ravintoloiden asteittaiseen avaamiseen eri puolilla maata se olisi järkiratkaisu jota kannatan lämpimästi tartuntatilanne ei ole samanlainen kaikkialla ja rajoitusten mielekkyyden kokemus ja tosiasiassa myös niiden rajoitusten noudattaminen riippuvat siitä

bisnes käytännössä pysähtyi ulkoministeriön suositukseen olla matkustamatta jäljellä oli enää matkustajien saaminen takaisin maailmalta olen huolissani alan tilanteesta eikä huoltani suinkaan vähentänyt edustaja harkimon tästä kyselytunnilla ministeri lintilältä tuntui olevan se että hallitus ei ymmärrä koko ongelman olemassaoloa toivoisin hallitukselta huomiota myöskin matkatoimistoalalle

arvoisa puhemies jatkan hiukan aikaisempaa puheenvuoroani tuon uudelleentyöllistämisen tuen osalta luulen että puhuimme ministeri haataisen kanssa samasta asiasta mutta hiukan eri tavalla nimittäin täällä sivulla

tuen myöntämisen edellytykset ja määrä todetaan tuen määrä olisi tuhat euroa työntekijää kohden edellytyksenä tuen myöntämiselle olisi että ravitsemisyritys maksaa työntekijälle rajoitusvelvoitteen päättymisen jälkeisen kolmen kuukauden ajalta palkkaa vähintään kaksituhattaviisisataa euroa aivan kuten ministeri totesi

sen tuhat euroa tällä laskentakaavalla joka tässä mallissa on rakennettu mutta nyt kun olemme asiantuntijoita kuunnelleet kuunnelleet sieltä on tullut ajatuksia että että tuo kaksituhattaviisisataa euroa joka tässä laskennan lähtökohtana on on hiukan korkea eli eli se voisi olla alempi esimerkiksi kaksituhatta euroa tai tuhatseitsemänsataa euroa tai joku tilastollinen summa joka katsottaisiin oikeudenmukaisemmaksi koska tällä pienemmällä palkallahan myöskin sitten ikään kuin saisi sen palkkakertymän täyteen kolmessa kuukaudessa ja myöskin sen tuhat euroa sitä palkattua henkilöä kohden arvoisa puhemies otan tämän esiin talousvaliokunnassa jossa me tätä laskentakaavaa varmaankin hiomme vielä enemmän yksi asia mikä tässä uudelleentyöllistämisessä on myöskin tullut esiin on se että ravintola alalla käytetään paljon vuokratyövoimaa ja tämä malli ei pysty ihan täydellisesti sitä huomioimaan eli jollakin tavalla tätä uudelleentyöllistämisasiaa meidän täytyy joka tapauksessa pohtia mutta silloin alun perin kun tätä mietintöä alan sulkemisesta tehtiin niin kyllä jo siinä vaiheessa tuli ravintola ja majoitusalalta se toive että jollakin tavalla palkittaisiin tai otettaisiin huomioon nimenomaan tämä työllistämisnäkökulma eikä yksistään yksistään sitä kulujen korvausnäkökulmaa siinä mielessä vaikka täällä ovat monet tätä mallia haukkuneet ja kritisoineet ja ja itsekin näen siinä paljon puutteita kyllä siinä kehittämispotentiaalia on ja luulen että me voimme kyllä päästä ihan hyvään malliin tästä

arvoisa herra puhemies ehkä tätä tilannetta parhaiten kuvaa joensuulainen yrittäjä joka on ravintolayrittäjä joka soitti minulle tämän kriisin alettua että häneltä meni kahden ensimmäisen vuorokauden aikana kahdeksankymmentäyhdeksän prosenttia liikevaihdosta alas ja hän oli tietysti erittäin erittäin huolissaan siitä miten käy totta kai yritys oli jo viilannut omat omat toimenpiteensä siihen asentoon että selvitään tämän kriisin yli ja sitten kun elämä helpottuu ja tauti helpottaa ja ja päästään taas normaaliin päiväjärjestykseen sillä puolella niin yritystoiminta jatkuu normaalisti ja usko siihen että sellainen päivä tulee on edelleen vahva mutta kannattaa meidän kaikkien muistaa ja omissa kommenteissamme myös huomioida että tilanne suomessa on nyt todella vakava tällaista ei varmaan kukaan ikinä haluaisi haluaisi ei voinut edes pahimmissa painajaisissa kuvitella eikä tätä ole kukaan voinut ennen aikaan harjoitella niin että tässä ollaan ihan uuden uuden tilanteen uuden uhkan edessä tätä varten eduskunnassa ja talousvaliokunnassa tätä tätä hallituksen esitystä nyt käsitellään ja pitää löytyä niitä järkeviä ja hyviä elementtejä siellä pitää ideoida vapaat ideat hyvät ideat ovat varmasti kullanarvoisia nyt tärkeää olisi huomata sekin että kun tauti sitten helpottaa ja kriisi alkaa helpottaa ja päästään taas normaaliin taloustoimintatilanteeseen niin siinä tilanteessa meillä pitää olla jäljellä niitä yrityksiä jotka tätä maata rakentavat edelleen koska lähtökohta ainoa tapa selvitä tästä asiasta on pitää mahdollisimman moni yritys hengissä ei hyvässä kunnossa varmaan kukaan selviä mutta siinä kunnossa että pystyy jatkamaan toimintaansa ja palkkaamaan työvoimaa takaisin töihin viimeisenä asiana toivon arvoisa puhemies sitä että kun meillä suomessa on eri alueita on uuttamaata ja tämän viruksen esiintymisen kannalta erilaisia alueita on hyvinkin alueita missä ei ole ollut viime aikoina yhtäkään sairastunutta ihmistä niin tämmöinen alueellisen porrastamisen porrastamisen harkinta tässä asiassa olisi erittäin arvokasta minun mielestäni kaikkien rankaisu sillä periaatteella että jollakin alueella sitä tautia on paljon ihmiset osaavat vastuullisesti kuitenkin käyttäytyä he tietävät miten he itse tässä toimivat koska heidän oma terveytensä ja oma henkensähän siinä on kyseessä uskon siihen että ihmisillä

jokaisella itsellään on vastuunkantokykyä mukana niin paljon että tietoisesti ei tautia levitetä ja kannetaan se vastuu sitten sen takia meidän päättäjien tulee kantaa se oma vastuumme että me huomioimme nämä erilaiset alueet joita suomen suuren rakkaan isänmaamme kohdalla löytyy kuten kotimaakuntani pohjois karjala taikka

arvoisa puhemies olen hieman pettynyt että edustaja kurvinen syyttää kokoomuslaisia rahan ympäriinsä heittelystä ravintola ala kuten moni muukin ala on täydessä pulassa me yritämme nyt pelastaa yritykset ja työpaikat vaikuttaa välillä siltä että tekisimme sen kokoomuksessa paremmin kuin hallitus jokainen voi laskea sen surullisen laskutoimituksen kuinka paljon yhteiskunnalle maksaa jos ravintoloita menee konkurssiin ja moni matalapalkkainen menettää työpaikkansa nyt puhun niin taloudellisesta kuin henkisestäkin laskusta tämä malli jota täällä tänään on esimerkiksi kokoomuksen edustajien suulla nostettu ottaa mukaan myös täällä usein kysyttyjen toimijoiden eli jos korvausjärjestelmän piiriin tulisivat kaikki ne yritykset joilla toimialana on ravitsemisliike niin kun yrityksellä on muutakin toimintaa kuin ravitsemisliiketoiminta yritys saisi korvauksen vahingoistaan ravitsemisliiketoiminnan osalta yritys joutuisi selvittämään viranomaiselle ravitsemisliiketoiminnan arvonlisäverollisen myynnin osuuden luotettavalla tavalla ja sen uskon nykypäivänä onnistuvan kyllä tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi hotellit kylpylät liikenneasemat keilahallit huvipuistot hiihtohissi ja rinnetoimintaa harjoittavat yritykset ohjelmapalvelu ja elämyspalvelutoimintaa harjoittavat yritykset kongressit ne monta kertaa kysytyt messut ja heidän hätänsä ja yritykset joilla on

lisäksi vähittäiskauppaa eli ratkaisuja kyllä on ja kun vain nyt käytetään tässä yhteishenkeä ja päätä niin eteenpäin mennään kiitos

arvoisa herra puhemies tilanne on todella vakava niin kuin edustaja hoskonen hetki sitten kertoi mutta hallituksen taloustukipolitiikka missä ensin katsotaan sitten paikkaillaan on mielestäni kyllä ollut aivan vääränsuuntainen poikkeusolosuhteet tulivat voimaan seitsemästoista kolmatta ja ja vielä nyt ollaan tilanteessa jossa pohditaan mitenkä tuetaan yrityksiä ja minkä alustan kautta arvoisa hallitus on hukattu todella runsaasti selitykseksi ei voi riittää että tilanne tuli niin yllättäen tästä tulevasta ja nyt olemassa olevasta tilanteesta me perussuomalaiset esitimme huolemme jo paljon ennen hallituksen toimia aivan kuten edustaja kankaanniemi aikaisemmin tässä salissa osuvasti valaisi puolustukseksi ei myöskään riitä että ei ole kokemusta vastaavista tilanteista jokainen myös tässä salissa tai ulkopuolella ymmärtää että jos liikevaihto putoaa nollaan tai lähes nollaan syntyy automaattisesti kassakriisi ei siinä silloin voi tulla kenellekään mieleen että nyt ensisijaisena asiana olisi erilaisten hankkeiden kehittäminen tai luominen toimintatavat ja erilaiset alustat asetuksilla tai muilla keinoilla olisi pitänyt suunnitella ja pitäisi suunnitella ja toteuttaa ensin

kuulematta sekasotku siitä miten vanhat jo anotut tuet elyltä ja business finlandilta suhteutetaan tähän käsitteillä olevaan ravintoloiden tukijärjestelmään herättää suurta hämmennystä kentällä yleisesti ottaen tukien käsittely on vienyt aivan liikaa aikaa ja hallituksen julkituoma slogan terveet yritykset pelastetaan on jäänyt kovin epäselväksi kuka määrittelee ja miten mikä osa yrityksistä ajetaan konkurssiin ja mikä osa saa mahdollisuuden jatkaa

ollut kaiken aikaa kaikkien tukien jakamisessa ja käsittelyssä vahvaa johtajuusongelmaa pallo on pahasti ollut hukassa kaiken aikaa mennään takaperin puuhun tällä hetkellä on ensisijaisesti kysymys kustannusten kattamisesta apu pitää kohdistaa sinne missä hätä on suurin monet muut maat vaikkapa saksa ruotsi tanska ja norja ovat meitä merkittävästi edellä jakaessaan yritystukia on totta että jokainen päivä maksaa yhteiskunnalle paljon ja koronan jatkuessa ehkä vain neljäs viidesosa yrityksistä tulee saamaan julkista tukea ja nekin vain rajatun ajan arvoisa herra puhemies suomen yrittäjät on täysin oikeassa peräänkuuluttaessaan että nyt viimeistään jo lopulta olisi äärimmäisen tärkeää että hallitus linjaisi kaikkia yrityksiä koskevasta yleisestä kriisituesta ja pian toivonkin että lähiviikot ja lähipäivät tuovat tähän yrittäjän asiaan valaistusta ja tilanne ratkaistaan
arvoisa puhemies koronakriisi on edellyttänyt valtiolta merkittäviä ja painaviakin rajoittamistoimenpiteitä ja niistä on tämä eduskunta yksimielisesti ollut päättämässä pakottavista syistä tämän kompensaatiomallin rakentaminen on ollut hyvin vaativa kokonaisuus eduskuntahan edellytti eduskuntahan edellytti perustuslakivaliokunnan mukaan tätä kohtuullista kompensaatiota menetysten myötä on kuitenkin syytä nyt korostaa sitä että ei ole kyse liikevoiton korvauksesta juridisesti vahingonkorvausvelvoitteen kautta vaan nimenomaan myynnin laskun kompensoinnista hallituksen esityksen keskeiset periaatteet nopea joukkomaksatus toimijakentän voimasuhteiden huomioiminen ja tämä uudelleentyöllistämisen helpottaminen ovat erinomaisia ja lämpimät kiitokset siitä ministerille joukkomaksatus onnistuu veroviranomaisilta suoraan saatavan tiedon kautta ja samalla pystymme ehkäisemään harmaata taloutta on varmistettava ettei tukea ohjaudu yrityksille joilla ole enää kuluvan vuoden alussa ollut liiketoimintaa myös siitä syystä tämä tarkasteluajankohta tammi helmikuu on perusteltu mutta on myös mitä ilmeisimmin tarpeen huomioida vuoden kaksituhattayhdeksäntoista huhti toukokuun aikana vallinnut nimenomaan ravintola alan erityispiirteiden ja luonteen takia nämä kaksi asiaa on mahdollistaa yhdistää toisiinsa ilman että näistä periaatteista joudutaan luopumaan kompensaation on kohdistuttava reilusti meidän on pidettävä huoli siitä ettei merkittävä yli viisikymmentäviisi prosenttia työllistävä pk kenttä jää suhteellisesti isompien jalkoihin yleisesti tiedossa oleva ja tunnustettu tosiasia on että tällä hetkellä valtion on tuettava ennen kaikkea pk yrityksiä selviämään välittömän kriisin yli tästä on hyvin laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys myös eduskuntapuolueiden keskuudessa

kiinteisiin kustannuksiin ja kuluihin arvoisa puhemies tämä uudelleentyöllistämistuki omana elementtinään on merkittävä sen osalta meidän on kuitenkin arvioitava onko edellytys työllistämisestä tämän kolmen kuukauden aikarajassa kohtuullinen edellytys näille toimijoille tilanteessa joka on äärimmäisen epävarma emmekä tiedä missä määrin rajoituksia mahdollisesti tullaan uudelleen asettamaan

arvoisa puhemies vielä haluaisin nostaa esiin edustaja multalan erinomaisen lakialoitteen josta täällä on ollut salin joka reunalta jonkinnäköistä yhdenmielisyyttä ja siinä mielessä toivoisin että sitä asiaa pystyttäisiin myös viemään eteenpäin eli ravintoloiden ulosmyyntioikeutta tämä on sellainen pieni toimi toimi jolla pystytään luomaan toivoa tulevaisuuteen harvemmin olen edustaja mäkelän kanssa samaa mieltä mutta nyt täytyy myöntää että hänen kanssaan olen samaa mieltä siinä että ehkä tämä tämä laki laki voisi olla sellainen joka jatkuisi myös tulevaisuudessa eli siinä ei tarvitsisi tuota takarajaa olla vaan se olisi ihan kelpo muutos pysyvästi kiitos

arvoisa puhemies kiitos ensinnäkin ministeri haataiselle siitä että on jaksanut tätä välillä poukkoilevaakin keskustelua

koko keskustelun ajan tämä on nyt kaiken kaikkiaan tavallaan jo neljäs erillinen yritysten tukemiseen rakennettu työkalu ja ja väkisinkin tulee sitten näitä ongelmia päällekkäisyyksiä muitten osalta ja kunhan vielä tulee se viides yritystyökalu mikä on lintilän valmistelussa näistä suorista yritystuista niin samaa keskustelua kyllä jatketaan ei voi välttyä sitten kehittämisavustukset ja nämä suorat tuet tulevat tarkasteluun toinen mielenkiintoinen oppositiosta sanottu asia on että tämä on kiireellä valmisteltu toisaalta täällä on kolme neljä viikkoa huudettu että missä se laki viipyy niin että pikkusen ristiriitaista on tämäkin ja kolmas on sitten se että on tätä taloutta nyt sitten painotettu mutta kyllä joka kerta kun yritystuet tulevat ja sitten lisärahoitusta sieltä oikealta on tullut näihin paketteihin mielenkiintoistahan tätä on seurata ja kuunnella kaiken kaikkiaan tämä kolmas lisätalousarvio ja ei ole ollut helppo valmisteltava satakaksikymmentäkolme miljoonaa ovat nyt nämä jakoperusteet ja ja vaikea kaiken kaikkiaan huomioiden mutta minusta tässä nämä elementit ovat kumminkin hyvät toiminnan rajoitusten hyvittäminen siellä on ne omat rajoittimet erityisesti hyvä on sitten tämä työllisyyden tukeminen toiminnan käynnistyessä ja minun mielestäni siinä ei ole kyllä kausiravintoloita suljettu ulos jos oikein oikein ymmärrän eli heillä ilmeisesti on mahdollisuus tämä tuki saada työn käynnistyessä siihen tietysti ministeri varmaan se olisi helpottaisi näitten kausiravintoloitten osalta tällä alalla vaikka minkälainen malli rakennettaisiin on varmasti aina väliinputoajia ei ole ole varmaan mahdollista semmoinen että tämä tyydyttäisi koko ravintola alaa alaa ja tietysti nämä kausiravintolat ovat tässä vaikeimmassa vaikeimmassa asemassa perusteet maksatusten nopeus joukkomaksatukset ovat hyvät samoin ylikompensaatio tavallaan ja ja niin kuin ministeri totesi se että tämä kohdentuu pk yrityksiin joita on suurin osa ravintola alan yrityksistä on tärkeää ongelmiahan tässä paketissa on paljon

ravintola alalla erityisesti on paljon hyvin lyhyellä elinkaarella olevia yrityksiä ja ja sitten on tämä kausiluontoisuus mistä sanoin mutta on hienoa että ravintola ala käynnistyy ja tärkeää on myös että se hyvin paljon työllistävänä alana alana nyt sitten saadaan liikkeelle ja tätä alueellista ohjeistusta ehkä kannattaisi harkita

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitän ministeri haataista että olette täällä vielä kuuntelemassa tätä puhetta haluan kiittää kaikkia hyvästä keskustelusta mutta ihmettelen hieman opposition puheenvuoroja siitä että ravintoloita tai yrittäjiä ei olisi kuultu tämän asian osalta tai siitä että hallituksella olisi pallo hukassa nyt on tulossa hyvä esitys eduskuntaan ja on myös pyydetty että eduskunta tuopi tähän vielä lisähuomioita esille minä ihmettelen myös sitä kun täällä on tuotu esille semmoista että ravintolat tai matkailualan yrittäjät eivät olisi saaneet mitään tukea no ravintolayritykset ovat ovat voineet hakea tukea yrityksen koon mukaan myös joko business finlandilta tai elyn suunnalta mutta nyt on tämä esitys toiminnan rajoitusten hyvittämisestä tästä tuen on käyty keskustelua tästä tammi helmikuusta se on on aiheuttanut todella paljon kritiikkiä koska ajankohtahan on ravintola alalla yleensä melko hiljainen minä ainakin olen saanut todella paljon yhteydenottoja ja ravintolayrittäjät ovat kysyneet että eikö tästä tukihommasta voisi tehdä mahdollisimman yksinkertaista otettaisiin viime vuoden vuoden yhdeksäntoista tulos tilinpäätökset ja jos vaikka viisikymmentätuhattakin olisi tehty voittoa niin jaettaisiin se kahdellatoista kuukaudella ja sitten kerrottaisiin tällä kolmella kuukaudella elikkä

olisi aika simppeli ja oikeudenmukainen tukijärjestelmä tämmöisen ajatuksen ajattelin tuoda arvoisa puhemies tähän lähetekeskusteluun minä tiedän ja uskon että varmasti tämä talo pystyy lopulta tuomaan hyviä hyviä esityksiä eduskunnan päätettäväksi

ensiksi ihan lyhyesti tähän tukikokonaisuuteen eduskunta todellakin edellytti että koska nämä rajoitustoimenpiteet kohdistuvat nimenomaan ja vain ja ainoastaan suoraan tähän ravintolatoimintaan niin nyt myös tämä kompensointikin voi juridisesti kohdentua vain siihen mutta on aivan totta että nyt tällä hetkellä

myös lukuisat muut eri toimijat lähtökohtaisesti jo majoitustoimintaa harjoittavat yritykset ovat ainakin välillisesti jolleivät suoraan yhtä suurissa tai vähintään likipitäen yhtä suurissa ongelmissa kyllä tietenkin vankka toivomus on siitä että lintilän taholta tulevassa yleistuen valmistelussa huomioidaan myös näitä toimijoita jotka eivät nyt nimenomaan tästä ravintola alan kompensaatiosta pääse pääse hyötymään mutta todella tähän kritiikkiin samaan näkemykseen kuin edustaja eskelisellä oli tässä on nyt tosiaan kulunut reilu kuukausi siitä kun ravintolat suljettiin ja ja on ollut kova hätä siitä että nyt pitäisi mahdollisimman nopeasti saada saada nämä tukimekanismit kompensaatiokäyttöön kun me huomioimme sen että normaalissa menettelyssä lainsäädäntötyöhön menee noin puolitoista vuotta niin nyt se että hallitus kykenee tekemään muutamassa viikossa esityksen meille tästä kompensaatiologiikasta ja mallista on minusta erinomainen saavutus toisaalta sitten jos näitä kaikkia yksityiskohtia joita nyt ihan aiheellisestikin ollaan tässä salissa tänä iltana nostettu esille olisi jääty tänne ministerin kabinettiin jumppaamaan vielä viikoiksi niin se ei takuuvarmasti olisi ollut ainakaan meidän ravintola alan yrittäjien etu eli siis tämä vaihtoehto että me olemme nyt saaneet esityksen jota päästään käsittelemään talousvaliokunnassa ja mahdollisimman pian myös täällä parlamentaarisessa yhteistyössä

joten tämäntyyppinen argumentaatio ja kritiikki siitä että nyt hallitus sysäisi vastuun tämän kompensaatiopaketin valmistelusta eduskunnalle kykenemättömyyttään on minusta hieman ala arvoista todella talousvaliokunta pääsee huomenna tätä asiaa edelleen käsittelemään ja uskon kyllä että tässä hallitus ja oppositiopuolueet varmasti yhteisymmärryksessä saavat aikaan ratkaisun jossa ehkä osittain joitakin viilauksia tehdään mutta tämä pohja on erittäin hyvä ja sillä on erittäin hyvä mennä liikkeelle kiitokset ministerille erittäin vaativasta valmistelusta

arvoisa puhemies meillä on menossa tässä nyt neljäs yritystuki eli ravintola alojen yritystuki ja huomenna saliin tulee viides yritystuki eli eli tämä yleistuki jota on valmisteltu jo jonkin aikaa on ihan selvää että että ravintolat ovat joutuneet poikkeukselliseen tilanteeseen niin kuin tässä salissa on monta kertaa tänään todettukin

yleistuen tulee olla sellainen että se palvelee yrityksiä laajasti mielestäni mielestäni on on jo käynyt aika selväksi tässäkin salissa että hallituspuolueilla on yksimielisyys siitä että että korjauksia tämä laki tarvitsee se on tuotu nopealla aikataululla eduskuntaan niin kuin toivottu ja niin kuin on pitänytkin ja kiitos siitä ministerille että se on nyt täällä meillä

ne köyhimmät kuukaudet tulonmuodostuksen kannalta ja sen takia siihen tulee kiinnittää huomiota toinen seikka on ilman muuta muuta tämä tukien päällekkäisyys jota tulee tarkastella mutta kaikkia tukiahan ei ravintolayrityskään pysty saamaan päällekkäin niin että jotain

mielestäni nopeus on nyt valttia kun me mietimme näitä muutoksia niin meidän tulee kyetä tässä salissa tämän puolueiden välisen piikittelyn sijaan ehkä enemmänkin keskittymään siihen mistä me löydämme ne yhteiset linjat jotta me talousvaliokunnassa ja koko tässä eduskunnan täysistuntosalissa saamme tämän lain yksimielisesti eteenpäin ja nopeassa aikataulussa niin kuin kaikkien toive varmasti on

arvoisa herra puhemies käsittelyssä oleva ravintoloiden pelastuspaketti on odotettu tällä mallilla mahdollistetaan kohtuullinen ja kohtalaisen nopea korvaus ravintola alan työttömyys kasvaa hurjaa vauhtia ja alan työllisyydelle ovat tyypillisiä osa aikaiset ja nollatuntipohjaiset työsuhteet mikä altistaa jo valmiiksi alan työntekijät vaikeaan asemaan toimeentulonsa säilyttämiseksi ravintola matkailu ja vapaa ajanpalvelut työllistävät suomessa jopa sataviisikymmentätuhatta henkilöä joista merkittävä osa on naisia nuoria tai maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ravintola alan yritysten yritysten pelastuspaketti on välttämätön jotta voidaan ehkäistä konkurssiaalto sekä kymmenientuhansien ihmisten työttömyys on todella hienoa että työllisyys on keskeisesti esityksessä huomioitu ja se on yksi edellytys avun saamiselle olen myös miettinyt sitä voisiko sähköveron laskeminen mara alalla teollisuuden tasolle olla mahdollista alahan on mitä suurimmassa määrin vientiteollisuutta suomen vientiä maailmalle onko tällaista vaihtoehtoa ajateltu missään esimerkiksi eun

ja kohdistuisiko se oikeudenmukaisella tavalla alan yritysten välillä eli mitkä matkailuyritykset hyötyisivät ja kuinka paljon toisaalta yksinkertaisempi vaihtoehto on tämä alvn alentaminen kuitenkin kaikki kivet on käännettävä ja vaihtoehdot tutkittava me emme saa menettää näitä matkailun ja ravintola alan työpaikkoja ja työnantajia sinänsähän matkailualalle olisi etu jos suomalaiset matkailisivat suomessa ja rajojen yli matkailu vähenisi tällä hetkellä

suomi on nettotuoja matkailussa ja tämä voisi olla merkittävä käännekohta mutta tietenkin se edellyttää sitä että matkailukohteet saadaan auki ja matkailu edes kotimaassa olisi jälleen mahdollista

arvoisa puhemies ravintolatuki on vihdoin saatu eduskunnan käsittelyyn valitettavasti kovin myöhään ja riittämättömänä puolitoista kuukautta taitaa olla siitä kun eduskunta hyväksyi tämän ravintoloiden sulkemisen mahdollistavan erillislain eli tässä on aiemmassa puheenvuorossa viitattu pariin viikkoon mutta mutta kyllä puolitoista kuukautta on ymmärtääkseni pidempi aika pari viikkoa ymmärrän hyvin että tämän lain valmisteluun ei olla pystytty käyttämään normaaleja menettelyjä ja ja ymmärrän hyvin sen että että tämä lakiesitys on on valmisteltu kiireellä verrattuna normaaliin mutta kyllä minäkin kummeksun sitä minkä takia tällaista lyhyttä kuulemista tämän lain valmisteluun ei pystytty liittämään sillä olisi varmaan voitu välttää

niitä nyt kehittämiskohteina eduskunnassa olevia asioita

tässä esityksessä on nythän tämä kritiikki tätä ravintolatukea kohtaan ei ole tullut vain oppositiosta kuten edustaja eskelinen viittasi vaan kyllähän hallitus on itse todennut eduskunnalle että tässä on esitys korjatkaa se eduskunnassa ymmärrän rivien välistä että tällainen viesti sisältää sellaisen lähtökohdan että tähän malliin ei olla hallituksessakaan täysin tyytyväisiä korjatkaa toki jos olen ymmärtänyt väärin näitä eduskunnassa korjattavia tai ainakin tarkasteltavia asioita itsekin haluan nostaa esille tuen määräytymisen ajankohdan joka tässä on selkeästi tullut esille toisena

nostan esille hyvitysosuuden laskemisen eli kun perustuslakivaliokunta piti välttämättömänä sitä että lailla säädetään ravintoloiden sulkemisen aiheuttamien menetysten kohtuullisesta kompensoimisesta niin perustuslakivaliokunta viittasi nimenomaan siihen että tämä kielto perusoikeusrajoitusten kannalta tulee hyvin äkillisesti ja ja voi olla niin että ravintoloilla on muitakin sellaisia kuluja

joihin ei äkillisyyden vuoksi ole pystytty reagoimaan ja jotka eivät ole käytännössä joustaneet eli ymmärrän toki sen että esimerkiksi tilavuokrat lvi ja sähkömaksut ovat tällaisia joustamattomia kuluja mutta käytännössä siellä on voinut olla muitakin kuluja esimerkiksi nostan kysymyksen siitä kuinka kuinka nopeasti sitten lomautuksia on on käytännössä pystytty tekemään kolmanneksi kilpailuneutraliteettinäkökulma eli kysymys siitä tulisiko tämän tuen kohdella erikokoisia ravintoloita eri tavoin yhdyn niihin puheenvuoroihin joissa on tuotu esille se että että tämä tuki ei saisi olla kilpailua vääristävää ja tämä on myöskin juridisesti tärkeä näkökulma lopuksi halua yhtyä edustaja kempin nostamaan

herra puhemies kiitoksia hyvästä keskustelusta tässä pyörittiin lähestulkoon kaikissa sen ympärillä kuinka nopeasti tai hitaasti tämä esitys on tullut hallituksen esitys valmistui ministeriöstä reilussa kuukaudessa ja nyt se on täällä salissa olisi voinut varmasti tuoda tämän nopeamminkin mutta voisi olla että tässä olisi useampi aukkokohta kuin nyt siinä mikä on tämä määräytymisperusta miltä pohjalta tätä kompensaatiota pitäisi arvioida mutta nyt muutamalla sanalla siitä siitä mistä syystä tässä aika perusteellisessa virkatyössä kuitenkin on lähdetty liikkeelle siitä että tämä määräytymisperuste on otettu tammi ja helmikuuksi erityisesti valtiovarainministeriö on pitänyt siitä kiinni ja minä kyllä jaan sen huolen mikä sieltä on noussut tämä on oikeellinen eli eli tämä perustuu yrityksiin jotka ovat aidosti olemassa silloin on olemassa mahdollisimman tuore tuore tieto veronmaksuvelvoitteiden hoitamisesta eli alvit on silloin tilitetty ensimmäiseltä ja toiselta kuukaudelta tältä vuodelta ja silloin on tieto toiminnan laajuudesta toiminnallisuudesta tai toimimattomuudesta ja se on täysin ajantasaista me tiedämme että nämä ravintolat ravintolat ovat olemassa meillä ei ole olemassa tietoa siitä me emme saa sieltä verottajan tiedostoista irti sitä että meillä ei ole tietoa siitä jos joku on päättänyt jää sinne rekisteriin olemaan eli se riski että tämä tuki menisi vikakohteeseen on tässä mallissa mahdollisimman alhainen eivätkä tässä pääse myöskään verovälttelijät livahtamaan mukaan eli tämä on myös harmaan talouden näkökulmasta pitävä malli ja tässä ovat myös ajallisesti kaikki yritykset mukana myös ne uudet juuri aloittaneet yritykset kyllä näitä yrityksiä on siinä vuodenvaihteessakin syntynyt tai viime vuoden loppupuolella

sitten on tietenkin myös se että jos näitä muutoksia mentäisiin tekemään niin niin minusta pitää valiokunnassa nyt muistaa se että tämä automaatio on tässä nyt tosi tärkeä periaate tämä on ensimmäinen kerta kun tämmöinen automaatiomalli tehdään minä toivon että silloin vahditaan myös sitä että nämä oikeellisuuteen liittyvät asiat on siinä huomioitu ja se mitä tässä voi tietysti miettiä voi miettiä myös että esimerkiksi

sen verran että se ottaa huomioon sitten tämän mahdollisen alkuvuosivaikutuksen on tietysti totta että jonkun verran alempana on toiminta tammikuussa monissa ravintoloissa sitten taas edustaja eskelinen kysyi siitä miten nyt sitten tämä palkkasumma maksetaan maksetaanko näille kausiravintoloille tätä palkkatukea voidaanko sitä maksaa se on ihan oikea havainto koska tämä palkkasumma on sieltä helmikuulta ja ja tätä mietitään tämä on nyt tässä havaittu että se täytyy tarkistaa ja siihen etsitään

kompensaation saa luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö ja malli on täysin tasapuolinen riippumatta siitä yrittäjyyden muodosta mutta mitä sitten tulee tähän leikkuriin tähän kompensaatiossa olevaan leikkuriin niin on totta että jos on sellainen yritys jonka tammi helmikuun keskimyynti on yli miljoona euroa niin niin tällöin tämä hyvityksen määrä laskee siitä viidestätoista prosentista viiteen prosenttiin tuon miljoonan ylittävältä osalta tässä on taustalla se että on haluttu pitää huolta siitä että pienet ja keskisuuret yritykset saavat kohtuullisen korvauksen ja ja suuremmilta yrityksiltä näin ollen leikkaantuu tätä tukea tässä mallissa pois tämä on valinta jossa on haluttu asettua pienten ja keskisuurten yritysten puolelle koska on katsottu että

on kyllä sitten sitä volyymia ja voimaa neuvotella erilaisista kiinteistä kuluista paremmin kuin näillä pienillä ja keskisuurilla toivon että myös eduskunnassa pidetään sitten kiinni tästä viiden prosentin leikkurista ja ja pidetään kiinni siitä että tämä maksatus on myös sujuvaa ja nopeaa ja että siinä mallissa mikä tehdään pohja pysyy tällaisena mutta tästä justeerauksesta miten saadaan kausiravintolat tähän nyt

arvoisa puhemies myöskin tämän lisätalousarvion painopiste on koronakriisin vaikutusten ehkäisemisessä haluaisin tästä tuoda esiin erityisesti rokotteen nyt tutkimukseen ja kehittämiseen on ohjattu lisärahoitusta mutta olisi hyvä pohtia onko tarvetta myös varautua valmistuskapasiteettiin myöskin kotimaassa kannan tästä huolta koska varmasti nämä päätökset ja niihin varautuminen tulisi tehdä etupainotteisesti mikäli arvioidaan että siihen on tarvetta hetemäen ensimmäisessä exit raportissa oli käsitelty rokotetta hyvin lyhyesti ja myöskään siinä ei ollut haarukoitu niitä mahdollisia keinoja joita voisimme proaktiivisesti toimien tehdä ja siten mahdollisesti nopeuttaa myöskin meidän asemaamme tämän rokotteen käyttöönoton aikataulussa samoin toivon että tähän testaamis jäljittämis ja eristämisstrategiaan paneudutaan paneudutaan vielä intensiivisemmin ja lasketaan myöskin sen myönteisiä vaikutuksia taloudellisesti kun useampi on on sanonut että että suomella ei ole varaa tällaiseen malliin ja ja pitäisi vaikka toimia ruotsin mallin tavoin ja ajatellaan että siellä siellä sitten epidemiatilanne on sellainen että että talous selviää niin nythän itse asiassa vaikuttaa siltä että ruotsin kansantalous tosiaan tulee kärsimään yhtä paljon tai hieman enemmänkin kuin suomessa elikkä ei ole sellaista tietä jossa tämä tauti koko ajan jyllätessään ei vaikuttaisi erityisesti kulutuskysyntään ja saisi ihmisiä sitten rajoituksista riippumatta vähentämään kulutustaan ja toki tämä koko globaali tilanne on on aivan keskeinen meidän koko talouden kannalta eli kannattaa panostaa kustannustehokkaisiin keinoihin niin kuin nyt on tehtykin mutta jotta saadaan tämän testaamisen strategia ja suunnitelma täysimääräisesti käyttöön olisi hienoa että siinä myös pohditaan nyt kun esimerkiksi työskentely ulkomailta suomeen helpottuu että voimmeko me kohdistaa tiettyihin työntekijäryhmiin tai tiettyihin ihmisiin tai tiettyihin alueisiin niin kuin kotikaupunkiini helsinkiin vähän laajamittaisempaa testaamista jotta me aidosti pääsemme

on lähestulkoon hävinnyt ainakin tällä hetkellä usealla alueella suomessa

arvoisa herra puhemies suomi on saari euroopassa suomi on myös maantieteellisesti kaukana monista vientimarkkinoistamme ja suurista maailmanmarkkinoista siksi tarvitsemme yhteyksiä kolmas lisätalousarvio käsittää seitsemänsataa miljoonaa euroa jotta valtio voisi osallistua muun muassa lentoyhtiö finnairin osakkeiden uusmerkintään finnair on erittäin tärkeä suomelle ilman yhtiötä suomella ei olisi yhtä paljon suoria reittejä maailmalle tämä nähdään kun katsotaan esimerkiksi tukholmaa sasin keskipisteenä pitkillä lennoilla on perinteisesti ollut kööpenhamina mikä on vaikuttanut siihen että tukholmasta lähtee verrattain harvoja mannertenvälisiä lentoja huolimatta tukholman taloudellisesta merkityksestä pohjolassa erona tässä on siis se että suomella on ollut oma lentoyhtiönsä

arvoisa puhemies tässä on jo pitkään keskusteltu näistä avainkohdista mitä tähän kolmanteen lisäbudjettiin sisältyy puuttuisin lähinnä kahteen asiaan tähän ravintola alan tukeen ja ja sitten näihin takausjärjestelyihin finnairista tuossa edellä todettiinkin aivan hyvin miten tärkeä se se on hoitaa maaliin pikaisesti valtiovarainvaliokunta ja talousvaliokunta tulevat varmaan arvioimaan sitten minkälaisia muutoksia tähän ravintola alan tukeen on mahdollista tässä aikataulussa tehdä kun täytyy kuitenkin muistaa että ei ole löydetty sitä lopullista runsaudensarvea voidaan ikään kuin määrättömästi ottaa velkaa näihin näihin tukijärjestelyihin mutta kuitenkin siinä on kohentamismahdollisuuksia erityisesti tämä vertailu tapahtuuko se vuotta aikaisemman kevään perusteella koko viime vuoden liikevaihtojen perusteella tai tai sitten ehdotuksen tapaan tammi helmikuun liikevaihtoon verrattuna tapahtuneiden koronamenetysten perusteella tässä on on tätä pelivaraa mutta kuitenkin täytyisi pitää tästä perusrakenteesta kiinni että on sekä tämä työllisyysperusteinen osa että aika lailla summittaisesti matemaattisesti löydettävä ja nopeasti jakoon saatava osa osa liikevaihdon menetysten perusteella arvioituna

toinen kysymys on tämä yhteensovitus elyjen ja ja business finlandin antamien tukien osalta siinähän tietysti sekoittaa se että siellä on osaksi koronamenetysten perusteella jaettu sitä tukea yritystukea ja osaksi osaksi taas kehittämisperustein saattaisi olla että siinä tämmöinen sovitteluratkaisu voisi löytyä niin että siitä prosentuaalinen osuus esimerkiksi puolet siitä business finlandin tai elyn maksamasta tuesta otettaisiin yhteensovittelussa huomioon näistä valtiontakauksista perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota erityisesti tähän covid yhdeksäntoista rahastoon joka toimisi euroopan investointipankin yhteydessä ja sehän olisi hyvin riskialtista rahoitusta poikkeaa selvästi näistä malleista ja sen takia valiokunta ei pitänyt asian valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta ongelmattomana saamassaan lisäselvityksessä esitettyä näkökohtaa jonka mukaan takuurahastoon liittyvät järjestelyt ovat vallitsevassa markkinatilanteessa lähtökohtaisesti erittäin korkeariskisiä osaltaan tämän takia sitten päädyttiin siihen että korostettiin perustuslakivaliokunnassa sitä että jos ilmoittautuminen rahastoon tehdään tulee se perustuslaillisista syistä joka tapauksessa tehdä ehdollisena koska valtiontakuun antaminen edellyttää perustuslain kahdeksannenkymmenennentoisen pykälän toisen momentin soveltamista ja se voidaan antaa vain eduskunnan suostumuksen nojalla elikkä tämä tulisi sitten erikseen eduskunnan päätettäväksi tämän takuun hyväksymisen osalta erityisen tärkeätä on että voitaisiin toukokuun aikana esimerkiksi saada tieto siitä mitä tapahtuu tälle valtavan kokoiselle elpymisrahastolle ja sen tuomille riskeille

kuten tässä moni on jo nostanut esille olen myös iloinen siitä että kollega kurvinen tuossa hyvin kertoi pohjalaismaakuntien ja västerbottenin sähköiseen lentämiseen liittyvästä projektista tässä yhteydessä se tulee omalta osaltaan vahvistamaan jo nyt vahvojen kansainvälisten lentokenttien vaasan ja uumajan

on erittäin tärkeää että myös tässä yhteydessä tuemme kansallista tutkimusta covid yhdeksäntoista rokotteen aikaansaamiseksi kiitos

arvoisa puhemies todellakin tässä lisätalousarviossa ravintola alalle on tarjottu sataakahtakymmentäkolmea miljoonaa euroa ja on sanomatta selvää että se on liian pieni siihen että saataisiin pidettyä tämä konkurssiaalto pois mutta kaikkein eniten minua närästää tässä kyllä tämä suren väliaikainen rahasto koska nyt nämä meidän euroopan takuuvastuumme vain nousevat ja nousevat me olemme tässäkin salissa saaneet kuunnella kuinka ihana eu on ja kuinka paljon meille olisi kaikennäköistä kurjuutta siitä jos ei euta olisi ja meillä olisi varmaan asuntolainoissa korotkin kolmekymmentä prosenttia niin kuin melkein sen verran

ainakin yhdeksänkymmentä luvun alussa eivät ne todellisuudessa kuitenkaan olisi näin en vain näe millään sitä hyvyyttä tässä kaikessa rahan mättämisessä mitä joudutaan keski euroopan kaikennäköisille pankeille ynnä muille tässä vuosien saatossa mättämään ja tullaan mättämään jatkossa vielä entistä enemmän koska on sanomatta selvää että tällä rahastollahan mikä nyt tässä tehdään ei ei tekohengitetä kuin hetken siellä ovat euroopan pankkiirit käsi ojossa suomeen päin aika nopeasti tämänkin väliaikaisen rahaston tuhlaamisen jälkeen olisikohan vihdoin ja viimein otettava se asenne siihen hommaan että se eu ei välttämättä ollutkaan sellainen ihana ihmemaa missä liisa seikkailee vaan se on vähän karutonta totuutta ja pikkasen kylmempi paikka kiitos

arvoisa puhemies koronakriisin johdosta kylläkin on peliautomaatit suljettu mutta yksi automaatti nielee jatkuvasti suomalaisten veronmaksajien rahaa tämä euroriippuvaisten pajatso valitettavasti sellainen että siinä pelataan yhteisillä rahoilla ja siinä suomalainen häviää aina tässä lisätalousarviossa hallitus aikoo taas taata eurooppalaista yhteisvastuuta kahdeksallasadalla miljoonalla suomalaisten veronmaksajien rahaa suomi voisi joka tapauksessa itse rahoittaa pakettinsa omasta takaa me emme tule hyötymään näistä järjestelyistä kysymys on vain eurooppalaisten sosiaalituesta ja kehitysavusta hallituksen perustelut välineiden väliaikaisuudesta ovat tyhjiä kun valta ja raha kerran annetaan eurooppaan ei niitä sieltä takaisin saada suomalaisten päätöksillä se riippuu muiden tahdosta hallitukselta puuttuvat keinot tehdä lopulta yhtään mitään sen varmistamiseksi ettei rahoja käytetä myös koronasta johtumattomien ongelmien hoitamiseen eri jäsenmaissa kysyn kuinka te kehtaatte jaella taas suomalaisten veronmaksajien rahat pitkin eurooppaa perustuslakivaliokunta on ollut ahkera yrittäessään perustella miksi juuri tämä tukipaketti tässä ei olisi perustuslain vastainen vaikka tosiasiassa jokainen ymmärtää että kaikki nämä tukipaketit kaventavat eduskunnan budjettivaltaa saksan perustuslakivaliokunta sentään otti kantaa kantaa siihen mihin suomen peruslakivaliokunnan kantti koskaan riittänyt sanoi että nyt piikki kiinni lopulta muu pulina on turhaa ei auta sanoa että tämä on ongelmallista pitää sanoa että tämä ei käy valitettavasti myös eduskunta nosti kädet pystyyn asian merkeissä perjantaina kun hallitus vei kokoomuksen myötävaikutuksella nämä paketit läpi suuresta valiokunnasta mutta voimme vielä kieltää nämä rahat tämän lisätalousarvion käsittelyssä eikä siinä vielä kaikki hallitus suhtautuu myönteisesti myös evmn käyttöön koronakriisin hoitamisessa vaikka vaikka ei ole edes selvää että sellainen käyttö olisi evmn omien sääntöjen mukaista taattavaa varmasti riittää useat euromaat tuolla etelämmässä etelämmässä ovat hoitaneet asiansa niin huonosti ennen koronaa siellä puhuttiin satojen miljardien suuruisten tukipakettien tarpeista joita mikään evm ei riitä kattamaan haluaisinkin kuulla hallituksen suunnitelman sen varalle että jos ja kun nämäkään tukipaketit eivät tule riittämään ja euroalue hajoaa kokonaan tai osittain niin joko olette valmistautuneet siirtymiseen omaan valuuttaan tai kannaltamme parempaan valuuttaliittoon

arvoisa herra puhemies haluan kiittää hallitusta tästä erinomaisesta lisätalousarviosta joka puuttuu todella hyvin niihin juurisyihin ja niitten yritysten juurisyihin jotka kärsivät tällä hetkellä tästä koronaviruskriisistä veljet tuolta ruotsinkielisestä suomesta edustajat löfström ja strand jo äsken kyllä puhuivat erinomaisen hyvin tästä asiasta en en ala toistamaan näitä puheenvuoroja mutta haluan todeta vielä sen että toivon todella että nyt sitten talousvaliokunta arvioi tarkasti mitkä ovat ne myöntämisperusteet tälle tälle tuelle ravintola alalle siinä on varmasti hivenen kehitettävää siihen mitä hallitus on esittänyt hämmästelen kyllä tätä edustaja mäkelän puheenvuoroa en en tiedä mutta mäkelä ilmeisesti ja perussuomalaiset kumartavat itään ja kumartavat putinia on kyllä todella hämmentävää edustaja mäkelä kyllä fakta on on näin että suomi hyötyy siitä että me olemme osa eurooppaa emme osa itä eurooppaa tai osa venäjää ja suomi hyötyy siitä että me olemme unionissa jonka kautta me me kykenemme yhdessä tekemään toimenpiteitä tällaisten vaikeitten kriisien voittamiseksi mäkelä ja perussuomalaiset ilmeisesti ymmärtävät asian niin että yksin pärjäisimme paremmin teidän mallinne on se että ollaan putinin kainalossa minä olen järkyttynyt tästä

arvoisa puhemies tietenkään sillä että me kritisoimme eurojärjestelmää joka alkaa näyttää vähitellen kestämättömyytensä ei ole mitään tekemistä sen kanssa että me kumartaisimme venäjään itse asiassa perussuomalaiset on tässä salissa nimenomaisesti se puolue joka ei kumarra venäjään päin lisätalousarvioon sisältyy siis todella yli kahdeksansadan miljoonan euron valtiontakaukset eu ja euroalueelle tällaiset tukipaketit ovat täysin loppumaton suo ja meille sälytettävät vastuut eivät ole loppumassa päinvastoin ne kiihtyvät kriisin myötä finanssikriisin jälkeinen epäluottamus ei vielä ehtinyt korjaantua kun tämä uusi kriisi joka koskee sekä kysyntää tarjontaa että terveyttä iski unioniin käytännössä kaikki jakolinjat jäsenmaiden välillä ovat edelleen samat eun ja euron puolustajat väittävät että sisämarkkinat ovat tärkeä julkishyödyke josta pitää siis olla valmis maksamaan miljardeja meidän täytyisi olla valmiit maksamaan italian ja muiden etelän maiden velkoja huonoa ja holtitonta ja populistista taloudenpitoa veronkiertoa ja yleistä lyhytjänteistä hedonismia korona vain vahvistaa näitä se ei ole missään tapauksessa niiden italia velkaantuu ja italiassa kierretään veroja oli korona tai ei yhteisvastuiden lisääminen suoraan sanoen kannustaa jäsenmaita velkaantumaan entisestään muiden kustannuksella tämä järjestelmä kannustaa vastuuttomuuteen ja piittaamattomuuteen käsillä oleva kriisi olisi hyvä hetki uudistaa euroyhteiskuntien järjestelmää kaikkia valuvikoja joita siihen liittyy ja rikkoa tabu joka liittyy velkaan perussuomalaiset eivät voi tukea vastuiden kasvattamista eivätkä reaalitaloudellisia tulonsiirtoja on välttämätöntä kohdata nämä tosiasiat ja ymmärtää eurojärjestelmän valtavat ongelmat viimeistään nyt ja antaa italian mahdollisesti ajautua velkajärjestelyyn lopulta eurosta pois ekonomisti tuomas malisen mukaan euron alttarille on uhrattu suuri osa euroalueen väestöstä malinen sanoo että järjestelmä hajoaa hänen mukaansa jos joku maa lähtee eurosta suomen pitää olla heti seuraava todennäköisin ensimmäinen lähtijä on siis italia tällä hetkellä suomi seuraa kaikessa saksaa kuten tiedämme ongelma on siinä että saksa hyötyy eurosta ja sille välimeren maat ovat merkittäviä vientikohteita suomi ei hyödy eurosta ja meille välimeren alueen merkitys on mitätön

arvoisa puhemies käsittelemme täällä kolmatta lisätalousarviota ja ja on erittäin hyvä että näitä lisätalousarvioita nyt on aika nopealla aikataululla saatu eteenpäin tietysti nyt odottelemme sitten seuraavaksi tätä kunta

tämä okmn akatemialle annettava tuki ei kuitenkaan ole riittävä vaan vaan esitämme siihen lisää tämä ravitsemusyrittäjien tukemiseen tarkoitettu satakaksikymmentäkolme miljoonaa euroa on erittäin tärkeä siihenkin kuitenkin esitämme lisää sitten myöskin

sanon vain että erinomaisen hyvä asia ja ja tämä on tärkeä tuoda tänne mahdollisimman nopeasti tässä lisätalousarviossa oli toki

ja tärkeää on viedä eteenpäin näitä näitä kaikkia totean ravitsemusyrittäjien tukemiseen liittyen vähän samaa mitä yleensäkin yritystoiminnan tukemiseen että että jotta me saamme työpaikat säilytettyä ja me emme olisi siinä samanlaisessa tilanteessa missä aikaisemmin lamassa oltiin niin niin on hyvä tukea yritystoimintaa se ensimmäinen versio mitä mitä lähdettiin hallituksen kautta tukemaan oli hyvin byrokraattinen ja ja osoittautui

työpaikkojen aikaansaamiseksi mutta myöskin tässä koronatilanteessa näiden näiden innovaatioiden ja kehittämisen edistämiseksi tässä muutama sananen tästä lisätalousarviosta mutta varsinaisesti olisin jo aikaisemmin toivonut puheenvuoroa koska täällä välitettiin väärää tietoa täällä väitettiin ministerin suulla että meillä ei olisi varauduttu tämäntyyppisiin lainsäädäntöihin liittyen esimerkiksi koronan koronan ehkäisyyn meillä on ollut pandemiasuunnitelma meillä on ollut lainsäädäntö meillä on tartuntatautilaki meillä on valmiuslaki se ei pidä nyt paikkaansa mitä täällä tänään sanottiin kiitos
arvoisa herra puhemies koronaepidemiaa pyritään hillitsemään testaa jäljitä eristä ja hoida strategialla olennaisena osana tässä on jäljityssovelluksen käyttö tartuntaketjujen selvittämiseen ja nyt tässä lisätalousarviossa hallitus osoittaa määrärahoja mobiiliteknologiaa hyödyntävän jäljityssovelluksen valmisteluun hankintaan käyttöönottoon ja ylläpitoon kuuden miljoonan euron määräraha on kuitenkin hyvin todennäköisesti riittämätön toimivan seurantajärjestelmän luomiseen ja ylläpitoon varsinkin kun se olisi syytä ottaa hyvin nopealla aikataululla käyttöön koronajäljityshanke etenee etenee tai on edennyt valitettavan hitaasti täällä suomessa sosiaali ja terveysministeriöhän vasta kerää lausuntoja lakiluonnoksesta ja tämänhetkisen aikataulun mukaan sovellus voisi olla yleisön käytössä ehkä heinä elokuussa on jäänyt epäselväksi kenelle hankkeen johto on hallituksen sisällä varsinaisesti sälytetty kaikkein näkyvimmin sovelluksesta on puhunut liikenne ja viestintäministeri timo harakka jolle tämä tietenkin omalta osaltaan kuuluu mutta ymmärtääkseni päävastuu kuitenkin on sosiaali ja terveysministeriössä ja siellä ministereillä

terveyden ja hyvinvoinnin laitoshan toimii projektissa sovelluksen omistajana ja nostan vielä esiin sen huomion että sovelluksesta on tulossa vapaaehtoinen mikä varmasti edistää myös tämän sovellustoiminnan ikään kuin käsittelyä esimerkiksi perustuslain näkökulmasta mutta toivon sitä että luottamus tähän järjestelmään olisi suuri jotta siitä olisi hyötyä nimittäin arvioiden mukaan tarvittaisiin jopa kolme miljoonaa käyttäjää jotta se toimisi toivotulla tavalla

arvoisa puhemies käsittelemme täällä tätä kolmatta lisätalousarvioesitystä ja täällä on ollut vilkas keskustelu tänään monet tunnistavat tämän esityksen tarpeellisuuden sekä kotimaiselta puolelta katsottuna että myöskin siltä puolelta katsottuna että tällä suomi nyt asettuu tukemaan myöskin euroopan unionin tasolla tehtäviä yhteisiä toimia tässä kuultiin jo hieman perussuomalaisten suunnalta kriittisiä huomioita tähän suuressa valiokunnassa tämä asiapaketti oli käsittelyssä annettiin hallitukselle eväitä unionin tasolla käytäviin keskusteluihin ja suuren valiokunnan kanta oli hyvin selkeä siinä suhteessa että tämäntyyppisillä takuujärjestelyillä on tilaa ja suomen on syytä olla tässä yhteisvastuullisessa prosessissa mukana on ihan selvä asia että täällä meilläkin oli keskustelun alla se mitä se tarkoittaa suomen oman budjettisuvereniteetin kannalta ja todettiin että siinä suhteessa tämä esitys ei murra suomen budjettisuvereniteettia tässä myöskin on selkeänä lähtökohtana se että kunkin jäsenvaltion oma vastuu omasta talouspolitiikastaan jää vielä vaikuttamaan se on se on keskeistä tietenkin tässä huomioida ja tässä ei tätä yhteisvastuullista velkaa varsinaisesti lisätä

tässä yhteydessä nyt tässä lisätalousarviossa on kyse tästä niin sanotusta sure ohjelmasta joka on takuurahasto työllisyyskehityksen työllisyysriskien realisoituessa jäsenvaltioissa tämä on takuusumma joka realisoituisi suomelle

lähes neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa siinä tilanteessa jos yksikään jäsenvaltio ei kykenisi suoriutumaan niistä vastuista tai ei kykenisi osallistumaan tähän prosessiin se on se maksimitaso jolloin jolloin tämä ei realistisesti ottaen koskaan ole realisoitumassa tässä myöskin euroopan vakausmekanismin ehtoja ennakoidaan nyt sillä tavalla että sinne tehdään muutosperusteita jotka mahdollistavat sen käytön myöskin tässä koronakriisitilanteessa siltä osin suomen omat pääomavastuut eivät tässä lisäänny lainkaan se kokonaispaketti toimii sellaisena niillä eväillä kuin suomi on jo pääomasijoituksia tuonne vakausmekanismiin tehnyt tässä suhteessa on järkevää että tätä yhteisvastuullisuutta nyt osoitetaan unionitasolla meillä on ollut pitkä keskustelu siitä olisiko eurobondeja ja koronabondeja olla rahoittamassa ja ja kehittämässä unionin sisälle nyt tämä on kompromissi jossa lähestytään tätä asiaa osittain olemassa olevien rahastojen kautta mitä on tämä eipn pienyrityksille tehtävä rahoitustuki tai evmn kautta tilapäistoimenpiteellä joka tämä sure rahasto nyt luonteeltaan on arvoisa puhemies minä vähän hämmästelin tässä kun kuuntelin perussuomalaisten kommentteja edustajat laakso ja mäkelä edustaja laakso totesi sillä tavalla että hän nyt toivoisi että euroopan unioni jossain vaiheessa todella auttaisi me olemme sinne sijoittaneet pitkässä pitkässä juoksussa paljon ja sitten kun hätä on kädessä niin odotettaisiin apua minä jäin vähän pohdiskelemaan sitä kuinka me voimme olettaa euroopan unionin auttavan elleivät jäsenvaltiot anna panosta sille avustamiselle siitähän tässä nyt on kysymys että jäsenvaltiot tulevat tässä mukaan mukaan tukemaan tässä on nyt tämmöinen yhteisvastuullisuuden osoittaminen
arvoisa herra puhemies jatketaan tästä edustaja kiljusen kanssa elikkä kyllä tässä nyt tätä yhteisvastuuta peräänkuulutetaan mutta kyllä meilläkin siinä varmasti rahkeet tulevat jossakin kohtaa vastaan me olemme sinne sitoutuneet jo käsiämme myöten kyynärpäitä myöten olemme mukana ja nyt pitäisi vielä lisää jatkuvasti mennä mukaan tähän

tässä edustaja purra viittasi viittasi hetki sitten yhteen asiantuntijaan ja itse kun katselin tuota talouselämä lehteä niin eurooppa tutkija timo miettinenkin tätä asiaa kovasti puntaroi ja totesi että jos emme me yhteisvastuullisesti lähde tukemaan muun muassa italiaa ja näitä muita etelä euroopan maita niin niin silloin siinä on euron hajoaminen hyvin lähellä elikkä sidommeko me nyt kätemme sitten niin että me jatkossakin vain annamme lisää ja lisää koska siellähän on kaivo mihinkä kyllä uppoaa niin paljon kuin sinne vain laitetaan tässäkin jos jotain italian tilannetta mietitään niin se on viisisataa miljardia tai tuhat miljardia mikä se tarve on tällä hetkellä siellä rupeaa ekpn kassakin pikkuhiljaa jo onko siellä taseessa neljätuhattaseitsemänsataa miljardia taitaa tällä hetkellä olla ja näitä vastuita vaikka me yksi pieni osa mielestäni ei ole mitään järkeä lähteä kasvattamaan tosiaankin tämäkin vaihtoehto että onko euron tie nyt pikkuhiljaa kulkemassa loppua kohti on aivan realistinen ja varteenotettava vaihtoehto muun muassa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja hetki sitten mainitsi että nämä rahastot mitä tässä nyt on käsitteillä ovat korkean riskitason riskitason rahastoja elikkä sekin kertoo

edustaja kiljunen sanoi että neljäsataaviisikymmentä miljoonaa ei koskaan tule meitä vastaan että ei tämäkään asia ole niin kirkossa kuulutettu nyt kun olen yritysjohtajia tässä kuunnellut viime aikoina niin kysynnästä puhutaan hyvin paljon pitää syntyä kysyntää kun me olemme vientivetoinen maa ja täysin riippuvainen viennistä niin miten me saamme tässä tulevassa tilanteessa nyt vielä koronan jälkeen meidän vientimme todella vetämään vai pitääkö meidän tukea tässä maassa näitä vientivetoisia yrityksiä

suhteutettu velka kasvaa kaiken aikaa viimeisten arvioitten mukaan se saattaa olla jopa sata prosenttia kymmenen vuotta sitten se olisi tarkoittanut sitä että valtio on konkurssissa nyt tänä päivänä nollakoron aikana vielä voidaan ajatella että on mahdollista tästä mennä eteenpäin mutta kyllä se huoli on aivan aiheellinen että miten meidän lapset ja ja lastenlapset sitten aikanaan tästä velkataakasta selviävät muutamia

arvoisa puhemies tuossa oma puheenvuoroni jäi hieman kesken täällä tosiaan päivällä todettiin esimerkiksi ravintoloitten sulkemisesta siitähän syystä nyt on tätä tukipakettiakin sitten tehty että meillä lainsäädäntö ei mahdollista tällaista räätälöityä sulkemista räätälöityä sulkemista ravintoloissa minähän olen itse sitä mieltä että meidän pitää nimenomaan olla siellä räätälöinnissä tästä eteenpäin että että joillain alueilla saattaa olla tarve sulkea joillain aloilla voi olla räätälöinnin tarve siellä sisällä että kaikkia ei suljeta täällä väitettiin että meillä ei olisi sellaista mahdollisuutta ja sehän ei pidä paikkaansa meillä on tartuntatautilaki joka ehdottomasti antaa mahdollisuuden sulkea jos jossakin on esimerkiksi jossain ravintolassa joku joku paha epidemia tai sieltä leviää jotain niin se ehdottomasti voidaan sulkea yksittäinen ravintolakin se on voitu tähänkin päivään mennessä sulkea sitten todettiin että meillä ei ole suunnitelmaa meillähän on ollut suunnitelma ja meillä on varauduttu sanottiin että meillä ei ole varauduttu tähän meillä on vuonna kaksituhattakuusi tehty ensin pandemiasuunnitelma sitten on kaksituhattakolmetoista tehty uusi pandemiasuunnitelma kun sikainfluenssasta silloin aikoinansa opittiin niin sitä vielä tarkennettiin se onko ostettu joka ikisessä paikassa niin paljon suojavarusteita kuin se pandemiasuunnitelma on käskenyt on toinen juttu enkä siihen ota kantaa ne ovat aina yleensä sairaanhoitopiirien tai tai siellä jokaisen tuottajankin vastuulla mutta kyllä meillä selvät ohjeet ovat olleet valtakunnassa siitä kuinka varaudutaan tämäntyyppisiin koska ei tämä ole ensimmäinen virus eikä viimeinen joka joka tänne tulee nyt on ollut kymmenen vuotta rauhallista aikaa mutta sitä varten meillä ovat olleet kaikki suunnitelmat valmiina ja ja lainsäädäntökin on ollut ja vielä valmiuslakikin se onko se valmiuslaki ketterä on sitten eri juttu ja varmasti nyt pystytään sitten taas arvioimaan mutta että voidaanko sulkea joku ravintola niin kyllä

arvoisa puhemies minullakin jäi puheenvuoro äsken vähän kesken jatkan siitä vielä otan tätä teemaa yhteisvastuu unionin piirissä keskusteluun tietyllä tasolla ottaen huomioon nämä perussuomalaisten voimakkaat reagoinnit tänään tämä yhteisvastuullisuus tietysti sikiää siitä että me elämme

yhteisillä sisämarkkinoilla yhteistä kauppapolitiikkaa harjoittavalla alueella ja meillä on tällä alueella myöskin vapaa liikkuvuus josta syntyy automaattisesti niin paljon koheesiota ja yhteisyyttä että siitä kantautuu

ja päätöksentekoon on selvää että vielä suvereeneissa kansallisvaltioissa on kullakin jäsenvaltiolla itsellään omasta talouspolitiikastaan ja tätä yhteisvastuullista velkaa ei meistäkään kukaan ole ajamassa että sitä pitäisi kasvattaa suhteessa siihen että jotkut jäsenvaltiot eivät hoida omaa talouttaan asianmukaisesti tässä suhteessa on on syytä pitää tämä kriittinen huomio mutta nyt kun puhumme näistä takausvastuista suhteessa tähän niin kyllä tässä mennään aika kauaksi kauaksi siitä jos emme nyt juuri tässä tilanteessa tunnista tämän yhteisvastuullisuuden suurta suurta merkitystä koska nyt ei ole kysymys jonkin yksittäisen jäsenmaan laiminlyönnistä tai tai toiminnoista missä selkeästi on toimittu huonolla huonolla tavalla vaan kysymys on symmetrisestä kriisistä symmetrisistä vaikeuksista kaikilla jäsenvaltioilla ja se syy on ulkopuolinen se on sillä tavalla että se ei johdu jäsenvaltioista itsestään ja tässä suhteessa tämä yhteisvastuullisuuden läsnäolo tässä keskustelussa on mitä suurimmassa määrin ymmärrettävää ja myöskin suotavaa ja pitkälle myöskin järkevää nyt valitut takuujärjestelyt rahastojärjestelyt tuntuvat järkeviltä mielekkäiltä liikutaan tätä tietä koska niistä syntyi syntyi tämä konsensus tässä edustaja koskela pohdiskeli myöskin tätä unionin rakennetta ja lähti liikenteeseen siitä että vientiriippuvainen maa on nyt sitten vientisidonnainen että mitä me teemme nyt sitten oman vientiteollisuutemme osalta että nyt syljetään rahaa eurooppaan eikä tueta tätä omaa yritystoimintaa hän ei ymmärrä tällä argumentilla lainkaan miten markkinat toimivat suomi on todella vientivetoinen maa suomen tärkein vientialue on euroopan unionin sisämarkkinat jos sisämarkkinat romahtavat tai ovat vakavassa kriisissä niin se heijastuu suoraan meidän vientimahdollisuuksiimme eli kyllähän tässä samalla kun me me pyrimme taloutta vakauttamaan unionin tasolla saamaan siihen uutta kasvua uutta liikevoimaa liikenteeseen selviytymään tämän koronan ylitse me autamme myöskin omaa talouttamme omaa vientiteollisuuttamme ja sitä kautta myöskin työllisyyttä ja

arvoisa herra puhemies nämä tukimuodot tai takausvastuut ovat vielä kohtuullisia mutta mutta toki on tulossa myöskin sellaisia haastavampia kohtia joissa täytyy ottaa vastuiden kokonaisuus huomioon arvoisa puhemies näin suomalaisuuden päivänä on mukava katsella kolmannen lisätalousarvion toimia suomalaisten hyväksi tässä esityksessä on kymmenen miljoonan euron valtuuslisäys suomen akatemialle tälle vuodelle tämä tuki liittyy erityisesti koronavirusrokotteen ja lääkekehityksen tutkimukseen koronavirusrokotteen kehittämiseen suunnatut menot ovat tärkeitä ja kannatettavia tämä on pelkästään kansalaisten terveyden ja lääkehuoltovarmuuden näkökulmasta erittäin tämä kriisi on opettanut ja opettaa meille huoltovarmuutta ja kotimaisuuden arvostamista sekä lääkkeiden kehityksen että tuotannon on hyvä olla täällä koto suomessa me emme voi olla sen osalta muiden maiden varassa ja toivoa sitten olevamme muiden maiden toimituslistojen kärjessä kriisi on kirkastanut meille omavaraisuuden merkitystä kansallinen etu turvallisuus ja lääkehuoltovarmuus saavutetaan parhaiten omalla lääketuotannolla lääkekehitykseen ja valmistamiseen suomessa tulee panostaa mielestäni nykyistä enemmän tässä tilanteessa siihen laitettavat satsaukset satsaukset mahdollistavat entistä nopeamman ja paremman siirtymisen kohti koronan jälkeistä aikaa ja lääkkeiden valmistus tuo suomeen lisää myös toivottuja työpaikkoja lisätalousarviossa varataan myös kuusi miljoonaa euroa koronatartuntojen jäljityssovelluksen valmistelusta hankinnasta käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin olemme tällä hetkellä aika tavalla vakuuttuneita siitä että epidemia ole yksihuippuinen vaan monihuippuinen toisin sanoen epidemia tulee pitkittymään mikä on haaste erityisesti riskiryhmäläisille mitä nopeammin saamme testaa jäljitä eristä ja hoida toimintatavan tehokkaaseen ja toimivaan käytäntöön sitä parempi jotta testausta pystytään kohdentamaan ja siten tekemään oikea aikaisia eristys ja hoitotoimenpiteitä meidän tulee pystyä jäljittämään potentiaaliset oireettomat taudinkantajat ja sairastajat jotta isossa kuvassa viruksen leviäminen saadaan hallintaan uskon että kehitettävä jäljityssovellus tulee ja siitä on apua myös tulevissa kriiseissä
arvoisa herra puhemies täällä on käyty keskustelua tästä eurooppalaisesta solidaarisuudesta ja tähän liittyvistä takauksista koronakriisin aikana ja täytyy todeta se että kyllä takauksiinkin liittyy myös riskejä suomen kannalta kaiken kaikkiaan koronakriisi lisää suomen valtion luottovastuutapahtumia voimakkaasti ja suomessahan valtiontakausten kanta on on jo entuudestaan selvästi eu maiden suurin suhteessa bruttokansantuotteeseen koronakriisin hoitoon tarkoitetut eu takaukset ovat korkeariskisiä ja on hyvin mahdollista että takauksia myös lankeaa maksettaviksi

kun kun puhumme tästä rahastosta niin kyllä tämä rahasto on enemmän tällainen eurooppalainen solidaarisuushanke ja sen tosiasiallinen hyöty suomalaisille yrityksille on kyseenalainen myös eurooppaoikeuden professori päivi laine sandberg arvioi helsingin sanomissa että kahdenkymmenenviiden miljardin euron covid yhdeksäntoista rahaston hyöty suomelle on vähäinen sillä sen on määrä antaa korkeariskisiä lainoja etenkin eteläeurooppalaisille yrityksille ongelmanahan tässä tietysti on se että että paitsi että tässä on niin kuin edustaja kiljunen täällä totesi ikään kuin ulkopuolisesta uhasta kysymys nyt tästä koronakriisistä kyllähän meillä on selvästi myös euroopan unionin maiden kesken hyvin erilaisia toimintatapoja sen suhteen kuinka taloutta on hoidettu sen takia nimenomaan suomen kannalta on ongelmallista jos jos lisäämme nyt tämän varjolla tätä yhteisvastuullisuuden periaatetta niiden maiden talouksista jotka perinteisestikin ovat huonommin huonommin talouttaan hoitaneet

arvoisa puhemies edustaja räsänen nosti vielä esille tämän kysymyksen takauksista euroopan unionin rahastoja rakennettaessa ja kehitettäessä sen miten takaukset kuormittavat suomea hän on tietysti oikeassa siinä että ne kuormittavat suomea

kun hän lähti sitten pohtimaan sitä että mistä kulmasta me joudumme arvioimaan kannattaako suomen olla tässä mukana vai ei että emmehän me kuitenkaan hyödy on siteerattu taloustieteilijöitä ja muita samassa mittakaavassa kuin jotkut toiset niin tämä hyötyhän on kaksisuuntainen yksisuuntainen hyötyminen on suoraan sitä että suomalaiset yritykset voivat saada tarpeen mukaan täältä rahoitustukea jos täyttävät kriteerit ja muuten

mutta se toinen hyötyhän on välillinen hyöty ja sehän on tässä huomattavasti merkittävämpi voi hyvin olla totta että merkittävä osa näistäkin rahastojen tuista menee heikoimmassa asemassa oleville eu jäsenmaille mutta kyllähän nyt on itsestäänselvää että suomen menestys osana euroopan unionia on riippuvainen siitä että kaikki jäsenmaat pärjäävät sen heikoimmankin jäsenmaan heikko kehitys heijastuu kaikille myöskin suomalaisille ja siinä mielessä nämä yhteiset toimet joita unionin tasolla tehdään sen suhteen että kaikki selviävät tästä koronakriisistä yhdessä ylitse ovat tarpeellisia ja siinä mielessä suomi hyötyy tästä kokonaisuudesta

arvoisa herra puhemies näin suomalaisuuden päivänä tekee mieli sanoa muutama sana vielä finnairista joka on meille hyvin tärkeä ja arvokas lentoyhtiö josta meidän tulee pitää huoli ja kiinni korona aikana sinivalkoiset siivet ovat lennättäneet suomalaisia kotiin turvaan ja toki finnairia tarvitaan myöskin aivan normaalioloissa yhtiöllä on merkittävä rooli suomen kansainvälisyyden ja koko tänä päivänä kansainväliset lentoyhteydet ovat meille välttämättömyys myös suomen palvelu ja matkailutoimialat ovat viime vuosina kasvaneet kasvaneet merkittävästi ja suomeen on tullut paljon vieraita muualta tänne kauniin ja puhtaan luonnon keskelle hyvät lentoyhteydet eivät ole pelkästään matkailua tukevia vaan ne ovat myös kansakuntamme taloudellisen taloudellisen kivijalan vientiteollisuuden toimintaympäristön kannalta keskeisiä myöskin kotimaassa lentoreiteillä on oma tärkeä roolinsa roolinsa alueellisessa saavutettavuudessa on siis monia syitä miksi valtion omistajaohjauksen osakehankintoihin ehdotettava lisäys seitsemänsataa miljoonaa euroa on kannatettava